arvoisa puhemies kristillisdemokraatit tukevat hallituksen päätöstä valmiuslain pykälien kahdeksankymmentäkuusi kahdeksankymmentäkahdeksan yhdeksänkymmentäkolme yhdeksänkymmentäneljä ja satayhdeksän sekä ja siitä johtuvien pykälien yhdeksänkymmentäkuusi viiva satakolme toimivaltuuden käytön käytön ja soveltamisen jatkamisesta sekä kahdeksannenkymmenennenseitsemännen pykälän toimivaltuuksien käyttöönotosta ja jatkamisesta tässä yhteydessä on syytä myöskin yhtyä hallituksen aiemmin päivällä antamiin kiitoksiin kansalaisille jotka ovat paitsi noudattaneet lainsäädäntöä myöskin omaehtoisesti rajanneet omalla käyttäytymisellään sitä että tämä epidemia ja kriisi ei leviäisi sillä vauhdilla pahimmissa skenaarioissa tässä yhteydessä todellakin valtion pitää tehdä kaikkensa jotta meillä terveydenhuolto ja muut yhteiskunnan keskeiset toiminnot saavat ne riittävät henkilöstö ja toimintaresurssit ja näillä erilaisilla rajoittamistoimenpiteillä voimme sitten suojata parhaiten kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia sekä tasata terveydenhuollon kuormitusta tämän epidemian aikana

irtisanomisten rajoittamisiin puututaan myöskin lääkkeiden tavaroiden ja palveluiden myynnin rajoitukset ovat paikallaan kun ne liittyvät tähän terveydenhuollon käyttöön samoin kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioimisen määräajoista on syytä tinkiä silloin kun toimimme tämän kaikkein tärkeimmän elikkä nimenomaan terveydenhuollon resurssien

on varmastikin järkevää sillä tarvitaan koordinoiva elin varmistamaan poikkihallinnollisen valmistelun nopea käynnistyminen tässä kriisissä on kysymys ihmisten hengestä ja terveydestä ja ei ole varaa virheisiin eikä viivästyksiin hallitus on kyllä syystäkin tunnustanut muun muassa lentokentillä tehdyt virheet maahantulijoiden vastaanottamisessa sekä riittämättömän testauksen ja suojavarusteiden puutteen myös terveydenhuoltohenkilöstön opastuksessa koronatestauksessa omalla kohdalla ja työhönpaluussa on ollut

poikkihallinnollisesti varmistamaan että tämäntyyppisiä sekavuuksia taikka viivästyksiä näissä näissä erittäin tärkeissä asioissa ei tulevaisuudessa tapahdu tässä yhteydessä haluan nostaa esille myöskin julkisuudessa esille tulleen seikan joka liittyy sosiaalihuollon puolelle vammaisten asumisyksikköihin kehitysvammaisten asumisyksikköihin joissa on levinnyt huhu että on annettu sellaisia sellaisia ohjeistuksia että koronatapauksissa näitä henkilöitä ei vietäisi hoidon tarpeen arviointiin tai heitä ei vietäisi vietäisi terveydenhuollon yksikköihin ja kun huomaan että myöskin sosiaali ja terveysministeri on paikalla niin toivon että tässä on mahdollisuus kuulla millä tavalla nämä uutiset ovat nyt tuolta kentältä tulleet ja ja voivatko nämä pitää paikkansa tässähän on on kysymys äärimmäisen vakavasta jokaisen ihmisen ihmisarvoon kohdistuvasta loukkauksesta jos tämäntyyppisiä ohjeistuksia on annettu samalla hallituksen tietenkin tulee ryhtyä välittömästi vaikuttaviin toimenpiteisiin vähentääkseen näitten rajoitustoimien taloudellisia vaikutuksia viime viikolla valtiovarainvaliokunnassa saimme tehdä historiallisia päätöksiä lisätä yli kahdeksansataa miljoonaa euroa vielä sen kahdensadan miljoonan euron päälle minkä hallitus oli esityksessään tuonut kunnat yritykset toimeentulonsa menettävät yksityiset ihmiset tarvitsevat nyt välittömästi tukea päästäkseen tämän vaikean tilanteen yli ja jos olen oikein ymmärtänyt niin näitä lisäbudjetteja on tulossa tässä pitkin kevättä ja tässä yhteydessä haluaisin pääministerille ja muillekin ministereille keitä aitiossa on antaa antaa ihan vihjeenä sen että nyt kun kehysriihi on edessä niin nyt todellakin on aika pistää se hallitusohjelma romukoppaan ja lähteä nyt puhtaalta pöydältä miettimään sitä miten tästä kriisistä tullaan ulos miten me pystymme säilyttämään suomalaisen yhteiskunnan toimintakykyisyyden ja millä tavalla pystymme varmistamaan että palaamme tästä normaaliin arkeen on todellakin ymmärrettävää se että tämäntyyppisessä tilanteessa ei tavoitella esimerkiksi kuudenkymmenentuhannen lisätyöpaikan saamista nyt on tärkeää että pystytään edes palauttamaan ne olemassa olleet työpaikat mutta yhtä lailla on ymmärrettävää että esimerkiksi sellaisista esityksistä kuin oppivelvollisuusiän pidentäminen on myöskin syytä luopua jos ajatellaan tällä hetkellä etäkoulussa olevia oppilaita siellä on näitten viikkojen lasten välille ja kun he he palaavat kouluun niin he varmasti tarvitsevat paluuta siihen normaaliin rutiiniin siihen normaaliin arkeen ja myöskin opettajilla on tuplahaaste edessä he ovat joutuneet venymään nyt tässä tilanteessa ja nopeasti järjestämään tämän etäopetuksen

tipahtaa tästä opetuksesta ja koulutuksesta on entistä suurempi ja kun vielä opetusala on itse vedonnut tässä tilanteessa siihen että nyt tämän muutoksen keskellä ei tarvita enää uusia muutoksia niin toivon että tämä viesti nyt menee hallitukselta myöskin sinne opetusministeri anderssonille että tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää että me nyt pystymme tukemaan lapsia takaisin sinne opintielle ilman että aloitetaan mitään uusia uudistuksia erityisesti vielä kun huomioidaan että taloustilanne tulee olemaan äärimmäisen haastava ja me tarvitsemme

arvoisa herra puhemies me olemme tällä hetkellä koko kansakuntana sodassa me olemme sodassa näkymätöntä vihollista vastaan nimeltä koronavirus tämä sota on valitettavasti vaatinut jo useiden ihmisten hengen suomessa ja vielä useampien maailmanlaajuisesti tämän vihollisen koronan suurin inhottavuus piilee siinä että se on erityisen vahingollinen kaikista heikoimmassa asemassa oleville kuten esimerkiksi sairaille vanhuksille ja vammaisille ja juuri kaikista heikoimmassa asemassa olevien takia me tarvitsemme valmiuslakia jonka jatkamisesta tänään tässä puhumme arvoisa herra puhemies me kaikki kansanedustajat olemme varmasti huolissamme suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista mutta erityisesti meidän olla huolissamme lapsistamme suomen lastensuojelu on ollut jo normaalioloissa erittäin vaikeassa tilanteessa koulut ovat omalta osaltaan tukeneet perheitä jaksamisessa mutta nyt nekin ovat kiinni meillä on tuhansia lapsia jotka elävät oloissa joissa kenenkään lapsen ei tulisi elää kun koti ei ole turvan tyyssija vaan turvattomuuden lähde se tekee tästä hetkestä monelle lapselle suoranaista helvettiä hallituksen tulisikin pian suunnata riittävät resurssit lastensuojeluun ja hallituksen tulisi osana valmiuslain arviointia pohtia myös sen lapsivaikutuksia entisenä lastensuojelun työntekijänä kannan suurta huolta ja surua niiden lasten puolesta joita koronavirus koettelee pahiten pyydän hallitus varmistakaa heille apu arvoisa herra puhemies kansanedustajana haluaisin pysyä valmiuslain aikana kärryillä siitä kuinka suomi ja suomalaiset pärjäävät siksi pyydän että

ja raportoisivat riittävän usein eduskunnalle suomen ja suomalaisten yleisestä tilanteesta pääpainona esimerkiksi sosiaali ja terveystoimi sisäinen turvallisuus opetus ja talous arvoisa herra puhemies lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota siihen kuinka tärkeää nyt tällä hetkellä on huolehtia siitä ettei auttajasta tule autettavaa koska tällä tavalla meillä muuten loppuvat auttajat sosiaali ja terveyshuollon henkilöstön työssäjaksamiseen tulisi kiinnittää enemmän erityistä huomiota koska kriisin huippuakaan ei ole vielä saavutettu sosiaali ja terveystoimen henkilöstö on koronaepidemian selättämisen kannalta yhteiskunnan tärkein voimavara ja heidän työkyvystään

arvoisa puhemies pääministeri kertoi juuri että maassamme toteutetut rajoitustoimet ovat jo osoittaneet tehoaan mutta edelleen niitä tarvitaan täysi tuki hallitukselle näissä toimissa kun rajoitustoimia jatketaan kolmastoista toukokuuta asti edessämme on viheliäinen vihollinen koska emme tunne sen käyttäytymistä ja emme voi sitä ennakoida emmekä tiedä kaikkea mitä tuleman pitää siksikin on erittäin tärkeää että pyrimme olemaan tällä tavalla niin sanotusti etunojassa näiden rajoitustoimien suhteen kävin eilen lapseni kouluasioissa erään kyläkoulun pihassa piha oli aivan hiljainen ajattelin siinä että on hyvin mahdollista että tässäkin pihassa lasten välituntiäänet kuuluvat vasta elokuussa emme vielä tiedä mitä kaikkea tuleman pitää mutta itsekin haluaisin kiinnittää huomiota juuri lapsiin joiden elämää nämä rajoittamistoimet hyvin monella tavalla koskevat toivon että voisimme saada valtakunnallisia päätöksiä esimerkiksi kouluruokailun järjestämisestä koska tällä hetkellä lapset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa sen suhteen tarjoaako kunta kouluruokaa etäopetuksessa oleville ja millä tavalla esimerkiksi eväspusseina tai ruokarahana monet kunnat ovat tässä olleet hyvin oma oma aloitteisia ja luovia mutta monet lapset myös kouluruokailun ulkopuolelle kokonaan ja tämä on hyvin suuri kysymys monissa perheissä taloudellisesti haluankin kysyä pääministeriltä onko tällaista suunnitteilla ja haluaisin rohkaista siihen että tähän kouluruoka asiaan löydettäisiin selkeitä valtakunnallisia linjauksia arvoisa puhemies sen haluan vielä nostaa esiin että suomi ei ole sulkeutunut tai kiinni vaan edelleen täytyy ja saa kysyä apua jos sitä tarvitsee tänään hallitus kertoi että valtioneuvosto vahvistaa voimavarojaan ja viestintäänsä perustamalla operaatiokeskuksen kansliaansa hyvä ja tärkeää viestinnässäkin on kiinnitettävä huomiota siihen että kansalaisilla on selkeä tieto siitä että apua saa hakea ja että myös poikkeustilanteessa meidän sosiaali ja terveyspalvelut toimivat sillä tavalla että kaikille välttämätöntä apua tarvitseville apu pyritään saamaan toivon voimia ja kärsivällisyyttä kaikille

kaikki nyt tässä yhteydessä keskustelussa keskustelussa olevat asiat ovat perusteltuja ja kannatettavia mutta muutamasta ajankohtaisesta asiasta haluan kuitenkin tässä yhteydessä puhua ensinnäkin olen iloinen siitä että monessa kunnassa on kuulemani mukaan koronaepidemian aiheuttamaa kriisitilannetta lähdetty hoitamaan painottaen lasten ja lapsiperheiden etua ammattitaitoiset opettajat ovat nopealla aikataululla pystyneet käynnistämään etäopetuksen mutta kotona opiskelu on monelle lapselle kuitenkin vaikeampaa kun opettaja ei ole samalla tavalla antamassa henkilökohtaista apua ongelmatilanteissa oppimisen tuen tarve voi kasvaa etäopetuksessa ja aiempaa useampi oppilas todennäköisesti tulee tarvitsemaan oppimisen tukea siksi on tärkeää ettei esimerkiksi koulunkäynninohjaajia lomauteta vaan heitä koulutetaan toteuttamaan etäohjausta lisäksi on myönteistä että oppilashuoltoon ja varhaiskasvatuksen perheohjaukseen on monissa kunnissa panostettu ja esimerkiksi koulukuraattori ja koulupsykologipalvelut ja perheohjauksen palvelut toimivat normaalisti mutta nyt siis etänä perustuslakivaliokunta otti viime viikolla kantaa siihen että kouluruoka kuuluu perusopetukseen tämäkin asia on edennyt monin paikoin ja erilaisia luovia ratkaisuja on löytynyt siihen miten ruoka voidaan jakaa niin ettei tartuntavaaraa ole myös kouluissa ja päiväkodeissa tulisi huomioida ryhmäkokorajoitukset niin että ryhmäkoot pidetään maksimissaan maksimissaan kymmenessä myös aikuiset tulisi laskea tähän lukuun kuulemani mukaan kaikissa kunnissa koulussa ja päiväkodeissa ei noudateta tätä suositusta jos kuitenkin rajoitussuositusten perimmäinen tarkoitus on ymmärretty oikein niin kyllä niitä on noudatettava joka paikassa näissä olosuhteissa on tärkeää että lasten oikeudet ohjaavat päätöksentekoa myös kunnissa mitä paremmin lapsista ja perheistä pystytään pitämään nyt huolta sen helpompi on palata normaaliin arkeen ja normaalille oppimispolulle epidemian mentyä ohi toivonkin että kehysriihessä löytyy riittävästi tukea kuntien taloudellisen tilanteen helpottamiseen niin kunnissa tarvitsisi mennä laajamittaisiin lomautuksiin lasten ja lapsiperheiden auttamisen lisäksi kunnissa pitäisi säilyttää riittävät voimavarat myös ikäihmisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen ja tukemiseen ja uudenlaisten etäpalvelujen kehittämiseen kasvavien sote kustannusten lisäksi arvoisa puhemies toinen asia josta haluan mainita on ohjeiden selkeys sosiaali ja terveystoimessa toivon että esimerkiksi sosiaali ja terveysministeriön ja thln välille saadaan selkeä työnjako niin että ohjeistukset olisivat yhteneväisiä sairaanhoitajaliitto teki nimittäin tässä pari päivää sitten jäsenilleen kyselyn kotihoidon tilanteesta ja sen mukaan jopa päivittäin vaihtuva ohjeistus ja puutteet suojavarusteissa koettiin suurimmaksi ongelmaksi hoitaa tämä koronatilanne hyvin kyselyyn vastanneet sairaanhoitajat pelkäsivät että virus leviää ammattilaisten välityksellä kotihoidossa monin paikoin työntekijöillä ei ole suojavarusteita asiakkaiden luo mennään ilman maskeja suojatakkeja ja hanskoja työntekijät kulkevat jopa omissa vaatteissaan asiakkaan luota toisen luo kotihoidon ja kotisairaanhoidon suojavarusteiden käyttöön ja kaikkiin muihinkin epidemian hoitoon liittyviin asioihin tarvitaan selkeä ja yksiselitteinen valtakunnallinen ohjeistus muuten käy niin että sote järjestelmässä itsessään on se heikko lenkki joka pahimmillaan kaataa tehohoidon paikkojen riittävyyden nyt onkin ilmeisesti selkeytetty ohjeistusta ministeriössä mutta paljon epätietoisuutta näistä ristiriitaisista ohjeista ennätti kunnissa olla mitä enemmän erilaisia ohjeita on sitä enemmän on epätietoisuutta ja myöskin epäluuloja turvallisuuden tunne tulee siitä että kaikki viestintä ja ohjeistus on joka tasolla samanlaista viimeisin esille tullut asia johon ministeriössä onkin nyt otettu kantaa on kynnys ryn esittämä huoli ja pelko siitä rajoitetaanko kehitysvammaisten hoitoonpääsyä jos tehohoitopaikoista tulee pula

on kyllä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien kannalta vakavaa jos jossakin on tulkittu asiaa tällä tavalla ministeriön kannanotto on nyt selkeyttänyt tätä asiaa ja siinä hyvin todetaan ettei mitään ihmisryhmää voi sulkea tehohoidon ulottuvilta pois toivon että jatkossa vielä enemmän varmistettaisiin ohjeiden yksiselitteisyys ettei tällaista pääse tapahtumaan vielä yksi asia arvoisa puhemies viime viikolla perustuslakivaliokunta joutui erikseen käyttämään perustuslain pykälän tiedonsaantioikeuksia saadakseen sellaisia selvityksiä jotka valiokunnan mielestä olisi pitänyt toimittaa sen käyttöön oma aloitteisesti valiokunta kirjasi tämän asian myöskin mietintöönsä perustuslakivaliokunta joutuu ottamaan kantaa niin perustavanlaatuisiin perusoikeuksien rajoituksiin että toivottavasti kaikki asiaan liittyvä tieto saadaan valiokunnan käyttöön tästä eteenpäin

puhemies nämä hallituksen tänne tuomat esitykset ovat tarpeellisia ja välttämättömiä ja niistä kiitos hallitukselle mutta samalla meidän tulisi nyt pohtia mitä voimme tehdä että näitä voimakkaasti kansalaisvapauksia rajoittavia ja myös taloutta rapauttavia toimia voitaisiin mahdollisimman lyhyen aikaa käyttää että ne olisivat mahdollisimman lyhytkestoisia siksi toivon että hallitus selkeämmin vielä linjaisi koronastrategiaksi ei pelkästään taudin jarruttamisen ja tämän tautihuipun madaltamisen vaan taudin tukahduttamisen testatkaa testatkaa testatkaa se on ollut maailman terveysjärjestön ohje kiinassa rakennettiin kokonainen valtava koronasairaala kahdeksassa päivässä enkä pysty millään uskomaan etteikö suomessa voitaisi toteuttaa voimakasta testaamista ja tartuntaketjujen jäljittämistä jos vain poliittista tahtoa löytyy

lehtitietojen mukaan lääkintöneuvos mikko paunio sosiaali ja terveysministeriöstä on kommentoinut tätä islannin testaamiskäytäntöä jossa testataan myös vähäoireiset ja oireettomat ja todennut että on todennäköistä että he saavat taudin kuriin hyvin nopeasti eli että epidemiahuippu on siellä pian saavutettu tähän kannustan edelleen tiedän että hallitus on lisäämässä testaamiskapasiteettia mutta kannustan siihen vielä voimakkaammin sitten toinen asia suojamaskien ja suojavälineiden käyttöä arkielämässä on aika lailla vähätelty ja suorastaan toppuuteltu mutta kuitenkin on näyttöä myös siitä että niillä voidaan vähentää tartuntojen leviämistä tietenkin kaikkein tärkeintä on että terveydenhuollolla on käytettävissään suojausvälineistöä mutta ne hyödyt joita myös esimerkiksi ihan arjessa vaikkapa kasvomaskeilla olisi että ensinnäkin niillä voidaan vähentää niiden henkilöiden tartuttavuutta jotka ovat oireettomia tai vähäoireisia ja saattavat sitten yskäistä tai aivastaa ja että ne myös vähentävät kasvojen koskettelua ja sitten toisaalta on myös näyttöä siitä että silloin voisi saada lievemmän taudin jos käyttää itse maskia koska saa pienemmän annoksen viruksia sitten vielä puhemies nostan yhden asian esiin sain iltamyöhään aika koskettavan viestin naiselta joka kertoo mies on nyt viikon ajan koronapelkonsa vuoksi käyttänyt niin paljon alkoholia ettei moni koko ikänään se aiheuttaa rähjäämistä ja huutamista olen jo neljä hotelliyötä ollut pois kotoa viikon sisällä kyllä tämä alkoholiongelma on merkittävä ongelma ja tähän kalsarikännikulttuuriin olisi myös yleisellä tasolla sanottava sanottava selkeä stoppi toivon että alkoholipolitiikasta vastaava ministeri pekonen kommentoisi jossakin vaiheessa oletteko harkinneet jotain toimia alkoholipolitiikkaan nyt tässä koronatilanteessa jossa sitten herkästi siellä kotona se kulminoituu kotiväkivallaksi ja muun perheen kärsimiseksi meillähän jo tälläkin hetkellä noin lasta elää perheissä joissa jommallakummalla vanhemmista on alkoholiongelma sitten vielä arvoisa puhemies ihan lopuksi meillä täällä eduskunnassa ei ole tiedossa onneksi yhtään koronatartuntaa vielä mutta päivä päivältä ja hetki hetkeltä riski siihen kasvaa ja aika paljon meitä nyt itseni mukaan lukien täällä salissakin on reilusti yli

kokoontumisrajoitusten määrän mutta tässä kiitän puhemiehistöä siitä että esimerkiksi tässäkään tilanteessa ei ole nyt debattia järjestetty koska se debattitilannehan houkuttelee sitten entisestään meitä täällä salissa olemaan ja puheenvuoroa

arvoisa herra puhemies joudumme jatkuvasti tasapainoilemaan koronaviruksen aiheuttamien terveysvaikutusten mukanaan tuomien talousvaikeuksien ja vaikutusten kanssa samalla kun pyrimme minimoimaan koronaviruksen haitat ihmisen terveydelle on meidän myös varmistettava että talousvaikeudet eivät tuo mukanaan vielä suurempaa taakkaa ihmisten hyvinvoinnille tilannetta seurataankin nyt reaaliajassa ja herkeämättä tiedämme hyvin että epävarmuus tulevasta ja ennustamattomuus ovat suuria syitä ihmisten ahdistukselle ja huolille koronavirus ei ilmoittele milloin se suvaitsee väistyä se ei myöskään ilmoittele missä se piileksii mutta oikeilla toimilla ja ajoituksella sitä voidaan kuristaa

valmistautumisen helpottamiseksi päätökset on siis syytä tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin se ei tietenkään ole helppo tehtävä puhemies terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja monet muut asiantuntijatahot ovat arvioineet epidemian leviävän nopeasti eikä tapausmäärä saavuta huippuaan nykyisten asetusten siis kolmastoista neljättä mennessä valmiuslain toimivaltuuksien ja poikkeusmahdollisuuksien käytölle on siten edelleen olemassa painavat perusteet epidemian kehityskulun vuoksi sääntelyn tarve on kasvamassa kevään kuluessa epidemiaa hidastava vaikutus syntyy useiden eri toimenpiteiden yhteisvaikutuksena jokaisen ihmisen omalla toiminnalla on myös erittäin iso vaikutus siihen miten rajoitustoimet vaikuttavat ja kuinka tehokkaita ne ovat kaikki me tiedämme että tämä aika on meille jokaiselle hyvin haastavaa rajoitamme kiireettömien hoitojen järjestämisvelvollisuutta rajoitamme oikeutta lähiopetukseen rajoitamme elinkeinovapautta rajoitamme rajaliikennettä matkustamista yleisötilaisuuksia poikkeamme vuosilomaa ja työaikaa koskevista säädöksistä käymme siis käsiksi moniin hyvin pyhiin kansalaisoikeuksiin kohdistamme rajoituksia ja poikkeamia siksi että turvaamme ihmisen terveyttä se on tässä kaiken lähtökohtana tähänastisilla rajoituksilla on ollut merkitystä kuten pääministeri totesi mutta lisää löylyä tarvitaan kiitän hallitusta siis tehdyistä toimenpiteistä mutta ennen kaikkea toivotan jaksamista suurta viisautta näiden vaikeuden aikojen keskellä

ensimmäisenä nostaisin esille työaikalain lepoaikoja ja ylityötä koskevat säännökset ja vuosilomalakia koskevat säännökset terveydenhuollossa sosiaalitoimessa pelastustoimessa hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoiminnassa koko valtakunnan alueella poikkeustilanteessa on tärkeää että henkilökunta riittää näihin tärkeisiin tehtäviin ja on ymmärrettävää että myöskin sitten sitä henkilöstöä riittää ja ja voidaan myöskin poiketa näistä sopimuksista nyt on kuitenkin tärkeätä myös huomata henkilökunnan jaksaminen työtaakan alla työtaakka tulee edelleenkin kasvamaan nostaisin esille myöskin riittävän suojavarusteiden määrän joka tällä hetkellä herättää runsaasti huolta kentällä suojavarusteet ovat olennainen tuki ylläpitää terveydenhuollon toimintakykyä tässä vaativassa koronaviruksen vastaisessa työssä ja ja sen takia terveydenhuollon henkilöstö tarvitsee kaiken viimeisimpään tietoon perustuvan suojan selkeät käyttöohjeet ja riittävät suojaimet niin kuin tässä aiemmissa puheenvuoroissa on tullut jo esille niin tämä suojavarusteiden ohjeistus valtakunnassa on ollut hyvin sekavaa ja toimijat eivät ole tienneet mitä ohjeita nyt pitää noudattaa ja jos on ollut jotain ohjeita niin niitä varusteita ei ole ollut sellaista määrää että niitä ohjeita olisi voitu sitten siellä kunnissa noudattaa viimeksi eilen sosiaali ja terveysministeriö on antanut kotihoitoon suojavarusteista uudet ohjeet

muun muassa sanotaan suu nenäsuojus tai huivi tämä oli ihan käsittämätöntä että ehdotetaan että kotihoidon työntekijät laittavat oman huivinsa suojaksi onko tarkoitus että he pesevät sitten sen omassa kotona pesukoneessa nämä ovat ihan käsittämättömiä ohjeita

ole luottamusta herättävää sitä kohtaan että varusteita oikeasti riittää jos tässä vaiheessa ei niitä varusteita ole kentällä kun nämä varmuusvarastot on avattu ja meille on kerrottu että näitä suojavarusteita pitäisi olla on syytä täsmentää nyt näitä näitä ohjeita kentällä nämä epäselvät ja poukkoilevat ohjeet huolestuttavat ja rasittavat jo nyt kuormitettua henkilökuntaa ymmärrettävästi tämä virus aiheuttaa pelkoa myös henkilökunnassa ja kyllä henkilökunnan pitää pystyä luottamaan että heille annetut ohjeet ja niihin pystyy luottamaan ja että niitä varusteita sitten on joilla pystyy tätä koronavirusta vastaan suojautumaan se on ihan ensiarvoisen tärkeätä että meillä henkilöstöä ylipäätänsä riittää näissä tehtävissä riittävällä suojaamisella on selkeä vaikutus terveydenhuollon henkilöstön sairastumisriskiin ja myöskin tehohoidon paikkojen riittävyyteen

no sitten toinen asia ottaa esille on nämä opetuksen rajoitusten jatkamiset suurin osa lapsista

ja se aiheuttaa merkittävän haasteen myöskin sitten siinä että me emme tiedä mitä lapsille kuuluu opettajilta on tullut huolestuneita viestejä että mitä jos he eivät saa yhteyttä lapsiin ja ja myöskin lastensuojelujärjestöiltä on tullut yhteydenottoja että he he pelkäävät nyt mitä siellä kotona tapahtuu myöskin alkoholinkäyttö ja

monessa perheessä kun työt ovat seisahtuneet eikä tule riittävästi rahaa nämä voivat kärjistää tilanteita kotona ja se voi aiheuttaa myöskin lisääntynyttä kotiväkivaltaa tämä on erittäin erittäin huolestuttava tilanne osaltaan tätä voisi parantaa se että olisi sitä kouluruokailua esimerkiksi eväspussien muodossa lapset voisivat edes käydä ja joku näkisi olisi edes näkökontakti miltä se lapsi vaikuttaa ja sitten tietenkin tulisi koulun kautta sitä yhteydenottoa ja tietoa näistä mahdollisista palvelukanavista myöskin toimenpidealoitteen jonka tänään jätän jätän valtakunnallisen palvelevan puhelimen käynnistämiseksi lapsille suosittelen lämpimästi että hallitus miettii voisiko aloittaa tämmöisen valtakunnallisen auttavan puhelimen lapsille jolla he voisivat matalalla kynnyksellä sitten ottaa yhteyttä sellaiseen tahoon joka olisi koko ajan auki ja jossa olisi ammattilainen vastaamassa ja ohjaamassa myöskin oikeaan paikkaan niitä

palveluajat eivät ole välttämättä lapsille ja nuorille soveltuvia tämän koronakriisin aikana heille tarvitaan tämmöinen yhteinen yhteinen palvelulinja että heillä on edes mahdollisuus mitä kautta he apua saavat opettajien jaksaminen on tietenkin toinen toinen asia mihin kouluissa on tarpeen kiinnittää huomiota ja ja valtion taholta myöskin että on riittävän yhtenäiset ohjeistukset

arvoisa herra puhemies tässä on käsittelyssä valtioneuvoston asetus valmiuslain toimivaltuuksien käytön jatkamisesta ja erittäin kannatettavia toimia olemme täällä nyt tekemässä kannatan myös suuresti sitä tänään uutisissa kuultua valtioneuvoston kansliaan perustettavaa koronakriisin johtamista vahvistamaan eli se on hyvä asia arvoisa puhemies florence nightingale tuo sairaanhoidon äiti käsienpesun äiti varmasti kääntyisi haudassaan kuullessaan niin erilaisia ohjeita joita niin kansalaiset kuin myös

aasialaiset tutkijat totesivat että heidän mielestään suurin virhe yhdysvalloissa ja ja euroopassa on ollut se että ihmiset eivät käytä maskia kun ulkoministeriön pasi tuominen maanantaina a studiossa näytti mallia miten ihminen voi kulkea maski mukana ja kumihanskat käsissä niin hän antoi esiintymisellään jonkunlaisen vihjauksen siitä että on aika ottaa nämä toimet meidän kaikkien käyttöön itse ainakin olen ajatellut että ryhdyn käyttämään kasvomaskia kun liikun kaupoissa tai menen apteekkiin apteekkiin hakemaan lääkkeitä niille läheisille jotka niitä tarvitsevat kyllä ihmisten täytyy ryhtyä suojaamaan itseään mitä te sanotte siitä ovatko terveydenhuollon ohjeistukset ja ajatukset että suojele itsesi ja suojele muita

se se ajatus mitä ministeri olette viestittänyt eteenpäin kun olette kertonut että nyt maskeja ja suojausvälineitä on tulossa lisää niin onko varma että ne myös leviävät kaikkialle ja ihmiset saavat niitä käyttöönsä arvoisa herra puhemies väsymys johtaa virheisiin olen hyvin huolissani terveydenhuollon henkilöstön jaksamisesta lääkärit siivoojat hoitajat sairaanhoitajat lähihoitajat perushoitajat siellä

nyt toivotaan että yhä useampi kouluttautunut henkilö jos on vaikka tällä hetkellä lomautettuna tai on työttömänä poikkeuslailla ilmoittautuisi ja lähtisi tähän yhteiseen haasteeseen ottaisi tämän yhteisen haasteen vastaan ja lähtisi sitä terveydenhuollon työtä tekemään

miten vastaatte tähän onko tämä realistista odottaa että myös ikääntyneet eläköityneet hoitajat mahdollisesti tulisivat sinne työkentälle arvoisa herra puhemies erittäin huolissani olen myös näistä vanhuksista ja vammaisista henkilöistä jotka täällä on myös nostettu esille ja heidän tilanteestaan nyt vanhustenhoivassa omaisilta tulee lohdutonta viestiä siitä että kun he eivät pääse katsomaan sitä läheistään niin mitä siellä vanhustenhoivassa tapahtuu kysyisinkin teiltä ministeri millä tavalla nyt seuraatte kun ovet ovat kiinni ja ja omaiset eivät pääse sinne katsomaan eivät pääse auttamaan aamutoimissa iltatoimissa mitä he ovat tehneet vuosikausia hyvin usein auttaneet ruokailussa ja heillä on suuri huoli siitä miten se omainen siellä pärjää millä tavalla se viesti kulkee sieltä yksiköstä sitten omaiselle ja onko edelleen tämä vanhustenhoidon valvonta kuitenkin olemassa että siitä ei sitten tingitä

florence nightingalen ajatuksesta käsienpesusta hän teki terveydenhoidollisen ristiretken tuhatyhdeksänsataa luvulla hänen teemojaan olivat puhtaus tuulettaminen ja desifiointi ja näkisin juuri nämä toimet erittäin tärkeinä myös tässä hän oli kuten ministeri haatainen varmasti myös tiedätte florence nightingalen opit sota aikaan kehittämässä valtavasti hyvää hoitoa ja on siinä uranuurtaja
arvoisa herra

puhemies kiitos ministereille tekemästänne työstä ja niistä päätöksistä tänne meille on tuotu käsiteltäviksi paljon on tehty paljon on vielä tehtävää on tehty hyviä asioita ja on tehty myös virheitä virheidenkin tunnustaminen on ihan hyväksyttävää itse asiassa se lisää meidän kaikkien uskottavuutta koska nämä tilanteet eivät todellakaan ole helppoja ja kun uskallamme myöntää että virheitä on tehty niin se poistaa terän turhalta kritiikiltäkin

edustan itse oppositiota en en mielelläni lähde arvostelemaan turhasta enkä oikeastaan arvostelemaan ollenkaan vaan mieluummin tukemaan ja kannustamaan ja antamaan sitten meidänkin puoleltamme vinkkejä ja näkemyksiä miten jotain asiaa voisi ehkä hoitaa paremmin esimerkiksi tämä lentokenttäasia on hyvä että se on nyt yhdessä tunnustettu että siellä on ollut virheitä hitautta ja nyt nyt siitä otetaan kaikki se oppi irti ja katsotaan että samoja virheitä ei muualla sitten tapahtuisi se on oikea tapa edetä yksi asia missä voi piillä ongelmia meidän kaikkien kannalta liittyy ruoantuotantoon yrittäjyyteen ja nimenomaan maaseutuyrittäjyyteen maaseudulla tarvitaan noin kuusitoistatuhatta kausityöntekijää

tuhansia ulkomaisia työntekijöitä on tullut suomeen keväisin ja kesäksi töihin nyt tämä työntekijöiden tulo on häiriintynyt ja toivoisin ja nimenomaan maaseutuyrittäjät toivovat että ratkaisuja tämän asian suhteen syntyisi nopeasti päätöksiä pitäisi tehdä ihan näinä päivinä tämän kuukauden aikana no itse asiassa näinä päivinä voi sanoa koska investointipäätökset työpäätökset tehdään nyt ja töihin tartutaan sitten huhti toukokuussa ja satoa kerätään myöhemmin kesällä on pyrittävä

kun meillä on nyt työvoimaa suomessa saatavilla on lomautettuja on opiskelijoita joilta ovat kesätyöpaikat peruuntuneet näiden ihmisten joustavaan saamiseen myös näihin kausityötehtäviin meillä ei ole kerta kaikkiaan varaa siihen että että satokausi menee menee pilalle sen takia että työvoimaa työvoimaa ei ole saatavilla juuri niihin tehtäviin vaikka meillä on alityöllistettyjä ja lomautettuja ja työttömiä itse asiassa aivan liikaa ja todennäköisesti on lisää tulossa eli tämän asian pikaista käsittelyä toivon ja ja jos käsien nostosta siellä jotain voisi veikata niin ilmeisesti siellä on jotain asian suhteen jo suunniteltukin niin että toivon että tämä asia menee eteenpäin kiitos

arvoisa herra puhemies kannatan lämpimästi

tässä esityksessä mainittujen pykälien jatkamista kolmastoista viidettä saakka on syytä kuitenkin uskoa vakaasti siihen että tämä tilanne ei vielä kolmastoista viidettä ole tietenkään ohi koska ennusteet siitä milloin tämä koronaviruksen suomen epidemia olisi saavuttanut lakipisteensä elikkä silloin olisi tartuntojen määrä maksimissaan toivomme että se tulisi vastaan mahdollisimman pian mutta on syytä varautua siihen että se jäänee jonnekin tuonne keskelle kesää tämä on itse lukemieni erilaisten asiantuntijoitten lausuntojen tulkinta että näin asia saattaisi olla tärkeintä on kuitenkin että valtioneuvosto on tähänkin asti toiminut jämäkästi ja nyt tulee uusi koordinaatioryhmä kannustan sitä erittäin tiiviiseen työhön ja ennen kaikkea siihen että tämä sama eteenpäin katsova ote on koko ajan koska vain sillä keinoin voimme reagoida tähän tilanteeseen ketäänhän tässä ei kannata moittia tällaista tilannetta ei varmaan kukaan ole pystynyt harjoittelemaan tämä on sodan jälkeen ensimmäinen tilanne jossa olemme joutuneet valmiuslakeja soveltamaan

ulkomailta tulevasta työvoimasta joka esimerkiksi marjatiloilla tekee töitä ja monessa muussa paikassa maatiloilla tarvitaan työvoimaa ja onhan tämä nyt aika kummallinen tilanne meillä on käytännössä satojatuhansia työttömiä ja me emme löydä kuuttatoistatuhatta ihmistä jotka haluaisivat näitä töitä tehdä

ne kuitenkin kasvattavat elämää varten ja toinen asia joka on mielestäni tärkeä on se että katsomme tämän kriisin jälkeen olevaa aikaa edessä olevaa aikaa meidän on pidettävä huoli siitä että tässä maassa huoltovarmuus toimii me emme voi maataloutta ajaa koko ajan alas asettaa maanviljelijöitä epätoivoiseen asemaan siellä on todellinen kriisi menossa jo tällä hetkellä aikaisempien vaikeuksien takia ja nyt tässä tämä kriisi tämä kriisi mitä nyt elämme tuo siihen vielä vaikeusastekerrointa paljon enemmän lisää arvoisat edustajakollegat minä vetoan teihin että tässä asiassa nimenomaan ruokaturva pystytään turvaamaan paras henkivakuutus tälle kansakunnalle on oma ruoantuotanto kaikissa

hoidetaan suomalaisilla perheviljelmillä tämä on meidän henkivakuutuksemme josta ei kannata luopua ja se koskee myös muita toimialoja tässä maassa ruvetaan kotiuttamaan tuotantoa suomeen tehdään suomalaisille töitä ja hyvinvointia väitän että se on paras vakuutus kaikilla tavoilla tässäkin kriisissä ja niissä kriiseissä mitkä lähivuosikymmeninä suomi joutuu kohtaamaan

ensinnäkin haluan kiittää edustaja laihoa te esititte tällaista puhelinpalvelua lapsille en ole varma onko sellainen jo olemassa ja tiedän että avustuksia järjestöille tälläkin hetkellä ollaan lisäämässä sen vuoksi että myös tämänkaltaista apua tarjottaisiin mutta mielestäni tämä teidän ideanne puhelinpalvelusta lapsille johon matalalla kynnyksellä pystyisi soittamaan ja siellä toisessa päässä olisi henkilö joka erityisesti osaa keskustella lasten ja nuorten kanssa oli hyvä idea ja me laitamme sen ehdottomasti selvitykseen on hyvin mahdollista että tätä tehdään jo sitten täällä tuli kysymyksiä johtamisesta ja tästä operaatiokeskuksesta siitä että kriisin hoitoa vahvistetaan johtamista vahvistetaan me olemme jo viime viikon alkupuolella lähteneet perkaamaan ja purkamaan tätä meidän johtamisen kokonaisuutta koska me tiedämme ja olemme havainneet että meillä on on tullut ongelmia koronakriisin aikana erityisesti esimerkkinä tuo helsinki vantaan lentokenttä

viikon maanantaina hallitus on yhdessä myös tämän kokonaisuuden käynyt läpi meillä on olemassa covid yhdeksäntoista koordinaatioryhmä meillä on olemassa valmiuspäälliköiden kokous ja valmiussihteereiden kokous mutta nyt näiden tueksi vielä tulee tämä erillinen operaatiokeskus sen lisäksi valtioneuvoston kansliassa jossa tämä operaatiokeskuskin on on myös viestinnän koordinaatiota ja valtioneuvoston tilannekeskus joka tuottaa ja on tuottanut jo pitkään päivittäin tietoa niin ministeriöihin kuin kuin muualle eli meillä tätä toimintaa on vahvistettu juuri sen vuoksi että tämänkaltaisilta ongelmilta mitä me olemme nähneet pystyttäisiin sitten vastaisuudessa välttymään toki en voi luvata sitä että kaikki tästäkään eteenpäin sujuu aivan täydellisesti mutta parhaamme teemme että saamme tämän kokonaisuuden hallintaan itse tunnistan kyllä yhdeksi isoksi haasteeksi ja ongelmaksi myös sen että kun kyse ei ole vain valtionhallinnosta vaan myös kuntien hallinnosta ja ja sairaanhoitopiireistä eli kuntien yhtymistä niin meillä on haasteita siinä että tieto kulkee ja ohjeita noudatetaan aivan kaikissa sairaanhoitopiireissä ja kaikissa kunnissa erityisesti liittyen suojaukseen ja siihen miten riskiryhmiä voidaan suojella eli kyllä meillä täällä on isoja haasteita mutta parhaamme teemme niitä voidaan jo ennalta ratkaista sitten edustaja räsänen kysyi alkoholista itse tunnistan kyllä tämänkin ongelman ja valtioneuvosto on muutamaan otteeseen tästäkin asiasta keskustellut alkoholi on suomessa ongelma normaalioloissa mutta on se sitä poikkeusoloissakin ja näissä poikkeuksellisissa tilanteissa varmasti tulemme näkemään sellaisia lieveilmiöitä että alkoholia entistä enemmän joissakin perheissä ja joissakin kotitalouksissa käytetään ja tämä on asia joka on syytä ottaa vakavasti testauksesta valtioneuvosto on kahdestoista kolmatta lähtien omissa linjauksissaan korostanut sitä että testausta pitää lisätä me olemme joka kohdassa painottaneet että testausta pitää lisätä ja sitä on myös systemaattisesti lisätty ja nyt uusimmat tiedot tiedän että sosiaali ja terveysministeriö on tehnyt paljon töitä sen eteen että he saavat kartoitettua niin yksityistä testauskapasiteettia kuin julkisen terveydenhuollon testauskapasiteettia että sitä vahvistetaan ja nyt ymmärrykseni on se että olisi mahdollista jopa kolminkertaistaa tämä testauskapasiteetti nopeallakin aikavälillä tämä on ehdottomasti valtioneuvoston tahto ja toivon mukaan saamme laajennettua testausta mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopeasti kerron vielä sen että me olemme tänään järjestämässä kello kuusitoista nolla nolla eduskuntaryhmien johdolla ja puolueiden puheenjohtajille tilaisuuden jossa käymme läpi epidemian tilannekuvaa niin materiaalista varautumista ja valmiutta kuin myös esimerkiksi tätä testausta meillä on siellä asiantuntijoita nyt vastaamassa puolueiden ja eduskuntaryhmien huoliin siitä onko eri näkökulmat huomioitu itse kyllä tunnistan että meillä on paljonkin haasteita eri kohdissa ja niitä pyritään ratkaisemaan tietenkin koko ajan sen voi sanoa että on aivan varma että jokaisessa kohdassa emme täydellisesti tule onnistumaan mutta teemme parhaamme että näitä tilanteita ratkaistaan koen arvokkaana myös sen että kansanedustajat tässä salissa tuovat esiin näitä kansalaisten huolia ja viestejä kentältä ja myös

aika moni edustaja otti esiin tämän vammaisia ihmisiä koskevan ohjeistuksen josta ilmeisesti on liikkunut nyt väärinkäsityksiä vammaisia ihmisiä koskevat ihan samat ohjeet kuin ketä tahansa meistä jokaiselle meistä kuuluvat ihmisoikeudet vammaisuus itsessään ei ole riskitekijä koronavirukselle mutta toki myöskin vammaisten ihmisten omat perussairaudet pitkäaikaissairaudet tekevät heistäkin riskiryhmään kuuluvia ja nämä henkilöt siis tulee huomioida samalla tavalla riskiryhmään kuuluvina kuin kuka tahansa meistä jolla on joitakin perussairauksia sama koskee myöskin vammaisten henkilöiden tehohoitoa jokainen meistä tulee hoitaa niin hyvin kuin se on mahdollista puhemies tässä tuli monia kysymyksiä liittyen sosiaali ja terveysministeriöön vastaan näihin kysymyksiin nyt siltä osin kuin ne kuuluvat omalle tontilleni edustaja laiho nosti esiin puhelinpalvelun lapsille johon pääministerikin tässä äsken viittasi ja minustakin se oli erinomainen idea juuri se että näihin kysymyksiin lasten huoliin olisi vastaamassa henkilö joka joka erityisesti osaa lapsille vastata me olemme nyt avaamassa

hakuaika on lyhyt alkaa kuudes neljättä päättyy kahdeskymmenestoinen neljättä ja ja tämä kohdennetaan kahteen kokonaan uuteen kokonaisuuteen toinen näistä on psykososiaalisen tuen ja kansalaisneuvonnan digitaalisten palvelujen laajentaminen ja tähän mielestäni sopii erinomaisesti tuo edustaja laihon esiin nostama nostama ajatus lapsille kohdistetusta puhelinpalvelusta

pidän hyvänä että näitäkin saamme lisättyä suojavarusteista ja suojamaskeista on ollut myöskin kysymyksiä ja puhetta nyt tässä salissa ja täytyy todeta heti alkuun että suojamaskien käytön hyödyistä arkielämässä on nyt vähän kahtalaista koulukuntaa minä en voi ohjeistaa ketään henkilökohtaisessa elämässään suojamaskien käyttämisessä tai käyttämättä jättämisessä ja minun mielestäni jokainen tekee itse sen päätöksen käyttääkö tällaista suojamaskia omassa arkielämässään vai ei meidän tehtävämme on nyt kuitenkin ensisijaisesti turvata sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön terveys ja toimintakyky ja testaajien kyky tehdä näitä testejä ja suojata heidän terveyttään mitä tulee sitten näihin kotihoidon tilanteisiin on ihan totta että ohjeet ovat olleet kahtalaisia ja sen takia sosiaali ja terveysministeriössä ministeri kiurun johdolla on näitä ohjeistuksiakin selkeytetty mitä tulee maskeihin kotihoidon normaaleihin työkäytäntöihin eivät nämä suusuojat varsinaisesti kuulu ja siksi varmasti myöskin kuntien varautuminen tällaiseen tilanteeseen on osaltaan ollut puutteellista tai heikkoa mutta me voimme sosiaali ja terveysministeriössä tukea ja tuemmekin kuntia näiden hankinnassa jos vain mitenkään voimme avuksi olla kuten todettu

ole tyhjentäneet varastoja edelleen varastoissa suojavarusteita on ja me täydennämme kaiken aikaa näitä varastoja meillä on useampi eri hankintareitti olemassa ja täydennämme varastoja paitsi kansainvälisiltä markkinoilta myöskin onneksi kotimaisten valmistajien toimesta

arvoisa puhemies monet edustajat ovat omissa puheenvuoroissaan nostaneet esille huolen lasten ja nuorten pärjäämisestä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja se huoli on tietenkin meillä yhteinen opettajat ovat jo tehneet ja tekevät edelleen aivan loistavaa työtä siinä että ollaan nyt siirretty opetus toteutettavaksi erinäisin poikkeuksellisin opetusjärjestelyin myöskin etäopetuksen kautta ja erityisesti nyt kun tämä poikkeustilanne jatkuu vielä ainakin sinne toukokuun puoliväliin asti on äärimmäisen tärkeää että kaikissa kunnissa keskitytään myöskin siihen että oppimisen tuki saadaan kuntoon ja saadaan toimimaan tämän ajanjakson aikana yhtä lailla keskeistä on myöskin se että kaikkiin oppilaisiin iästä riippumatta henkilökohtaisesti yhteyttä tässä muun muassa edustaja laiho kantoi huolta niistä nuorista joihin ei mediatietojen mukaan ole saatu yhteyttä lainkaan ja itse olen verrannut sellaista tilannetta siihen että oppilas ei tule paikan päälle kouluun eihän sellaisessakaan tilanteessa voida toimia niin että kukaan koulussa ei reagoisi lainkaan oppilas ei ilmesty tunneille eikä ilmesty koululle vaan sellaisessa tilanteessa pitää luonnollisesti ottaa yhteyttä ensin oppilaaseen itseensä jos ei saada yhteyttä niin oppilaan huoltajiin ja jos tämäkään ei ole mahdollista niin silloin pitää hyödyntää niitä tukipalveluita mitä meillä tälläkin hetkellä on käytössä ja mitä on ollut aikaisemminkin eli esimerkiksi oppilas ja opiskelijahuollon ammattilaisia tai kunnan oman sosiaalipuolen ammattilaisia eli huoltajilla on näinäkin aikoina velvollisuus huolehtia siitä että kaikki kaikki lapset ja nuoret sen oman oppivelvollisuutensa suorittavat meillä on myöskin monista kunnista erinomaisen hienoja esimerkkejä siitä millä tavalla oppimisen tukea on ollut mahdollista järjestää etänä koulunkäynninohjaajien osaamista on hyödynnetty erityisopettajien osaamista on hyödynnetty koulupsykologien ja ja kuraattoreiden osaamista on hyödynnetty on järjestetty niin henkilökohtaisia tapaamisia tietenkin näitä yleisiä hygienia ja turvallisuusohjeita noudattaen myöskin sitten tukea mitä annetaan etänä esimerkiksi videoneuvotteluyhteyden tai tai puhelimen kautta monet edustajat ovat myöskin kysyneet kouluruoan järjestämisestä toistan saman viestin minkä olen toistanut tässä salissa useampaan otteeseen eli kunnilla on mahdollisuus oikeus järjestää kouluruokailua myöskin etäopetuksessa oleville oppilaille mutta kunnat päättävät itse millä tavalla tämän kouluruokailun haluavat järjestää en pidä järkevänä että me lähtisimme valtion tasolla määrittelemään sen onko se eväspussi tai joku muu tapa vaan luotan kyllä siihen että kuntapäättäjät itse

hyvä puhemies myöskin opettajien jaksamisesta on kannettu huolta kuten totesin niin opettajat ovat tehneet aivan äärimmäisen suuren työn siinä että ollaan pystytty nyt huolehtimaan siitä että opetus jatkuu käytännössä he loivat

täällä kysymyksissä nousi esille työvoiman saatavuus erityisesti maataloudessa jossa kausityönteko on ollut muualta tulleiden suomen ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajataustaisten työntekijöitten varassa hyvin hyvin vahvasti tämä näkyy tietenkin maataloudessa mutta meillä on muitakin kriittisiä aloja joissa osaamiskatveita on omasta takaa joten näitäkin asioita joudutaan ratkomaan olemme asettaneet tähän erillisen työryhmän joka rajavartiolaitoksen ja eri tahojen kanssa käy tätä kokonaisuutta

huomenna tulee hallituksen esitys siitä saisivat joustavasti siirtyä toiselle työnantajalle ja näin ollen sama ihminen voisi eri työpaikoissa tehdä töitä kun satokausina eri aikoina tarvitaan maanviljelyksessä eri tehtäviin ja nämä henkilöt voisivat sitten joustavasti siirtyä niihin tietenkin sitten niin että että omasta takaa pitää yrittää myös

arvoisa puhemies haluan tähän alkuun mainita asiasta jonka nostin täällä salissa esiin jo pari viikkoa sitten kriittiset mielipiteet ja eri mieltä oleminen ovat osa keskustelevaa ja kehittävää demokratiaa edes poikkeusajat eivät saa tukahduttaa keskustelun tarvetta meillä on maailmalta jo esimerkkejä eräiden suurvaltojen harjoittamasta disinformaatiosta joka voi koronakriisin keskellä maksaa ihmishenkiä mitä paremmin me tässä salissa ja julkisuudessa voimme asioita käytöstavat muistaen nostaa esille ja käydä keskustelua sitä paremmin suojaamme suomalaisia väärältä tiedolta nyt onkin hyvä hetki kiittää paikalla olevia ministereitä hyvästä asenteesta tämän päivän keskustelua kohtaan se miksi halusin nostaa tämän asian esiin on me kokoomuksessa tuemme hallituksen pyrkimyksiä koronakriisin helpottamisessa mutta myös uskallamme tuoda esiin niitä keinoja joilla tilannetta voitaisiin hallituksen vielä empiessä parantaa älkää siis pelätkö me olemme täällä auttamassa minä tuen valtioneuvoston asetusta kyseessä olevien valmiuslain pykälien tuomien toimintavaltuuksien käytön jatkamisesta mutta samalla kuulutan voimakkaasti exit strategian nostamista yhä vahvemmin keskusteluun tällä tarkoitan sitä hetkeä jolloin voimme pikkuhiljaa todeta nujertaneemme koronaviruksen ja arjen pitäisi jälleen käynnistyä tämä muutosvaihe ei tule olemaan helppo ja sen alkuun voi olla yllättävänkin pitkä kun katse on hieman omaa nenää pidemmällä voi huomata niitä asioita jotka tulevat vaikeuttamaan tätä arkeen paluuta tässä raskaassa tilanteessa on syytä ymmärtää miten moni opettaja on todella kovilla ja nuoret aivan uudenlaisen opiskelun edessä olen edustaja essayahin kanssa samaa mieltä että olisi vain vain ja ainoastaan kohtuullista perua koulupakon eteenpäin vieminen ja antaa opettajille rauha toimia näissä haastavissa tilanteissa ilman ylimääräistä muutoshuolta tähän on vedonnut myös koko opetusala haluan vielä nostaa esiin yhden merkittävimmistä tulevaisuuden uhkistamme eli ihmisten etenkin lasten ja nuorten liikkumattomuuden meidän yhteiskuntamme ei tule kestämään niitä yhä kasvavia kuluja mitä liikkumattomuus meille tuo nyt jo liikuntaseurat ovat täydellisessä pulassa eikä normaalioloihin palatessa heillä ole tarjota luotettavaa ja osaavaa henkilökuntaa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksiin seurojen akuuttiin hätään toivon hallitukselta välittömiä toimia nyt etenkin kun etäopetus meidän täytyy ymmärtää miten paljon se vaikuttaa lasten ja nuorten tapoihin ja tottumuksiin kun kavereiden kanssa vietetyt liikuntahetket ja välituntien tuomat liikuntahetket ovat oppilailta kadonneet vastuu liikkumisesta on liian usein vielä tällä hetkellä itsensä lapsen tai nuoren hartioilla vaikka olemme täällä salissa välillä eri mieltä niin tiedän että meistä jokainen haluaa lapsillemme yhä paremman suomen toivonkin meille kaikille voimia ja viisautta yhteiselle tiellemme kiitos

puhemies me elämme kaksoiskriisin aikaa meillä on terveydenhuollon kriisi meillä on talouden kriisi rajallisen ajan puitteissa keskityn tähän terveydenhuoltokriisiin jonka seurausta tämä talouskriisi on mutta itse asiassa kannan molemmista yhtä suurta huolta loppuarvioissa aikanaan tulemme näkemään kenties talouskriisin vaikutukset vielä järisyttävämpinä kuin tämän terveydenhuoltokriisin

kaikki tiedämme toinen asia on se että hallitus julkisti tänään aivan erinomaisia linjauksia ne olivat toki odotettujakin mutta haluan kiittää niistä eli suojavarusteiden lisähankinnat testauksen lisääminen ja sitten tämä viranomaisjohtamiskysymys sen tehostaminen sen keskittäminen tästä haluaisin ihan omana mielipiteenä mainita seuraavaa minusta hallitus on joutunut hetkittäin kohtuuttoman arvostelun ja ryöpytyksen kohteeksi asioissa jotka oikeasti olisivat hoituneet kenties paremmin hyvällä viranomaisjohtamisella minun oman tulkintani mukaan esimerkiksi tämä kysymys lentokentän tilanteesta on sellainen että minä luen tartuntatautilain

sillä tavalla että etelä suomen avilla olisi ollut aivan täysi valtuus määrätä siellä terveystarkastukset toimeenpantaviksi ilman että siitä täytyy sitten hallitustasolla mitään erikseen päättää eli samalla haluan tässä rohkaista myös viranomaisia niin sairaanhoitopiireissä

mutta jo se että me olemme nyt saaneet kaksikymmentäkolmetuhatta testausta tehtyä mutta meidän terveydenhuollon henkilöstön lukumäärä pelkästään kuntapuolella on satakolmekymmentäkaksituhatta ja sen lisäksi yksityisellä puolella vielä parikymmentätuhatta lisää siihen kertoo siitä että emmehän me ole saaneet vielä testattua vain tietyn osan terveydenhuollon henkilöstöstä jolloin ei olisi ollut oikein ja viisasta ikään kuin avata ovia yleiseen testaukseen jossa jokainen ihminen joka haluaa ryntää testiin koska silloin me olisimme tukkeuttaneet testauspaikat ja emme olisi saaneet kohdennettua testejä oikealla ja parhaalla tavalla se on aivan oikea linja että niitä tulee kaksinkertaistaa kolminkertaistaa ja vaikka nelinkertaistaa mutta ilman että siihen liittyy tämä jäljitys ja eristys siinä ei kovin suurta hyötyä ja merkitystä ole nyt tullaan tähän

annettiin ensimmäisenä ja kiireellisenä jo silloin kaksi viikkoa sitten tänään meillä on sen soveltamisasetus täällä sehän on pykälä joka mahdollistaa että koko terveyspalvelujärjestelmä joka suomessa on hyvin hajanainen kaksikymmentä sairaanhoitopiiriä vajaan kolmensadan kunnan sataviisikymmentä terveyskeskusta laaja yksityissektori laaja työterveyshuolto voidaan tämän kahdeksannenkymmenennenseitsemännen pykälän perusteella ottaa valtion ohjaukseen

testauksen ja löydämme sieltä sitten viiden viiva kymmenen tartunnan lähdettä jotka pystymme eristämään mutta tämä ei ole mahdollista hajautetussa järjestelmässä ilman keskitettyä johtamista ja kahdeksaskymmenesseitsemäs pykälä antaa tälle keskitetylle johtamiselle valtuudet ja mahdollisuudet mutta tässä jälleen kerran

tartunnan saanutta nyt tuhatkolmesataaviisikymmentä kuusinkertainen määrä siitä me voimme päätellä että kun meillä nyt on sairaaloissa sataviisikymmentä henkeä joista teholla viisikymmentä niin meillä on kuusinkertainen määrä kolmen viikon päästä se on vielä edessä ja se tulee jatkumaan kenties kuukauden siitä joten totta kai sairaaloissa tarvitaan kaikki voimavarat

arvoisa puhemies hallitus esittää valmiuslain toimivaltuuksille jatkoa jos tämä jatko hyväksytään perustuslakivaliokunnassa ja aikanaan täällä salissa koko suomalainen yhteiskuntahan on käytännössä kesään asti kiinni ja kouluihin tuskin tänä keväänä enää palataan nämä ovat välttämättömiä toimia elämän suojelemiseksi tässä tilanteessa näin ilmeisesti on kun olemme tilanteessa jossa virus on jo päässyt leviämään suomessa ja varsinkin täällä uudellamaalla haluan kiinnittää tässäkin yhteydessä huomiota perustuslakivaliokunnan valmiuslain liikkumisrajoituspykälän aktivoinnin yhteydessä tekemiin huomautuksiin valiokunta totesi perustuslakivaliokunta korostaa rajoitusten välttämättömyydestä johtuen rajoitusten perusteena olevan ja niiden arvioimiseksi tarpeellisen tietopohjan merkitystä ottaen huomioon että sääntely merkitsee erittäin tuntuvaa puuttumista liikkumisvapauteen sääntelyn välttämättömyydestä ja muiden käytettävissä olevien keinojen riittämättömyydestä olisi tullut tehdä laajemmin selkoa

imperial college julkaisi eilen uusia arvioita joiden perusteella taudin tartuntakannan koko olisi euroopan maissa aiemmin luultua huomattavasti matalampi katastrofin partaalla olevissa espanjassa ja ja italiassakin näiden arvioiden mukaan epidemia olisi vasta alkuvaiheessa imperial collegen arviot viittaavat siihen että tämä epidemian hillitsemiseen pyrkivä linja tarkoittaa sitä että näitä rajoitustoimia pitää jatkaa aika kauan todennäköisesti niin kauan että taloutemme ei sitä välttämättä kestä esimerkit maailmalla ovat johtaneet siihen että yhä useampi maa on päättänyt siirtyä tästä hillitsemispolitiikasta epidemian ja viruksen

totaaliseen torjuntaan ja yksilöllisiin karanteeneihin karanteeneihin perustuvalla strategialla epidemian leviäminen on saatu muun muassa etelä koreassa aiemmin pysäytettyä ja tätä koronapolitiikkaahan on kuvattu jäljitä testaa hoida politiikaksi keskiössä tässä on massiivinen testaus ja seurantaohjelma etelä koreassahan tartunnan saaneita ja altistuneita jäljitetään myöskin teknologian avulla ja sitten asetetaan voimakkaita karanteenitoimia no pohjoismaissa islanti ja norja ovat nyt valinneet aggressiivisen testaamisen linjan islannissa pyritään testaamaan koko väestö käsitys taudin levinneisyydestä on kasvanut norja vaihtoi viime viikolla strategiaansa ja aikoo tukahduttaa taudin norja testaa myös oireettomia reilusta viidestä miljoonasta norjalaisesta on testattu tähän mennessä noin yhdeksänkymmentätuhatta suomi on testannut reilut kaksikymmentätuhatta ihmistä

julkaisi jo toinen kolmatta paperin jossa käsitellään jäljityksen resursointia ohjeistus on selkeästi ollut se että jokaisessa euroopan maassa tulisi välittömästi välittömästi perustaa paikalliset alueelliset ja kansalliset ohjausryhmät jäljitystyön koordinointiin näin on siis ohjeistettu kuukausi sitten toimimaan no tästä huolimatta eilisessä a studio keskustelussa johtavien viranomaisten toimesta käytiin spekulointia siitä ettei jäljitystyöhön olisi kuitenkaan riittäviä resursseja ja nämä resurssit ovat eilen esitettyjen näkemysten mukaan ilmeisen niukat kysynkin nyt vastuuministeriltä onko näitä ja myös itse asiassa whon ohjeistuksia suomessa luettu tarkkaan toivon että suomi tässä asiassa olisi nyt se kansainvälinen mallioppilas ja noudattaisi näitä ylempien toimijoiden suosituksia lisäksi kysyn aikooko hallitus tai onko hallitus keskustellut siitä mahdollisuudesta että suomi siirtyisi viruksen hillitsemisestä viruksen tukahduttamiseen jäljitä testaa ja hoida politiikan avulla tähän tukahduttamispolitiikkaan kuten edustaja lindenin puheenvuorosta kävi ilmi liittyvät oleellisesti tiukat yksilölliset karanteenit ja suomessahan tartuntatautilaki mahdollistaa jo nykyisellään hyvin voimakkaat yksilölliset ja itse asiassa isompiinkin joukkoihin tarvittaessa kohdistuvat karanteenitoimet kysynkin miksei näitä normaaliolojen toimivaltuuksia nyt käytettäisi täysimääräisesti kun suomi elää poikkeusoloissa omasta puolestanikin haluan kiittää siitä että hallitus on tänään osoittanut ymmärrystä eduskunnassa esiin tuotuihin huoliin ja

myös opetuksen rajoitustoimia jatketaan nyt kolmastoista viidettä asti koulumaailmassa etäopetusjaksolla tulee olemaan varmasti vaikutuksia oppilaiden osaamistasoon ja mahdollisiin koulupudokkaisiin perusopetuksella on paljon muitakin kuin opetuksellisia tavoitteita yksi isoimmista ja tärkeimmistä on sosiaaliset vuorovaikutustaidot opettaja tai joku muu koululla työskentelevä ammattilainen turvallisena aikuisena on kultaakin kalliimpi niille lapsille joille koti ei ole turvasatama on siis selvää että kun normaali arki palaa koulumaailmaan niin tarvitsemme runsaasti resursseja niille koululaisille on tarvetta tälle lisätuelle koulujen olisi myös pystyttävä etsimään tukea tarvitsevat perheet emme voi ulkoistaa vastuuta ruoan saannista mielen ongelmista tai lisäopetuksen tarpeesta näille pienille oppilaille tässä tilanteessa ihmisten terveys menee totta kai kaiken muun edelle mutta on tärkeää myös katsoa tulevaisuuteen ja oppia tästä poikkeuksellisesta tilanteesta jatkoa ajatellen etäopetus ja sen kehittäminen on tästä hyvä esimerkki ministeri andersson poistui juuri mutta olisin ehkä hänelle halunnut tuoda tietoon erään kunnan varhaiskasvatuksen lukuja päivähoidosta viime perjantaina kaksisataakaksikymmentä nyt maanantaina kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan ja eilen tiistaina kolmesataaneljäkymmentäviisi eli melkoista nousua on ollut ollaanko tähän valmiita puuttumaan jos tällainen

sitten vielä tuosta testauksesta testauskapasiteettia on nostettu mutta paljonko testejä on tehty ylletäänkö maksimikapasiteettiin ja miksei alueellisten testausmäärien lukuja voi kertoa julki arvoisa

puhemies meille kaikille on varmaankin ollut jo selvää että poikkeusolot tulevat jatkumaan ja valmiuslain kestoa tullaan pidentämään tähän myös monet etäkoulua kotona pyörittävät vanhemmat ovat jo varautuneet niin kuin täällä moni on jo todennut valtaosa kansalaisista on noudattanut ohjeistuksia erittäin hyvin ja säntillisesti siitä heille erittäin iso kiitos meidän yksi tehtävä täällä monien muiden ohella on toivon luominen ihan kaikkiin että me selviämme tästä yhdessä kiitos hallitukselle myös siitä että olette myös tätä viestiä pitäneet yllä toivon luomista ei voi liikaa korostaa on hyvä tunnistaa että monien turnauskestävyys kuitenkin alkaa olla jo koetuksella siksi huomiota on kiinnitettävä erityisesti niihin ryhmiin jotka ovat erityisen kovalla koetuksella julkisuudessa keskustelusta poikkeusoloista uupuvat edelleen ne ihmisryhmät jotka jo lähtökohtaisesti ovat hauraassa asemassa ja jotka tulevat kärsimään sekä itse

kaikkein

eniten rajoitustoimenpiteet iskevät karusti esimerkiksi niin asunnottomien kuin toimeentulotuesta riippuvaisten elämään tästä karuna esimerkkinä kelan ilmoitus tältä viikolta että se sulkee kaikki pääkaupunkiseudun toimipisteet uusimman tiedon mukaan kela ei edelleenkään tähän päivään asti ole saanut aikaiseksi sitä että se olisi laittanut uusia ohjeistuksia kelan toimipisteiden oviin ja vaikka se meistä tuntuisi nyt kummalliselta on paljon ihmisiä joilla ei ole puhelinta ja jotka ovat täysin tämän kasvokkaisen palvelun varassa vaarana on että nämä ihmiset jäävät nyt käytännössä oman onnensa nojaan ja heidän perusoikeuksiaan saatetaan loukata tiedän että ministeri pekonen on tarttunut tähän asiaan mutta toivon että tätä seurantaa nyt jatketaan ja todellakin huolehditaan siitä että nämä toimeentulotuesta riippuvaiset ihmiset todellakin saavat sitä tietoa ajoissa ja ja että heidän tilannettaan ei ajeta entistä karumpaan asemaan me tiedämme jo entuudestaan sen että suomen iso ongelma tai oikeastaan ihmisoikeusongelma on lähtökohtaisesti jo se kuuluvaa sosiaaliturvaa ja jos me vaikeutamme heidän tuensaantiaan nyt näissä poikkeusoloissa niin se jättää pitkät jäljet arvoisa puhemies edustajat antikainen ja mäkisalo ropponen täällä jo mainitsivat lasten aseman ja lastensuojelun tilanteen on paljon lapsia jotka ovat tällä hetkellä käytännössä vankina omassa kodissaan ja usein on niin että äärimmäinen lojaalisuus omia vanhempia kohtaan myös kaltoinkohtelun kohdalla johtaa siihen että lapset eivät omaehtoisesti hae sitä apua on hienoa että täällä on ehdotettu auttavaa puhelinta se on todellakin tarpeellinen valtakunnallisesti vaikka niitä jo jonkin verran on mutta siinäkin on ajatuksena se että lapsi itse tarttuu puhelimeen ja soittaa ja pyytää apua meidän on kunnissa nyt kehitettävä järjestelmiä niin että me tavoitamme paremmin ne lapset ja nuoret jotka tällä hetkellä voivat siellä omassa kodissa todella huonosti ja tämä edellyttää varmaan

sosiaali ja terveysministeriö ja opetus ja kulttuuriministeriö voisivat tässä myös tiivistää sitä yhteistyötä tiedämme valiokunnassa että tätä jo tehdään mutta entisestään tiivistää että tähän osataan tarttua on nimittäin niin että niitä lapsia jotka siellä etäkoulussa tällä hetkellä ovat ei välttämättä wilman kautta tavoiteta lainkaan ja tässä wilmaakin käytetään hyvin eri tavoin on sellaisia kouluja alueita joilla käytännössä opetus pyörii melkein normaalisti ja sitten on taas sellaisia kouluja joissa vain saadaan tehtäviä ja lapseen ei välttämättä olla ollenkaan kontaktissa

on yhä päällä ja kenties vasta eskaloitumassa on jatkamisenkin osalta jokaisen asetuksen osalta uudelleenarvioitava edellytysten voimassaoloa välttämättömyyttä oikeasuhtaisuutta täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta sitten vielä viimeiseksi arvoisa puhemies täällä on tämän keskustelun alussa esitetty että tässä tilanteessa olisi syytä romuttaa ja erikseen mainittiin oppivelvollisuuden pidentäminen ja siitä hankkeesta luopuminen minusta on ehkä hieman outoa ja osittain epäeettistäkin nyt hyödyntää tätä koronatilannetta siihen että vastustetaan hankkeita vastustetaan hankkeita ja vastustetaan hallitusohjelmaa kun sitä tehtiin jo ennen koronaepidemiaa hallitusohjelman punaisena lankana on eriarvoisuuden torjuminen ja hyvinvointivaltion rakenteiden vahvistaminen ja oppivelvollisuuden pidentäminen on osa tätä ihan olennainen osa tätä ja juuri näitä juuri näitä toimia tarvitaan nimenomaan koronakriisin jälkeen hyvin kipeästi kun on jälleenrakennuksen aika kiitos pääministeri
arvoisa puhemies kannan edustaja honkasalon lailla huolta tämän kriisin keskellä elävistä ihmisistä ja erityisesti niistä ihmisistä joiden kotona on haasteita kenties lähisuhdeväkivaltaa lapsia sellaisissa olosuhteissa jotka eivät ole riittävän hyvät ihmisistä jotka kärsivät toimeentulo ongelmista kuin myös niistä monista yrittäjistä jotka ovat tämän tilanteen keskellä erittäin vaikeassa asemassa olen kuullut tästä tilanteesta kelan osalta viime viikolla ja ministeri pekosenkin kanssa tästä asiasta keskustellut ja hallitus nimenomaisesti ei ole tehnyt sellaista linjausta että virastot suljetaan juuri sen vuoksi että tämän kriisinkin keskellä pitää voida varmistaa esimerkiksi juuri ihmisten toimeentulo kela tietenkin toimii eduskunnan valvonnassa sosiaali ja terveysministeriö antaa ohjeistusta ja ja ministeri pekonen kohta tästä tarkemminkin kertoo mutta on ehdottoman tärkeää että ihmisten toimeentulo voidaan varmistaa tässä tilanteessa me tiedämme myös sen että mahdollisuutta käyttää digitaalisia välineitä ja sen vuoksi myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää että toimipisteitä on auki mutta kannan kyllä suurta huolta ihmisistä tämän kriisin keskellä tämä koskettaa meistä jokaista omalla tavallansa ja aiheuttaa ihmisissä myös ahdistusta surua pelkoa ja ja monenlaisia sellaisia kokemuksia joihin meidän pitää pystyä vastaamaan ja tässä kunnat ovat merkittävässä roolissa pysty hallituksessa kaikkea tekemään me emme pärjää hallituksen kanssa yksin tämän tilanteen edessä vaan me tarvitsemme tietenkin suomalaisten ihmisten apua niin että näitä rajoitustoimenpiteitä ja ohjeita noudatetaan mutta me tarvitsemme myös kunnallishallintoa ja kuntia

on hallituksella myös halua kompensoida ja ja kattaa eli emme me jätä kuntia tässä yksin mutta me ehdottomasti tarvitsemme kuntien tukea ja apua näiden asioiden ratkaisemiseen

liikkeelle tosiasioista ja tosiasia on nyt se että hitaan ja puutteellisen reagoinnin sekä huonon valmistautumisen johdosta suomi on ajautunut tilanteeseen jossa olemme poikkeustilassa koronakriisin takia on se että se poikkeustilan lopettamiselle tällä hetkellä ei ole mitään perusteita vaan sitä täytyy jatkaa tämä johtuu jo siitä seikasta että nyt ei voida olla vielä varmoja siitä miten nämä meidän aiemmin käynnistämämme toimet ovat vaikuttaneet koska tartunnathan näkyvät useiden viikkojen viiveellä ja nyt ei vielä tiedetä miten miten tartuntojen määrä on on kehittynyt näiden jo tehtyjen toimenpiteiden johdosta hallituksella tuntuu olevan myös hieman hukassa strategia sen suhteen mitä oikeastaan näillä toimilla tavoitellaan eli tavoitellaanko epidemian pysäyttämistä vai hillitsemistä ne ovat kaksi aivan eri asiaa thln mielestä epidemiaa ei voida pysäyttää vaan sitä voidaan yrittää hillitä mikä on hallituksen linja mihin mihin pystytään mihin pyritään näillä toimilla aiotaanko käynnistää sellainen testaaminen jolla nämä tartuntaketjut voitaisiin eristää kunnolla kuten monissa muissa maissa on tehty hankitaanko maahan tarpeeksi hengityssuojamia että niitä

toisena kysymyksenä mitä aiomme tehdä ruotsin suhteen ruotsi on valinnut toisenlaisen linjan tämän taudin torjunnassa eli he eivät sitä käytännössä torju ruotsissa on nyt jo hälyttäviä lukuja tartuntojen sekä myös kuolemien suhteen ja meillä on edelleenkin siinä mielessä avoin raja ruotsin suuntaan että kyllähän sieltä suomen kansalaiset aina voivat palata mitä tehdään jos ruotsissa tilanne kriisiytyy vakavasti ja suomen kansalaisia tai jopa muita kuin suomen kansalaisia yrittää sieltä ruotsista tulla takaisin se että kriisin on asiat laitettava tärkeysjärjestyksen kannattaisi hallituksen muistaa mietinkin milloin hallitus aikoo tunnustaa sen tosiasian että nyt nämä ilmastotavoitteet mitä on asetettu eivät tule enää toteutumaan ne eivät enää ole mahdollisia milloin hallitus aikoo tunnustaa sen tosiasian että tämän kriisin myötä meidän täytyy keskittyä siihen että hoidamme oman maan ja oman kansan asiat ensin kuntoon ja parannamme maailmaa sitten jos siitä jää jotain ylitse omasta mielestäni pitäisi käytännössä tarkoittaa ensinnäkin sitä että tänne saliin ei tuotaisi enää näiden tosiseikkojen vastaisia esityksiä me kaikki varmasti ymmärrämme että tämän talouskriisin koettelemaan suomeen ei tule sellaista määrää sähköautoja että tarvittaisiin niitä latauspistettä jokaiseen kerrostaloyhtiöön tällaisia esimerkkejä löytyisi varmasti monta muutakin pidemmällä tähtäimellä olen useiden asian esille ottaneiden edustajien kanssa samaa mieltä siitä että hallitusohjelma pitäisi jo sinällään kirjoittaa uudestaan eli jos ja kun hallitus joutuu myöntymään siihen tosiseikkaan että työllisyystavoitteita jotka on asetettu kauden alussa ei tulla varsinkaan tämän kriisin myötä saavuttamaan ei niitä kyllä oltaisi tultu alun perinkään saavuttamaan mutta varsinkaan tämän kriisin myötä ei tulla saavuttamaan ja taloustavoitteita velkaantumistavoitteita ei tulla saavuttamaan vaan ne asiat tulevat suorastaan repeämään käsistä niin eihän tätä voida mitenkään muuten hyväksyä kuin että kaikissa muissakin asioissa siirrytään tiukalle kansallisen intressin linjalle

arvoisa puhemies nyt olemme keskustelemassa osan valmiuslain toimintavaltuuksien käytön jatkamisesta ja luulen että joudumme vielä tämänkin jälkeen näitä jatkamaan näin poikkeusaikana rajoituksiakaan ei saa mennä purkamaan liian aikaisin ettei ihmisille tule tyytyväisyyden tunnetta että tämä on menossa ohi ja toinen aalto koronavirusta iskee sitten paljon pahemmin päälle ihmisien pitää ymmärtää että tämä kestää kauan vaikka tartunnat alkaisivatkin laskemaan terveydenhuollon henkilökunnan joustot ylityö ja lepoajoissa sekä lomien siirtäminen voivat vaikuttaa paljon hoitohenkilöstön jaksamiseen työvelvollisuuden osalta tätä yritetään nyt hoitaa yksiköiden välisillä henkilösiirroilla sitten kun ihmisiä pyydetään takaisin töihin kun ollaan oltu pois pitkään hoitotöistä tai siirretään yksiköiden välillä niin sehän aiheuttaa useasti sitten sen että heitä joudutaan kouluttamaan siellä uusissa yksiköissä ja tässä voi tulla sitten niillä vanhoilla henkilöillä henkilöillä pikkasen närää ja asenne voi olla kielteinen nyt jo on tullut viestiä että kun yksiköiden välillä siirretään henkilöitä niin nämä uudet henkilöt joutuvat vähän taka alalle niin ettei heitä edes tervehditä esimiesten on nyt tärkeää kiinnittää tähän huomiota etteivät ne kuppikunnat pysyisi pystyssä vaan kaikki otetaan näin kriisiaikana hyvillä mielin vastaan kun tulee lisäkäsiä sitten on hyvä että tätä irtisanomisaikaa pidennetään nyt jo on kuultu että mehiläinenkö se oli joka houkuttelee espanjaan lääkäreitä ja hoitajia moni varmaan sinne lähtee kun tarpeeksi palkkaa tarjotaan mutta siitäkin voi tulla sitten karanteenit ja muut ja he ovat sitten pois omasta työstänsä kun tänne palaavat kiireettömän hoidon määräajoista luovutaan nyt sitten ettei tarvitse antaa niin nopeasti kiireetöntä hoitoa kuin aikaisemmin on täytynyt mutta täytyy kumminkin antaa signaali henkilöille että täytyy mennä hoitoon jos tarvitsee kiireellistä hoitoa nyt moni pelkää mennä terveysasemille

kiireettömämpikin hoito sitten pahentua kun jäädään kotiin odottelemaan parempia aikoja sitten etäopiskelun vaikutuksista niistä täytyy paljon tehdä sitten syksyllä raporttia ja tutkia tehdä selvityksiä miten se on vaikuttanut eri ikäryhmiin ja jos on ollut aikaisemmin oppimisvaikeuksia niin miten tämä etäopiskelu on nyt vaikuttanut heihin

oppilaat pystyvät kotona olisi tärkeätä että vanhemmat tekisivät sellaisen kotilukujärjestyksen varsinkin nuoremmille oppilaille jotta heillä se päivärytmi pysyisi vaikka siellä kotiopiskelussa ollaankin ettei tule sitten ylimääräisiä päiväunia tai jää sitten ulkoilu kokonaan kouluruokailustakin on paljon puhuttu että sen pitää olla mahdollista jokaiselle nyt olisi hyvä hetki tehdä harjoituksia kotitaloustaidoista eilen tuli yhdessä ohjelmassa kuinka yksi opettaja teki youtube videoita ja sitä kautta opetti nyt olisi kotitalousopettajalla mahdollisuus tehdä kotitalousvideoita siitä kuinka kokataan kotona elikkä etäopiskelussa olevat nuoret saisivat kuivatuotteita ja muita sieltä koululta moneksi päiväksi eikä vain valmista ruokaa ja sitten youtube videolta katsellaan miten se ruoka sitten voisi tehdä siitä videon kouluun ja näyttää opettajalle että näin se on tehty ja he oppivat sitten samalla tulevaisuuttakin varten tekemään sitä kotiruokaa nythän meillä on paljon nuoria vanhempia keiltä puuttuu nämä ruoantekotaidotkin tätä kautta voitaisi tätäkin harjoittaa
arvoisa herra puhemies hyvä ministeri ja edustajakollegat valmiuslain toimenpiteiden jatkamiselle täysi tuki näkymätön uhka covid yhdeksäntoista koronavirus on monessa mielessä muuttanut meidän yhteiskuntaamme ihan muutamassa viikossa kokoomuksen viesti on ollut alusta asti sama tehkää arvoisa hallitus mieluummin enemmän ja ajoissa kuin liian vähän ja liian myöhään olemme antaneet tukemme varsin rajuillekin toimenpiteille nostan muutamia asioita esille aloitan kouluista lähiopetuksesta on siirrytty isossa osassa oppilaitoksista etäopetukseen mutta edelleen nämä pienimmät oppilaat ykkös kolmoset isolta osin altistuvat

ja kontakteissa olisin toivonut että hallitus olisi etsinyt ratkaisun jolla yksikään lapsi ei joutuisi näihin lähiopetustilanteisiin perheen taloudellisen tilanteen takia tai sen takia että perheessä ei ole kummallakaan vanhemmalla mahdollisuutta ryhtyä etätöihin tässä olisi pitänyt ottaa käyttöön esimerkiksi jokin päivärahajärjestelmä jolla näiden perheiden lasten hoito oltaisiin pystytty varmistamaan myös erityisopetus tukiopetus ja oppilashuolto tulevat muuten vaatimaan lisää resursseja hyvin pikaisesti tulemme näkemään varmasti niitä tilanteita kun tämä etäopetusjakso pitenee että me joudumme siirtämään tiettyjä oppilaita takaisin jopa lähiopetuksen piiriin sen takia että se etäopetus ei yksinkertaisesti onnistu

syytä kiinnittää huomiota myös opettajiin heistä monet tällä hetkellä altistuvat hyvin isojen kontaktimäärien takia ja kunnat eivät muuten noudata tuota kymmenen lapsen opetusryhmää kaikkialla suomessa ja toivon että lopetetaan puheet syksyn kouluvuoden aikaistamisesta opettajat nämä koulun ammattilaiset tekevät tällä hetkellä jopa tuplatyötä eivät mitään kevennettyä työtä he jopa ansaitsisivat yhden kuukauden ylimääräisen palkan sitten menen testaamiseen norjassa tehdään yli viisitoistatuhatta testausta miljoonaa ihmistä kohden virossa etelä koreassa yli seitsemäntuhatta suomessa vajaa norjassa on tartuntoja kuitenkin yli neljätuhatta mutta heillä kuolleisuus on hyvin pientä löytyykö tästä yhteys siihen reiluun testaamismäärään on pystytty katkomaan näitä ketjuja ja toisaalta antamaan hoitoa oikea aikaisesti meillä raha ja kapasiteetti ovat kuulemma rajoittaneet thln mukaan testausta ja suomessa viruksen annetaan edelleen levitä pitäisi valita aktiivinen testaaminen strategiaksi ja siirtyä aggressiivisen testaamisen piiriin seuraava huomio liittyy hoitajiin he ansaitsevat muutakin kuin vain sanallista kiitosta he tekevät äärimmäisen kovaa työtä tällä hetkellä vaarantaen itsensä oman terveytensä mutta myös lähipiirinsä arvoisa ministeri pekonen esimerkiksi teidän kotikaupungissanne riihimäellä kotihoidossa ei käytetä suu nenäsuojia lainkaan ja itse koen sen kyllä aika vastuuttomaksi paitsi asiakkaiden näkökulmasta myös hoitajien näkökulmasta

avattiin meillä hehkutettiin että nyt lähtevät rekat liikkeelle ja nyt näitä riittää tänään on kerrottu ainakin lehtitietojen mukaan että kiinasta on kymmenkertaisella hinnalla tilattu näitä suojavarusteita lisää ja nimenomaan husilla on ollut isot ongelmat näiden riittämisessä

liian iso resurssi tähän toisaalta tämä vihreä kaista on nyt ollut hyvä asia niin että rekat ja kuljetusliikenne ovat päässeet tuolla liikkumaan ravintolat jäävät nyt tässä ilman huomiota niihin en ehdi mennä enkä suomalaisen ruoantuotannon turvaamiseen mutta haluan antaa vielä hallitukselle kiitosta että lopulta taivuitte tähän operaatiokeskuksen perustamiseen

arvoisa puhemies kuluneiden viikkojen aikana on nähty mihin suomalainen yhteiskunta pystyy tarvittaessa kovankin kriisin alla kun lähdetään yhdessä suojaamaan oikeutta elämään totta kai aina on asioita jotka voidaan tehdä paremmin ja aina opiksi otettavaa mutta mielestäni koko yhteiskunnalle kunniaksi on se että aina kun näitä ongelmia on tunnistettu niihin niihin on pystytty varsin nopeasti puuttumaan tämä tilannehan vaatii laajaa yhteistyökykyä ja ja joustavuutta niin siellä ruohonjuuritasolla kuin sitten täällä valtionjohdossa

sosiaaliturva on toki tässä tilanteessa aivan keskeinen kun tuhannet suomalaiset menettävät työpaikkansa kun yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa nyt etsitäänkin niitä parhaita tehokkaimpia tukimalleja joilla oikeasti saadaan rahaa ihmisille auttamaan arjessa tässä kunnat ja ely keskukset ovat olleet jo varsin tiiviissä yhteistyössä etenkin yritysten osalta olen ainakin tampereelta kuullut varsin lupaavia uutisia siitä miten oikeasti istutaan saman pöydän äärelle pohditaan niitä paikallisia tarpeita otetaan paikalliset yrittäjäjärjestöt mukaan ja sitten lähdetään kehittämään toimintamalleja rahastahan tämä ei ole enää kiinni miljardin tukipaketti on jo nyt mennyt yrityksille ja varmasti valmiutta on vielä kasvattaakin sitä summaa jos tarvetta on nimenomaan joustavimmissa tavoissa saada se raha perille on nyt se pullonkaula ja siihen on todella tartuttu aina kun tulee uusi ongelma esiin on todella tartuttu ja ja voidaan luottaa siihen että yhtäkään ongelmaa ei vähätellä yhtäkään huolta ei paineta villaisella vaan todella tässä yhteistyössä pyritään toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla koulu kasvatuspuolella ja sosiaali ja terveydenhuollossa keskeiseksi kysymykseksi alkaa muodostua nyt poikkeusolojen venyessä se mitkä osat muista normaaleista palveluista saadaan turvattua miten pidetään huolta kaikista keskellä kriisiä tähän on perustuslakivaliokunta jo heti poikkeusolojen voimaan tullessa kiinnittänyt huomiota on aivan keskeistä että niin laajasti kuin vain millään pystytään pitämään sosiaalipalvelut normaalit terveyspalvelut tukiopetus erityisopetus kaikki tämä pyörimässä niin on on tietysti toimittava eli poikkeusolot eivät sinällään ole peruste esimerkiksi kokonaan lakkauttaa oppilaille annettavaa tukea tai mielenterveyspalveluita tai muita aivan keskeisiä palveluita jotka ovat olennaisia nimenomaan kriisin keskellä kriisi ei ole siis peruste ajaa mitään alas vaan pikemminkin kriisi on peruste entisestään vahvistaa palveluita kehittää uusia malleja kehittää etäratkaisuja koska tämä kriisi koettelee todella niin työntekijöitä kuin muita suomalaisia siksi nyt ei ole leikata vaan nyt on aika katsoa miten saamme vielä paremmat palvelut kaikille tarjolle näissä poikkeusolosuhteissa tämä vaatii toki rahaa ja tähän on hallitus kehysriihessä tarttumassa tunnistetaan ne kuntien tarpeet tunnistetaan ne koulujen sosiaalihuollon paikkojen terveydenhoidon paikkojen tarpeet ja vastataan niin hyvin kuin vain pystytään siihen huutavaan pulaan uusista toimintamalleista mikä meillä nyt keskellä kriisiä on samalla toisaalta on syytä tarjota ymmärrystä ja armoa sille että myös siellä paikallisoloissa tehdään todella poikkeuksellisessa tilanteessa poikkeuksellisen paineen alla työtä on syytä tarjota kiitosta niille ammattilaisille jotka sitä työtä tekevät ja sitten samalla varmistaa että resurssipuoli toimii

voi mennä päättämään mikä on se paras tapa järjestää se etäpalvelu ihmiselle mutta me voimme varmistaa että rahat riittävät ammattilaisten tekemään laadukkaaseen työhön tämä on viime aikoina noussut keskeiseksi esimerkiksi mielenterveyspalveluiden ja auttavien puhelinten kohdalla joissa on tunnistettu raju kasvu siinä tarpeessa mikä suomalaisilla on näihin onkin tärkeää nyt puuttua että todella kukaan ei jää yksin keskellä tätä kriisiä

monesti leviää sellainen käsitys että suomessa oltaisiin vaikkapa etelä koreaa jäljessä näinhän ei ole vaan per nuppi olemme jo nyt niissä etelä korean luvuissa ja testaamista kasvatetaan vielä lisää koska todella on tunnistettu että se on olennainen osa tätä yhtälöä juurikin yhteistyön hengellä solidaarisuudella tästä yli päästään

minuuttia arvoisa puhemies aloitan vastaamisen tästä edustaja heinosen esiin nostamasta suojavarusteiden riittävyyskysymyksestä totesin että että huoltovarmuuskeskuksen varastoista on jaettu jo mittavia määriä erilaisia suojaimia ja olen edelleen sitä mieltä että meidän suomen materiaalinen varautuminen on ollut hyvää se perustuu suunnitelmallisuuteen ja myöskin ennakointiin mistä kertovat nimenomaan nämä huoltovarmuuskeskuksen kansainvälisestikin poikkeukselliset varmuusvarastot joita muilla mailla ei ole ja tämän takia me olemme saaneet jo hyvin lisää aikaa näiden suojavarusteiden hankkimiseen monissa muissa maissa tilanne on ollut aivan toinen kun ei ole ollut varastossa mitään varusteita ja markkinat ovat olleet kiinni me jo pitkään että tälläkin hetkellä suojavarusteiden osalta kansainväliset markkinat ovat olleet kiinni mitään ei ole saanut sieltä ostettua mutta nyt markkinat ovat auki ja me olemme tehneet tilauksia maailmalle suojavarusteista mutta haluan silti todeta että meidän huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot eivät suinkaan ole tyhjät eikä tietenkään ole myöskään tarkoituksenmukaista että tyhjentäisimme ne täysin tyhjiksi ennen kuin aloitamme ikään kuin uusien suojavarusteiden uusien suojavarusteiden hankinnan eli hankimme niitä koko ajan lisää mitä tulee sitten tuohon kotihoitoon minkä edustaja heinonen myöskin otti esiin niin jo aikaisemmin täällä salissa totesin että kunnat voivat hankkia näitä suojavarusteita myöskin itse itse asiassa kotihoidon osalta tämä varautuminen ja suojavarusteiden varastointi kuuluu kuntien vastuulle mutta on aivan ymmärrettävää ettei kunnissa näitä suojavarusteita ole sillä nämä suusuojat ja muu muu varustautuminen mitä nyt tarvitaan eivät kuulu siihen

työkäytäntöön joten siksi haluamme myöskin olla avuksi kunnille ja tarjota myöskin mahdollisuutta mahdollisuutta pyytää apua meiltä näiden suojavarusteiden hankintaan edustaja honkasalo nosti tässä esiin tämän kelan tilanteen ja haluan todeta että kelan toimipisteet eivät voi olla suljettuina olen kuullut että muutamissa toimipisteissä on ollut koronapositiivisia tilanteita takia toimipisteitä on jouduttu syystäkin ja täysin ymmärrettävästi sulkemaan mutta muutoin kelan toimipisteitä ei voida sulkea nämä ovat todella ihmisten perusoikeuksia ihmisten on päästävä asioimaan me kaikki tiedämme että kelan etuuskäsittelijät ovat todella suuren työtaakan alla ja sen takia kelan toimipisteissä on jouduttu tekemään järjestelyjä joissa asiakaspalvelusta on siirretty henkilöitä etuuskäsittelyyn ja tästä syystä jotkut kelan toimipisteet toimivat niin pienillä resursseilla että toimipisteiden ovia on pidettävä lukittuina mutta ovessa on oltava ohjeistus siitä miten akuutissa tilanteessa kelan toimipisteeseen pääsee asioimaan ja ajanvaraus on aina mahdollista testauksesta tuli puhemies useita kysymyksiä mutta totean että testaus kuuluu ministeri kiurun vastuulle ja hän vastannee näihin kysymyksiin toisessa yhteydessä kiitos

arvoisa herra puhemies eduskunnan käsittelyyn on nyt saapunut valtioneuvoston asetus ravitsemusliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tämä asetus annettiin valtioneuvostosta kolmaskymmenesensimmäinen päivä maaliskuuta tällä asetuksella säädetään nyt ravitsemusliikkeiden sulkemisesta koko maassa lukuun ottamatta mahdollisuutta ulosmyyntiin lisäksi yleisöltä suljetut henkilöstöravintolat voivat edelleen pysyä auki niitä koskee myös se että

siellä siellä ei voi olla ulkopuolisia asiakkaita mutta ne voivat myös tätä take away toimintaa tehdä tämä asetus tulee voimaan neljäs päivä huhtikuuta ja se on voimassa kolmaskymmenesensimmäinen päivä toukokuuta kaksituhattakaksikymmentä saakka tällä sulkemisella rajoitetaan nyt ihmisten mahdollisuuksia kokoontua tilanteisiin joissa on tämän koronaviruksen tartunnan vaara hallituksen keskeinen tavoite on näillä rajoitustoimenpiteillä hidastaa koronavirusepidemian leviämistä tällä turvataan myös terveydenhuollon tärkeän kapasiteetin ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys epidemian kehittyessä eteenpäin tällä itse asiassa säästää ihmishenkiä koska epidemian hidastuessa tehohoitokapasiteetin kysyntä jaksottuu näin ollen pidemmälle ajanjaksolle tässä asetuksessa säädetään ravitsemusliikkeiden sulkemisesta niillä alueilla joilla se on välttämätöntä ja oikeasuhtaista koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi thln ja stmn asiantuntija arvioiden mukaan sulkeminen on välttämätöntä ulottaa koskemaan nyt koko maata ravintoloiden sulkeminen alueellisesti eriaikaisesti ei ehkäise taudin leviämistä tehokkaasti ja ennakoivasti näitä alueellisia tartuntaketjuja voi asiantuntijoiden mukaan ilmaantua hyvin nopeasti ja suomea tahansa näiden epidemiapesäkkeiden ilmaantumista ei ole myöskään mahdollista etukäteen ennustaa ja tämä arvio perustuu kansainvälisiin kokemuksiin siitä miten tämä virus on maailmalla eri maissa levinnyt näitä virustartuntoja on on

saatujen tietojen mukaan tällä hetkellä kaikissa suomen maakunnissa todennettujen tartuntojen määrä ei kuitenkaan kerro sitä kuinka suuri osuus kunkin maakunnan väestöstä kantaa itse asiassa tätä virusta ja lieväoireisia henkilöitä ei ole tällä hetkellä testattu tiedämme myös että vielä oireettomat ihmiset levittävät tätä virusta näiden voimassa olevien rajoitustoimenpiteiden jälkeen joita siis ovat kokoontumisien

koulujen sulkemiset ravitsemusliikkeet ovat lähes ainoita paikkoja joissa ihmiset kokoontuvat edelleen merkittävässä määrin ja siellä näitä kokoontumisia ja ihmisten kontakteja ei voida mitenkään kontrolloida kuten esimerkiksi täällä eduskunnan istuntosalissa ja tästä syystä rajoitus on välttämätön ravitsemusliikkeiden sulkemista koskeva asetus on voimassa kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattakaksikymmentä saakka ja asetuksen mukaan rajoituksia voidaan sitten ryhtyä purkamaan jos mahdollista myös ennen tätä toukokuun loppua tätä purkamisen edellytystä arvioidaan kunkin maakunnan osalta erikseen ja rajoitukset voidaan myös maakunnittain purkaa työ ja elinkeinoministeriö ja sosiaali ja terveysministeriö seuraavat nyt sitten yhdessä asiantuntijoiden kanssa tautitilanteen kehittymistä ja raportoivat maan hallitukselle säännöllisesti kahden viikon määräajoin rajoitukset on purettava kun ravintoloiden sulkeminen ei ole enää välttämätöntä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi ravintolatoiminnan harjoittaminen on itse asiassa koko suomessa vaikeutunut jo ennen näitä laissa ja asetuksessa säädettyjen rajoitusten voimaantuloa kaikilla toimialoilla on käytössään rahoitus ja tukijärjestelmiä jotka osittain helpottavat ravintoloiden tilannetta eduskunnan edellyttämällä tavalla hallitus lisäksi selvittää tarpeet ja mahdollisuudet ravintola alan rajoitusten aiheuttamien kohtuuttomien tilanteiden välttämiseksi selvitettäessä kompensaatiomallin luomisen edellytyksiä ja toteuttamistapaa otetaan huomioon myös kaikki asiaan vaikuttavat seikat

arvoisa puhemies kiitos ministerille asian selkeästä esittelystä ravintoloiden sulkeminen on tässä tilanteessa ehdottomasti oikea toimenpide ja täysi tuki hallitukselle tässä asiassa joka ei ole aivan yksinkertainen niin kuin ministerin puheenvuorossa tulikin esille on hyvin tärkeää että nämä rajoitukset voidaan sitten sitten purkaa esimerkiksi maakunnittain jo ennen toukokuun loppua jos tilanne sen sallii myös ravintoloiden osalta hallituksen toimet yrittäjien tukemiseksi ovat enemmän kuin tarpeellisia monella suomalaisella ei ole varaa käydä ravintolassa normaalistikaan saati nyt sitten poikkeusoloissa mutta jos mahdollista voimme kaikki tukea ravintola alaa nyt tässä tilanteessa tilaamalla ruokaa kotiimme näen tärkeänä todeta tässä yhteydessä myös sen että ruokakauppoihin joissa suomalaiset suomalaiset edelleenkin joutuvat käymään ja saavat käydä saataisiin jonkinlaisia yhtenäisiä käytäntöjä siihen että asiakkaalla olisi esimerkiksi kauppaan mennessään mahdollisuus desinfioida tai pestä kätensä monet kauppaliikkeethän ovatkin tässä hyvin hyvin omatoimisesti toimineet ja järjestäneet mahdollisuuksia suojautua arvoisa puhemies tässä yhteydessä haluan myös kiittää kaikkia niitä jotka ovat nostaneet esille sen seikan että nyt kun ravintolat ovat ja viimeisetkin menevät kiinni niin alkoholinkäyttö siirtyy yhä enemmän koteihin tämä on hyvin merkittävä asia moni asiantuntija on siihen kiinnittänyt huomiota ja siitä on myös mediassa puhuttu että suomalaisilla on tällä hetkellä kotonaan alkoholia ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin lastensuojelussa meillä suomessa päihteiden käyttö on yleisimpiä syitä lapsen huostaanotolle olen itsekin erittäin huolissani siitä minkälainen kuormitus ja minkälaiset ongelmat niin alkoholin kuin muiden päihteiden käytöstä nyt sitten tulee lapsille ja perheille alkoholi jo yksin normaalioloissakin aiheuttaa yhteiskunnallemme valtavat vuosittaiset kustannukset ja inhimillistä kärsimystä valitettavasti alkoholikuolleisuus kääntyi tilastokeskuksen mukaan kasvuun vuonna kaksituhattakahdeksantoista alkoholimyrkytyksiin kuolleiden määrä kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden kaksituhattakuusi jälkeen kysymys on hyvin vakavasta asiasta ja nyt on ehdottomasti näiden ravintoloita koskevien rajoitustoimenpiteiden yhteydessä huomioitava tämä asia ja se että meidän perhepalvelut päihdepalvelut ja mielenterveyspalvelut tarvitsevat erityistä tukea tässä sosiaali ja terveysministeriö on aivan oikein todennut ja painottanut että lapsen oikeuksien ja lapsen edun toteutuminen pitää turvata mahdollisimman hyvin myös nyt poikkeusoloissa

arvoisa herra puhemies majoitus ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin lisätään siis uusi toukokuun loppuun saakka voimassa oleva pykälä jossa säädetään ravitsemusliikkeiden aukiolon rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ravitsemusliikkeiden toimintaa rajoittavilla toimenpiteillä tavoitellaan totta kai ihmisten välisten sosiaalisten lähikontaktien ja kokoontumisten rajoittamista sulkemisten toteuttaminen alueellisesti eriaikaisesti ei ehkäisisi taudin leviämistä tehokkaasti ja ennakoitavasti sillä epidemia on levinnyt erittäin nopeasti ja alueellisia tartuntaketjuja tapahtuvaa leviämistä tulee ilmaantumaan lähipäivinä ja lähiviikkoina eri puolilla suomea elinkeinovapauden rajoitukset ovat merkitykseltään huomattavia tällä on mittavia taloudellisia vaikutuksia ravitsemisalan yrityksille tämä on paitsi terveyteen myös talouteen kohdistuva painajainen toivon että lisäbudjetin tuomat suorat tuet löytävät tiensä ravitsemusliikkeiden ahdinkoon kyse on välttämättömistä muutoksista ravintoloissa ihmisten välinen kanssakäyminen on niin tiivistä että pisaratartunta on hyvin mahdollinen valtioneuvoston on kuitenkin seurattava tarkkaan sääntelyn voimassaolon välttämättömyyttä rajoitusten purkaminen on mahdollista jo ennen asetuksen voimassaolon päättymistä kolmaskymmenesensimmäinen viidettä

tietysti huolehtia siitä että ulosmyyntitilanteet järjestetään siten että tartuntavaaraa aiheuttavia kontakteja ei pääsisi syntymään ulosmyynti mahdollistaa toiminnan jatkumisen pienemmässä muodossa käytännössä tällä mahdollistetaan ravintolatuotteiden myynti suoraan asiakkaille mukaan otettavaksi ravintoloiden omat ruuantoimituspalvelut sekä ruokalähettien toiminta

itse ole syyllisiä koulujen päiväkotien sairaaloiden ja vanhainkotien ravintolat ja työpaikkaruokalat voivat olla avoinna niissäkin on kuitenkin noudatettava äärimmäistä varovaisuutta virus ei valikoi se ei kysele minkä tyyppinen ravintola tai ruokala on kyseessä yksinomaan ravintoloiden sulkemisella ei pystytä vaikuttamaan viruksen leviämiseen mutta se on välttämätön ja tarpeellinen osa yhteiskunnan eri alueille ulottuvien rajoitusten velvoitteiden muodostaman keinovalikoiman kokonaisuudessa puhemies oikeus elämään sekä väestön terveyden ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen ei käsillä olevassa pandemiassa olisi mahdollista ilman elinkeinovapauteen kohdistuvia toimia tämä on valitettava totuus
arvoisa puhemies valtioneuvoston asetus ravitsemusalan aukiolon on linjakas ja oikea aikainen toimenpide tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja siitä kiitos kiitos hallitukselle tässä yhteydessä on nostettava kumminkin muutama huolenaihe esille palvelu ja ravintola ala on työllistäjänä suurin sektorimme alalla on noin neljäkymmentä prosenttia työpaikoistamme ja alan kasvu on ollut hyvää erityisesti matkailun osalta ravintola ala on myös matalapalkka ala jossa on paljon osa aikatyötä ja merkittävä osa työntekijöistä saa palkan ohella myös soviteltua päivärahaa sekä on jossain muodossa myös toimeentulotuen varassa näin ollen työttömyys kirpaisee huomattavasti kovemmin kuin muulla alalla alalla on yli kymmenentuhatta yritystä ja nettokasvu on edelleen useita satoja yrityksiä vuodessa pääosa on juuri näitä pk yrityksiä ja ne käyvät tällä hetkellä samaa selviytymistarinaa kuin käydään monella muullakin yrityssektorilla ja siksi yhteiskunnan apu ja tuki näille yrityksille on tarpeen niin kuin hallitus onkin linjannut erityisen tärkeää tässä tilanteessa ja tämän päätöksen myötä on että tehdään myös

ole vielä sovittu päätöksiä tehty työttömien työntekijöiden työttömyysturvaa parantavat asetukset

päätöstä odottaa myös työssäolo ja ja jäsenyysehdon puolittaminen ja

ansiosidonnaisen päivärahan enimmäisaikarajoitteiden siirto sekä työttömyysturvan omavastuuajan poisto ilmeisesti nämä ovatkin torstaina tulossa sitten istuntoon hieno asia lisäksi huolenaiheena on työttömyyskassojen toimiminen massalomautuksissa toivotaan että lisäresursseja työttömyysturvan käsittelyyn löytyy ja ihmisten inhimillisesti vaikeaa taloudellista ahdinkoa näiltä osin pystyttäisiin välittömästi helpottamaan ravintola alan merkitys on elinvoiman ja työllisyyden ja vetovoiman osalta merkittävä nyt onkin tärkeää että esimerkiksi vuokrien osalta niin ravintoloiden kesätoiminnan kuin muun ravintolatoiminnan osalta osalta vuokranantajilta ja kiinteistönomistajilta löytyisi joustoa ja sitä paljon kaivattua yhteiskuntavastuuta kesäravintoloiden osalta muun muassa

kunnat ovat vuokranantajina hyvin joustavasti toimineet ja vapauttaneet vuokrista ja työeläkeyhtiö ilmarisen ratkaisu on minusta myös ollut hyvin vastuullinen päätös yrittäjien suuntaan niin kuin alussa totesin toimenpide on oikea ja toivotaan että toimenpiteet purevat ja niin kuin täällä aiemmissa puheenvuoroissa on puhuttu myös näitä purkutoimenpiteitä pystyttäisiin jo ennen kesäkuun alkua toteuttamaan ja ja ravintolaelämä ja suomalaiset palvelualan työpaikat pääsisivät palaamaan normaaliin arkeen

arvoisa herra puhemies koronavirus on levinnyt vakavaksi epidemiaksi suomessa ja siksi olemme viime aikoina käsitelleet rajuja mutta sitäkin tarpeellisempia rajoittamistoimia tässä salissa nyt käsittelyssä oleva asetus mahdollistaa ravintoloiden sulkemisen väliaikaisesti väliaikaisesti viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tästä päätöksestä huolimatta ulosmyynti ravintoloista on mahdollista tämän keskustelun taustalle jää huoli ravintola alan yrittäjistä ja niistä kymmenistä tuhansista ihmisistä jotka alalla työskentelevät miten heille käy hallitus on ilmoittanut tietyistä tukitoimenpiteistä alan alan tilanteen helpottamiseksi totean heti alkuun että tämä yksinyrittäjille suunnattava kahdentuhannen euron tuki on minusta sinänsä hyvä ja kannatettava annan sille täyden tukeni mutta samaan aikaan valtaosa näistä hallituksen kriisitoimista on itse asiassa lainarahoituksen ohjaamista yrittäjille monelle lainaraha ei ole aito vaihtoehto vakuudet eivät riitä tai rahoituksen hinta on niin korkea että kriisin keskellä siihen ei ole järkevää lähteä on minusta kohtuutonta että yrittäjille tarjotaan lainapussia kriisiin johon heillä ei ole ollut osaa eikä arpaa kukaan ei ole voinut varautua koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin tässä maassa lisäksi kriisipaketissa jaetaan kehittämisrahoitusta ely keskusten ja business finlandin kautta nämä eivät valtaosaa pk yrittäjistä kuten ravintola alan yrittäjiä kuitenkaan auta pois tästä kriisistä eipä siinä ole hirveästi liiketoiminnassa kehittämistä jos koronakriisi syö valtaosan ravintola kahvila tai hotelliyrittäjän liikevaihdosta kuten monelle on tällä hetkellä käynyt moni pk yrittäjä on jäämässä näiden nyt päätettyjen tukitoimien ulkopuolelle moni heistä miettii tälläkin hetkellä miten ihmeessä saa maksettua kulut ja vuokran tilanteessa jossa asiakkaat ovat kaikonneet ja myynti sakkaa pahasti ei heillä ole aikaa odotella viikkoja tarvitaan ja konkreettinen tuki nopeasti jotta laaja konkurssiaalto saadaan vältettyä uhattuna ovat lisäksi kymmenien tuhansien ihmisten työpaikat heistä on huolehdittava tässä tilanteessa yhtä lailla eduskunta edellytti käsitellessään ravintoloiden sulkemista koskevan lainsäädännön että hallitus valmistelee toimet joilla ravintolayrittäjien toimeentulon kannalta kohtuulliset vahingot korvataan tämä kriisipaketti on viipymättä saatava nyt eduskunnan käsittelyyn olemme esittäneet hallitukselle suoraa tukea yrittäjille ensinnäkin alkuvuonna maksettujen arvonlisäverojen palauttamista akuutin kassakriisin hoitamiseen ja toisaalta tulemista vastaan työnantajamaksuissa jotta edes osa työntekijöistä saadaan pidettyä töissä tämän kriisin keskellä myös verojen maksua on saatava järjesteltyä joustavasti verottajan kanssa ja lykättyä määräaikaisesti eteenpäin korotta kysyn nyt hallitukselta koska yrittäjien kriisipaketti tuodaan eduskunnan käsittelyyn jotta laaja konkurssiaalto vältetään jotta kymmenientuhansien suomalaisten työpaikat saadaan pelastettua ja jotta tuhansilla ihmisillä tässä maassa säilyy toivo tulevaisuudesta että

arvoisa puhemies nämä rajoitukset ovat erittäin tärkeitä kun puhutaan ihmisten terveyden turvaamisesta ja täällä salissa kaikki osoittaneet tukemme niille mutta edelleenkään hallitus ei kerro meille miten näitä yrittäjiä oikeasti tuetaan toivottavasti vastaus ei taas ole lainaa takaamalla ei voi olla mahdollista että yrityksiltä otetaan pois lupa toimia ja sen lisäksi ne ajetaan rahoitusongelmiin koronakriisi ei ole normaalia yrittäjäriskiä eikä korkeakorkoisen lainan takaaminen ole yrittäjän auttamista suuret selviävät pienet eivät tätä on todella vaikea hyväksyä suuret toimijat vastuullisesti kylläkin siirtävät työntekijät toisiin tehtäviin tätä vaihtoehtoa ei pienellä ravintolayrittäjällä ole sitten kun tilanne normalisoituu suuret rullaavat nopeasti kun pienet vielä tuskailevat tämä ei voi olla meidän tulevaisuutta suoria tukia nyt eikä huomenna huomenna voi olla jo liian myöhäistä kiitos

arvoisa puhemies käsiteltävänä oleva asetus liittyy perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja talousvaliokunnan mietintöön sulkemislaista niissä edellytettiin edellytettiin välttämättömyyskriteerin arviointia suhteessa epidemian levinneisyyteen nyt tehty asetus mahdollistaa ravintoloiden avaamisen myöhemmin epidemiatilanteen mukaan alueellisesti portaittain tämä ongelma joka on nyt korjattu tuli esille molemmissa valiokunnissa sekä perustuslakivaliokunnassa että meillä talousvaliokunnassa hallitus on jostain syystä vähintäänkin epäsuorasti vihjaillut että päätöksen pitkittyminen olisi eduskunnan syy on syytä todeta että hallituksen esitysten puutteellisuus ei ole eduskunnan vika sitä paitsi hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta ei päinvastoin arvoisa puhemies seuraavaksi on tärkeää että hallitus löytää ratkaisut ravintolayrittäjien tulevaisuuden turvaamiseksi ja

oikeudenmukaisesti niin että taakkaa jakaantuu myös vuokranantajille pankeille ja vakuutusyhtiöille yrittäjien perustoimeentulo on myös turvattava haluaisin kanssa vastauksen siihen milloin eduskunta saa tarkempaa tietoa ja uusia hallituksen esityksiä ravintoloille suunnatusta erillisestä tuesta suomalaisten suojelemiseksi tehtyä sulkemista ei voi sälyttää yksittäisten ravintolayrittäjien maksettavaksi arvoisa puhemies näitten yrittäjien vuokranmaksujen osalta meille kansanedustajille tulee jatkuvasti yhteydenottoja mitä erilaisimmista tilanteista yksi johtopäätös näistä yhteydenotoista on se että vuokranantajat eivät ole aivan tilannetta vielä riittävän hyvin ymmärtäneet ja suhtautuminen on osin nuivaa viimeisin yhteydenotto allekirjoittaneelle tuli yrittäjältä joka toimii valtionyhtiön omistamassa kiinteistössä ja harjoittaa siellä liiketoimintaa hänen tiedusteluunsa vastattiin emme myönnä vuokrahelpotuksia maksuja voi vain siirtää kyseessä oli siis valtionyhtiön toimitila ja äkkiseltään ajateltuna tässä salissa missä tällä hetkellä olemme meidän mahdollisuutemme vaikuttaa tämäntyyppisiin asioihin ovat kyllä poikkeuksellisenkin kysyisinkin ministeriltä onko valtioneuvoston tarkoitus käyttää omistajaohjausta

arvoisa herra puhemies ravintoloiden ja kuppiloiden sulkeminen on hyvä asia jos me haluamme epidemian leviämistä ehkäistä täytyy kumminkin muistaa että moni kuppila on monen yksinäisen olohuone siellä ovat ainoat ystävät ainoat kaverit keiden kanssa jutella ja viettää aikaa kaikki eivät ole niin kautta etsiä niitä tuttavuuksia siellä on vanhoja ryhmiä jotka kokoontuvat tietyin väliajoin heistä jokainen ei juo välttämättä paljon mutta nyt kun me suljemme nämä niin moni yksinäinen sitten alkaa siellä kotona niin sanottuja kalsarikännejä juomaan paljon enemmän ja kun ajatellaan että jos kuppilassa ostat viidellä eurolla oluen pari olutta joskus viikonloppuillassa niin nyt kun ostat kotiin samalla rahalla niin saat paljon enemmän sitä olutta ja tulee juotua paljon enemmän ja jos lähdetkin hakemaan alkosta niin voi tulla sitten ostettua paljon enemmän sinne jemmaan väkeviä mitkä tuleekin sitten juotua saman tien kotona juominen tulee tästä nyt lisääntymään kun kuppiloihin ei päästä ja myös kotiväkivalta ja muut väkivaltatapaukset todennäköisesti tulevat lisääntymään kotona huomattavasti kun siellä suljetussa tilassa nautitaan alkoholia että poliisien resursseja nyt paljon käytetään oliko se kymmenen prosenttia tähän uudenmaan kymmenen prosenttia poliiseista on siinä tehtävässä heitä on entistä vähemmän sitten kentällä ja heidän pitäisi ehtiä sitten käymään siellä ihmisten kodeissa katsomassa kun siellä tapellaan tähän pitäisi kiinnittää huomiota miten ne poliisien resurssit saataisiin poliisien resurssit saataisiin riittämään no sitten jos ajatellaan tätä ravintoloiden selviytymistä se tulee olemaan todella hankalaa meillä tulee moni ravintola kaatumaan kuppila kaatumaan ja sitä kautta myös työpaikat häviävät kun me pääsemme koronasta eteenpäin niin niitä työpaikkoja ei ole välttämättä niitä tulee joskus paljon myöhemmin jokaisella ravintolallahan ei ole ruokatarjoilua elikkä heillä ei ole sitä ulosmyyntiäkään niin että voisi ruokaa myydä ulospäin sitten täytyy muistaa että nämä rajoitukset mitä tehdään eivät koske pelkästään ravintoloita kun nyt on tämä kuinka monta ihmistä saa olla samassa tilassa niin meillä kaatuu ihan kohta sisäleikkipuistoja elokuvateattereita ja monia muita tällaisia paikkoja missä menee paljon työpaikkoja elikkä näitten yrityksien tukeminen on nyt todella tärkeää kun että ravintolatkin useasti sijaitsevat kaupunkien keskustoissa ne vuokrakustannuksetkin ovat jo todella korkeat nyt äkkiä meidän täytyy saada nämä tuet päälle

arvoisa puhemies haluan ottaa yleisesti kantaa siihen miten tämä valmiuslaki ja tämä kriisitilanne pystytään hoitamaan keskustelimme muistaakseni perjantaina täällä valmiuslain ketteryydestä tai oikeastaan siitä että se ei ei ole ketterä nyt perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ojala niemeläkin on paikalla ja hänkin totesi että on aivan totta että meidän täytyy tämän kriisin jälkeen alkaa valmistelemaan uutta valmiuslakia joka tarvittaessa on ketterämpi

siitä miten kansanedustajien tulisi arvioida tai arvostella jotkut jopa räksyttämiseksi kutsuvat sitä että tuo erilaisia näkemyksiä ja kriittisiä näkemyksiä tähän keskusteluun mietin itse että esimerkiksi hyvä johtaja ei koskaan halua sellaisia alaisia jotka eivät uskalla sanoa hänelle milloin johtaja on menossa vikaan mitä sillä jees kerholla tekee tai kokouksilla jos kaikki vain sanovat että hyvä johtaja loistava johtaja me haluamme täällä tuoda niitä huolia ja näkökantoja esille jotka jotka myös auttavat hallitusta ja ministereitä oikean päätöksen lähteelle vielä siitä että pidetään täällä tosiaan huolta siitä kuten valiokunnissakin on tällä hetkellä päätetty että vain välttämättömät asiat käsitellään meidän on ihan turha tuoda tänne nyt asioita jotka eivät voi edetä ja jotka ovat lähes mahdottomia edes ihmisten toteuttaa täällä on käytetty esimerkkinä hallituksen esitystä jossa taloyhtiöille annettiin velvoitteita rakentaa sähköautojen latauspisteitä meillä on nyt muita huolia se on aivan selvä asia mitä tulee yrittäjiin tässä jo edellisissä puheissa tuli esille että yksinyrittäjien tuki tuo kaksituhatta euroa ilmeisesti kertakorvaus on todella todella pieni itse sain viestiä hyvinkääläiseltä pienyrittäjältä joka kertoi ja joka on jakanut tämän myös twitterissä että hän sai lainapaperit allekirjoitettaviksi ja finnvera ottaa kolmen prosentin provision siitä sen jälkeen sadankuudenkymmenen euron järjestelypalkkion hän piti tätä hyvin kummallisena ottaen huomioon valtion täysin omistama yhtiö finnvera vastaa täällä myöhemmin että kyseessä on se että he kattavat tällä myös osuuksia luottotappioista no en nyt oikein tiedä onko se nyt aivan järkevää että tässä tilanteessa lähdetään asiakkailta näistä pienistä rahoista vielä ottamaan provisioita ja järjestelypalkkioita ehkä tässä tilanteessa voisimme mennä maksuttomuuden linjalle ja valtio ottaa sitten näitä kantaakseen kriteeristön pitää olla sen verran selkeä että että lainoja myönnetään terveille terveille yrityksille lisäksi tietysti toivotan voimia työministerille teillä ei ole helppo tilanne tällä hetkellä katsoin juuri että lähes kolmesataakaksikymmentätuhatta ihmistä on lomautettu tai irtisanottu tämän tilanteen vuoksi ja siinä on mietittävää katsoin äsken että perussuomalaisten puheenjohtaja halla aho laittoi twitteriin siitä kun kannustettiin että ihmiset menisivät menisivät maatiloille tai viljelystiloille töihin kysyn sen mitä puheenjohtajamme twitterissä äsken kysyi mitä konkreettisia toimia hallitus on tehnyt sen eteen että nämä kausityöntekijät todella pääsisivät sinne erilaisiin töihin mtk ilmoittaa että esimerkiksi varsinais suomessa

kolmesataaviisikymmentä paikkaa puutarha ja erikoiskasvialalla vapaana miten miten ihmiset nyt sinne pääsevät sen sen haluaisin tietää vielä siitä onko ministerillä tietoa miten aiotaan toimia esimerkiksi tämän finnveran kanssa onko kohtuullista että sieltä otetaan näitä palkkioita en tiedä oliko tämä työministerillä varsinaisesti tiedossa tämä on vähän hankalaa kun nämä asetukset koskevat niin monenmoista alaa ja ja ministerit eivät voi kaikki olla samaan aikaan paikalla mutta jos joku muukin nyt tätä kuuntelee siellä hallituksen puolella niin tämmöistä viestiä tulee meille edustajille otetaan

arvoisa puhemies nähdäkseni yli miljardin euron tukipaketti yrityksille yhdistettynä finnveran kasvatettuihin myöntövaltuuksiin kertoo aika selkeää viestiä siitä että rahasta tämä yritysten pelastaminen ei voi jäädä kiinni mutta sen sijaan se on haaste miten se raha saadaan tehokkaasti ja nopeasti sinne yrittäjien käyttöön jotta saadaan ehkäistyä ne konkurssit kun saadaan tehokkaampia menettelytapoja kehitettyä niin varmasti on lisävalmius tarkastella mitä muita toimia on tarpeen löytää nythän nimenomaan pienten yritysten esimerkiksi ravintolayritysten kannalta olennaista on ely keskusten ja kuntien toiminnan kehittäminen jotta se raha saadaan tehokkaasti eteenpäin nähdäkseni on aika ymmärrettävää tietyllä tapaa että kun yhtäkkiä myöntövaltuus moninkertaistuu niin se on siellä paikallisesti aika kiirettä aiheuttava haaste kun yritetään miettiä mikä on nyt sitten se reiluin tapa jakaa tämä meidän paikallisille yrityksille sinällään ely keskukset ja kunnat ovat tähän juuri oikeita toimijoita heillä on ne kontaktit heillä on se tietämys he tuntevat sen alueen tilanteen he voivat parhaalla tavalla olla tätä rahaa kohdentamassa mutta ihan ymmärrettävästi kun yhtäkkiä työtä onkin monta tai monta kymmentä kertaa enemmän kuin aikaisemmin ja lähdetään palkkaamaan lisäväkeä näinä poikkeusoloina niin se ei sormia napsauttamalla valitettavasti tapahdu mutta ainakin itse olen saanut sieltä paikallistasolta sellaisen viestin että tahtoa todella on ely keskukset ja kunnat yrittävät parhaansa näiden nopeiden ratkaisujen löytämiseksi osassa ollaan saatu tukea jo myönnettyä ja ollaan saatu tukea myönnettyä myös sellaisissa tilanteissa että kyse ei välttämättä ole mistään kehittämishankkeesta vaan on tunnistettu että ihan siitä kriisin yli selviämisestä on kyse ja siinäkin on yrittäjiä syytä tukea

sen takia tämä avoin keskustelu viestintä ja tiedon jakaminen onkin tässä aivan keskeistä sinällään siihen kiinnitettiin aivan erityistä huomiota perustuslakivaliokunnassakin että nyt on pyrittävä tukemaan yrityksiä mahdollisimman yhdenvertaisesti ja sen tähden on tärkeää että vaikka toimitaan nopeasti ja tehokkaasti niin kriteerit ja hakemusten käsittely ovat oikeudenmukaisia voidaan toki tunnistaa että on aloja joihin tämä kriisi kohdistuu aivan erityisesti mutta heti kun lähtee niitä listaamaan niin se listahan venyy valtavan pitkäksi sen takia onkin tärkeää kiinnittää huomiota nimenomaan yritysten tarpeisiin eikä ehkä pyrkiä siihen että jotain tiettyjä aloja kohdeltaisiin toisin

viime viikolla valtiovarainvaliokunnassa esittelemässä toimintaansa ja se että myöntövaltuutta saatiin nostettua kahdesta miljardista kahteentoista miljardiin siis kymmenellä miljardilla näin lyhyessä ajassa nojaa pitkälti siihen että finnveran toiminta pyörittää itse itseään eli nimenomaan tämä nopea reagointikyky nojaa siihen että voidaan luottaa että sinne ei sitä kymmentä tai kahtatoista miljardia tarvitse valtion laittaa vaan siellä todella saadaan nämä takaukset pyörimään ikään kuin ilman ilman tappioiden tuottamista mutta jatkuvasti on tietysti valmius katsoa että jos valtion tukea ja apua tarvitaan niin siihen kyllä pystytään nopeastikin mutta tässä tilanteessa on ollut hyvä että tiedämme finnveran pyörivän itsenäisesti ja sujuvasti tiedämme että voimme luottaa että kun sinne takausvaltuutta annetaan lisää niin he toimivat sen kanssa vastuullisesti eikä synny sellaista massiivista pelkoa että entä jos tappiot tulevatkin yhtäkkiä massalla veronmaksajien maksettavaksi ja se on osittain nimenomaan tämän joustavuuden ja nopeuden mahdollistanut eli vaikka se voi toisaalta näyttäytyä joillekin kielteisenä asiana niin siinä on ollut myös näitä hyviä puolia ja koko ajan tosiaan tasapainotellaan ja katsotaan miten saadaan varmistettua että näissä kriisioloissakin ne kriteerit toimivat mahdollisimman hyvin

että tämä hallitus mutta myös tulevat hallitukset sitä hintalappua kantavat siksi onkin tärkeää että koko eduskunta sitoutuu siihen että yhdessä tästä taloudesta vastuu kannetaan vielä pitkälle eteenpäin eikä lähdetä syyttelemään ketään siitä että nyt on todella valmius niitä yrittäjiä auttaa vaan kannetaan vastuu siitä että nyt kun sitä hintalappua syntyy niin yhdessä sitten olemme sitä tulevina vuosina katsomassa että miten suomen talous siitä selviää sen nimittäin kyllä tiedämme että jos yrityksiä ei suomessa ole niin sitten emme ainakaan hintalapusta selviä eli eli sen tähden juuri tämä pitkäjänteisyys ja ymmärtäväisyys on tärkeää tässä tilanteessa lyhyesti nähdäkseni on syytä kiittää siitä että nyt kun perustuslakivaliokunnassa on jo käyty keskustelua tästä aiheesta niin näistä soveltamisasetuksista on saatu varsin kattava ja laajasti kysymyksiin ja huoliin vastaava perustelumuistio ja asetus tällä menettelyllä on syytä mennä jatkossakin että aina kun tunnistetaan joku mikä voidaan seuraavassa käänteessä hoitaa vielä paremmin niin sitten todella siinä seuraavassa hetkessä

kaikki aivan uuden edessä

arvoisa puhemies tähän alkuun edustaja merelle kommentti siitä sähköautojen latauspisteitä käsitelleestä hallituksen esityksestä joka meillä oli täällä käsittelyssä siinä oli kyse eu direktiivin toimeenpanosta jossa me olemme jo myöhässä tämä oli se peruste joka jäi silloin edellisessä käsittelyssä sanomatta ja sen takia toin sen tässä vielä ihan kaikkea ei voida koronan takia pysäyttää vaikka toki pitää keskittyä nyt olennaiseen mutta sitten tähän asiaan me olemme tosiaan hallituksen johdolla täällä viime viikkoina rajujakin päätöksiä suomalaisten terveyden turvaamiseksi koronavirukselta lähikontakteja rajoittamalla on tosiaan tärkeätä että saadaan nyt tehtyä myös tarvittavat päätökset ravintoloiden baarien ja kahviloiden sulkemiseksi ravintoloiden sulkupäätöksellä puututaan perusoikeuteen elinkeinovapaudesta sekä perustuslaissa määriteltävään omaisuudensuojaan pidän tärkeänä niin kuin täällä edeltävät puhujatkin sitä että perustuslakivaliokunta on tämänkin asian huolella käsitellyt samoin talousvaliokunta osaltaan kriisin keskelläkin on kyettävä tekemään ripeitä tarvittavia toimia mutta kuitenkin niin että perustuslaillinen näkökulma ja perusoikeudet huomioidaan aina tarkasti tulevaisuutta varten on kuitenkin tärkeätä arvioida huolella milloin vastaavissa tilanteissa voitaisiin toimia tartuntalain nojalla ja milloin sitten tarvitaan valmiuslakia asetuksen perustelumuistiossa on todettu että tartuntatautilain muutostarpeet olisi perusteltua arvioida niiden periaatteellisemman luonteen vuoksi normaalioloissa ja niiden luonteen edellyttämässä laajuudessa näin tosiaan kannattaa toimia ja nyt edetään voimassa olevan lainsäädännön mukaan arvoisa puhemies valtioneuvoston asetus tarkoittaa sitä että ravintolat baarit ja kahvilat sekä niiden ulkotilat ovat kiinni näillä näkymin toukokuun loppuun asti ruuan ulosmyynti ja toimituspalvelut ovat edelleen sallittuja ravintolat kahvilat ja baarit ovat edelleen olleet valitettavasti paikkoja joihin ihmiset ovat kokoontuneet suuressa määrin vaikka hallitus on painavasti suositellut kaikkien ei välttämättömien sosiaalisten kontaktien välttämistä välttämistä ja siksi tämä rajoitus on ihmisten terveyden ja turvallisuuden kannalta aivan välttämätön

prosenttia kaikesta ravintola alan henkilöstöstä ja uudellamaalla sijaitsevat toimipaikat tuottavat neljäkymmentä prosenttia alan liikevaihdosta tämän lisäksi merkittäviä keskittymiä ovat varsinais suomi ja pirkanmaa nämä nämä poikkeusolot ja eristäytymissuositukset ovat vieneet ravintoloilta suuren osan asiakkaista ja tuloista jo ennen tätä asetusta kuten täällä on todettu moni yrittäjä on tarttunut tähän mahdollisuuteen edelleen jatkaa noutoruuan myyntiä ja suomalaisia täytyy kiittää siitä että he ovat myös lähteneet yrityksiä tämän kautta tukemaan siihen mahdollisuuteen tarttumalla tämä luo toivoa ja osoittaa sitä että meillä suomalaisilla on halua kantaa yhteisvastuuta ravintolan vastuulla toki on huolehtia siitä että ruuan tilaamisessa ja noutamisessa noudatetaan turvavälejä ja hyvää hygieniaa arvoisa puhemies kauppakamarin tuoreen kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisyrityksistä aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään runsaassa neljässäkymmenessä prosentissa lomautusvaroitus on jo annettu tai yt neuvottelut aloitettu yli kolmesataatuhatta yli kahdenkymmenen työntekijän työpaikoissa työskentelevää suomalaista on ollut tai on yt neuvottelujen piirissä nämä ovat todella synkkiä lukuja niin inhimillisesti kuin suomen talouden kannalta arvoisa puhemies hallitus kokosi pian poikkeusolojen alettua mittavan tukipaketin koronasta kärsiville yrityksille siitä on jo täällä käyty hyvää keskustelua eilen yle uutisoi että kunnat alkavat jakaa yksinyrittäjille kahdentuhannen euron toimintatukia ja yrittäjät ja freelancerit on myös otettu määräaikaisen työttömyystuen piiriin ilman että yritystoimintaa tarvitse ajaa alas on todella tärkeää että näihin yrittäjien taloushuoliin nyt konkreettisesti vastataan niin kuin on tehtykin ja niin kuin edustaja suomela tässä hyvin hyvin kuvasi myös paikalliset mukaan siihen työhön ottaen monen yrityksen pelastus olisi nyt se että toimitilojen omistaja jättäisi vuokria perimättä kriisin aikana osa vuokranantajista onkin jo toiminut vastuullisesti suurten joukossa helsingin kaupunki ja eläkeyhtiöt ilmarinen ja varma ovat näin tehneet täällä on hyvin nostettu esiin sitä että lainatyyppinen apu ei tässä tilanteessa riitä vaan tarvitaan suoraa tukea ja vuokrahelpotuksia nyt onkin tärkeää että vuokranantajat lähtevät osaltaan mukaan talkoisiin tukemaan yrityksiä antamalla helpotuksia vuokriin eduskunta edellytti aiemmin tämän asetuksen käsittelyssä että hallitus viipymättä ryhtyy toimiin joilla tarvittaessa tuetaan ravintolayrittäjien toimeentuloa poikkeustilan ja sen purkamisen aikana ja näin nyt on todella toimittava
arvoisa

puhemies täällä on käyty hyvin paljon keskustelua siitä miten tämä heijastuu ravintola alan yrityksiin ja ja myös tällä alalla työskenteleviin työntekijöihin palkansaajiin on selvää että koko tämä pandemia on tälle alalle tosi kova jo tähän mennessä ennen tätä asetustakin ravintola hotelli ja majoitusala ovat ovat nähneet mittavan asiakaskadon ja siitä aiheutuneet taloudelliset vaikutukset ja tästä syystä hallitus on tarttunut tähän tähän kysymykseen nämä tukiasiat ensisijaisesti kuuluvat ministeri lintilälle ja täällä monet edustajat kuvasivatkin jo sitä mitä tässä on tehty todellakin finnveran rahoitusvaltuudet on nostettu kahteentoista miljardiin saakka ja tämä siis eduskunnan käsittelyn tuloksena on hyvä että näin tehtiin ja näin ollen pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattujen takauksien ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet laajennettu nyt koskemaan myös koronaviruksen aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta ja tätä tätä business finlandin ja elyjen tukea voidaan kyllä käyttää nyt rajoitetusti myös vuokrien ja palkkojen maksamiseen vaikkakin ne siellä kehittämisrahan nimellä osittain ovat eli eli tämä on

ja sektorikohtaisia kompensaatioita edelleen kehittää ja ja millä tavalla saada

ne palvelemaan myös ravintola alaa eli näitä nykyisiä instrumentteja ja niitten joustavoittamista käydään myös samalla läpi samalla myös yrittäjien työttömyysturvaa ollaan säätämässä ja sitten tämä yksinyrittäjien mahdollisuus kahdentuhannen euron tukeen kuntien myöntämänä on nyt toteutumassa kaikki nämä tietysti omalta osaltaan myöskin helpottavat tällä sektorilla toimivia yrittäjiä

sitten tietenkin yritysten tilannetta helpottavat myös tällä alalla ravintola alalla työmarkkinakeskusjärjestöjen yhdessä sopimat toimenpiteet joita ollaan lainsäädäntöön nyt toimestani viety jotka koskevat työlainsäädäntöä ja sosiaaliturvajärjestelmän muutoksia ja työnantajamaksujen helpotuksia näitä koskien sosiaali ja terveysministeriön esityksiä on käsitykseni mukaan tulossa torstaina hallituksen esityksenä näitä viedään eteenpäin lisäksi konkurssilainsäädäntöön ollaan valmistelemassa muutosta jolla estetään konkurssiin asettaminen viikon maksukehotukseen perustuvan olettamasäännön nojalla eli tilapäinen esimerkiksi koronavirusepidemiasta johtuva kyvyttömyys vastata velvoitteistaan ei olisi peruste asettaa velallista konkurssiin tämä hallituksen esitys on tarkoitus antaa antaa viikolla kuusitoista

ennen tämän rajoituksen voimaantuloa selvityksen lähtökohtana on eduskunnan lausumien edellyttämällä tavalla että rajoituksen kohteeksi joutuvat elinkeinonharjoittajat saavat kohtuullisen korvauksen kaikkea tätä työtä tehdään tehdään parasta parasta aikaa työ ja elinkeinoministeriössä

arvoisa puhemies tänään aiemmin kuultiin pääministerin puheenvuorossa vielä kertauksena hyvin kattava selvitys siitä minkälaisia erilaisia toimia ja rajoituksia hallitus on tehnyt tässä meidän yhteisessä taistelussamme koronavirusta vastaan kaikki nämä rajoitukset ovat olleet tarpeen vaikka ne ovat olleet voimakkaasti meidän kaikkien arkea ja elämää rajoittavia tavallinen tuttu arki ei tänään ole mahdollista kenellekään ei varmasti ole enää epäselvää mikä näiden rajoitusten tarkoituksena on hidastaa ja estää epidemian leviämistä tähän työhön tarvitsemme jokaisen suomalaisen apua kuten pääministeri sanoi meillä jokaisella on vastuu suojella sekä omaa että kanssaihmisten terveyttä näin ollen tämä viimeisin rajoitustoimenpide on mielestäni välttämätön tehdä näin rajoitetaan edelleen sellaisia kokoontumisia joissa ihmisillä on mahdollisuus koronavirustartuntaan ja tämän epidemian lisääntymiseen ravintolat ja kahvilat jos mitkä ovat paikkoja joissa epidemialla olisi otollinen maaperä lisääntyä ja levitä monet ravintolat ja kahvilat ovat jo ennen varsinaista pakkoa sulkeneet ovensa ja tässä yhteydessä nimenomaan näille ravintolayrittäjille haluan kiitokseni osoittaa he ovat toimineet erityisen vastuullisesti tässä yhteisessä tilanteessa tämä koko koronaepidemiatilanne iskee todella rajusti juuri matkailu ja ravintola alalle sekä yrittäjiin että alalla työskenteleviin lukuisiin ihmisiin tällä alalla ei ole yhtään voittajaa tänään sain pieneltä kotipaikkakunnaltani kankaanpäästä tiedon erään lounasravintolan vetää todella surulliseksi ja valitettavasti tämä ei tule olemaan ainoa sarjassaan on selvää että yrittäjät tarvitsevat tukea tästä tilanteesta selviämiseksi ja kuten äsken kuultiin työministeri haataisenkin puheenvuorossa näitä tukitoimia yrittäjille on jo lyhyessä ajassa pystytty osoittamaan kuitenkin tukea tarvittaisiin vielä roimasti lisää tässä salissa on useassa puheenvuorossa viimeksi edustaja elon elon toimesta mainittu vuokrahelpotukset ja näkisin että juuri ne olisivat nyt enemmän kuin tarpeen ja jos tässä voin niin vetoan vuokranantajiin vuokrien helpottamiseksi tässä vaikeassa tilanteessa edustaja suomela puhui hetki sitten yrittäjille suunnattujen tukitoimien tiedottamisesta varmasti monet monet kansanedustajat yrittäjiltä puheluita viestejä yhteydenottoja joissa on haluttu tarkentaa näitä asioita miten miten kukakin yrittäjä minkäkin kokoinen yrittäjä toimii missäkin tilanteessa ja näitä neuvoja olemme varmasti antaneet erityisesti pitää panostaa jotta jokainen tietää kenen puoleen oman yrityksensä kohdalla kääntyy mitä meistä jokainen ainakin suurin osa voi tehdä tässä tilanteessa käytetään nimenomaan noutoruokamahdollisuutta ja tilataan ruokaa kotiin kaikille se ei ole toki mahdollista mutta me joille se on voimme jokainen kantaa tässä asiassa kortemme kekoon jotta mahdollisimman moni ravintola kahvilayrittäjä matkailualan yritys

tärkeintä on saada estettyä koronakuolemat pitää lähteä nyt ravintolat suljetaan hallitus on tehnyt tämän esityksen ja päätöksen ja se on erittäin kannatettava niin kuin kaikki ne tiukat toimet tähän asti edelleen pitäisi tiukentaa se on kannatettavaa ja hyvä että hallitus on on lähtenyt tälle linjalle politiikan teon aika ei ole nyt ja perussuomalaiset ovat ottaneet sen kirjaimellisesti me olemme kaikki tässä samassa veneessä ja meillä on yhteinen vastustaja se on meidän pitää se voittaa minä nostan nyt yhden asian esille mikä on jäänyt vähän taka alalle kun puhutaan ravintoloista kahviloista yrittäjistä myös yksityisistä ihmisistä nimittäin ylivelkaantumisen velkaantumisen täällä oli keskustelualoitteeni käsillä neljä viiva viisi viikkoa sitten ja aiheena oli mitä toimenpiteitä tehdään koska tällä hetkellä viisisataakuusikymmentäkaksituhattasataneljäkymmentäneljä suomalaista on velkaantunut ja ulosoton perintätoimissa se on valtava määrä ja me tiedämme että se tulee kasvamaan entisestään ja kuinka paljon se on hälyttävää valitettavasti silloin oli tämä haavisto keissi samana päivänä ja ja tämä hyvä keskustelu mikä meillä täällä oli jäi ihan taka alalle ja media ei huomioinut sitä oikeastaan ollenkaan mutta nyt on tämäkin asia nostettava esille kun meillä on tämä

miten käy pienten ja suurempienkin yritysten tulevaisuudessa hyvin monessa yrityksessä on myös paljon työntekijöitä enemmän tai vähemmän miten käy heidän tämä on todella ajankohtaista tartutaanko siihen suojaosuuden nostoon entäs korkorajoitukset lainojen markkinointi pikavippifirmat ne ovat hyvin innokkaina mainostamaan ja ja houkuttelemaan ihmisiä käyttämään niitä tässä vaikeassa tilanteessa täällä on tullut esille myös että yksinyrittäjät voivat saada tukea kaksituhatta euroa pienelle yritykselle siis mikä on erittäin hyvä mutta aivan kuten edustaja merikin totesi niin se ei tule missään tapauksessa riittämään sillä kun kuukauteen ei tule tule kassaan rahaa neljäkymmentä viiva viisikymmentä prosenttia yrityksistä on isoissa ongelmissa jos tämä kestää kolme kuukautta seitsemänkymmentä prosenttia yrityksistä on suurissa ongelmissa ja se tarkoittaa silloin suuria vaikeuksia business finland ely keskukset kunnat tukevat nyt miljardilla mikä on erittäin hyvä asia mutta sielläkin on sikäli ongelmia että myös nämä kahdentuhannen euron tuet että esimerkiksi pienellä yrityksellä ei ole minkäännäköisiä maksuhäiriömerkintöjä eikä mitään ulosottoja puhumattakaan vaikeuksista tai merkinnöistä että on ollut ollut pikkuisen vaikeuksia aika monella on matkan varrella ollut mutta he ovat tehneet maksusuunnitelman ja yrittävät siitä selvitä he ovat pois kuvioista kokonaan elikkä tukea ei myönnetä jos on jotakin pientäkin ongelmaa ja se on se on kanssa kysymysmerkki silloin

olen saanut sitäkin tietoa että todella pitäisi keskittyä siihen että ne saavat sen tuen ja niitä firmoja huomioidaan jotka todellisuudessa kärsivät nyt koronatilanteesta siellä ovat todennäköisesti nyt saaneet tukea sellaisetkin firmat jotka eivät ole vielä kärsineet koronasta kun ovat anoneet siinä pitää olla todella tiukka että se menee oikeaan kohteeseen sitten nostaisin nostaisin myös sen asian että meillä on tosiaan yt neuvottelujen piirissä yli kolmesataatuhatta henkilöä tällä hetkellä ja se tarkoittaa sitä että ulosotot tulevat todennäköisesti lisääntymään ja ne vaikeudet monilla on se suunnitelma jo kuinka he maksavat ja haluavat velvoitteensa hoitaa mutta se tulee mahdottomaksi tässä tilanteessa sitten henkinen puoli olen todella vielä aika kuohuksissani me saamme kaikki paljon puheluita ja minäkin sain kotipalveluyrittäjältä hän itki äsken puhelimessa ja sanoi että hän käy siivoamassa muun muassa vanhusten ja ikäihmisten luona he ottavat todella tarkasti sen etteivät he millään lailla näitä sääntöjä riko ja ainoa ulospääsy ulos maailmaan tänne ulkopuolelle on se ihminen joka käy siellä siivoamassa hän piti sitä ihan todella suurena ongelmana että ketään siellä on myös tabletteja annettu ikäihmisille ja he voivat katsoa koko päivän sitä tablettia koska tulee yksi määräys tai yksi ohjeistus sinne sinne tablettiin eli he ovat todella tukalassa tilanteessa kun ei tietysti voi niitä niitä läheisiä nähdä siihen pitäisi nyt keksiä joku joku keino että tämä henkinen puoli hoidetaan ja samoin yrittäjien yksityisten ihmisten kenen tahansa tämä on henkisesti todella raskasta kun puhuttiin

nuorison ilmastoahdistuksesta niin nyt tämä ahdistus voi sitten olla moninkertainen ihan vauvasta vaariin ja sitten vielä yksi vähän pienempi asia mutta kuitenkin tärkeä monilla monilla ihmisillä varsinkin vanhemmillakin on lemmikkieläimiä siellä kotona ja nyt täytyy miettiä että se on heille tavallaan turva ja seura mutta kuka niitä lemmikkieläimiä sitten käy ulkoiluttamassa jos on sellaisia koiria ja ja kissojakin

tässä on monta monessa mutta näitten ajatusten kautta minä toivon hallitukselle todella paljon voimia ja kaikki me tuemme näitä tiukkoja määräyksiä koska meillä kaikilla on vastuu toivomme tosiaan että pääsemme suomessa eteenpäin niin että taitamme ja voitamme tämän meidän yhteisen vihollisemme
arvoisat edustajat asia on tärkeä ja koskettaa monella tavalla mutta koetetaan pitää puheenvuorot

on koko yhteiskunnan kannalta tärkeää että koronavirusepidemia saadaan rajattua saadaan hallintaan ja pysäytettyä näillä erilaisilla toimenpiteillä joita hallitus on nyt tässä kriisitilanteessa tehnyt jo parin viikon ajan ja on edelleen kiristämässä kiitos myöskin ihmisille jotka ovat vastuullisesti sitten ottaneet hallituksen neuvot haltuun ja pysytelleet kotona aina kun se on mahdollista välttäneet kontakteja se myös ehkäisee merkittävällä tavalla tämän viruksen ja taudin leviämistä tämä ravitsemusliikkeiden osasulkeminen joka tässä nyt on käsittelyssä on yksi kiristävä toimenpide raju toimenpide joka pitää toteuttaa jotta näitä ihmisten välisiä kontakteja voidaan vähentää se tulee vähentämään koronan leviämistä ja näin pelastamaan ihmishenkiä kun meidän terveydenhoitojärjestelmämme pystyy vastaamaan sitten siihen tilanteeseen kun sairastuneita tulee enemmän nämä rajoitustoimet tulevat totta kai aiheuttamaan nyt sitten taloudellisia ongelmia monille yrityksille ne yritykset jotka ovat kiikun kaakun kannattavia olleet tulevat tässä varmasti kaatumaan tulee työttömyyttä ja lomautuksia mutta hallitus on kuitenkin osoittamassa eri kanavia pitkin tukea yrityksille myös työttömyysturvaa ja myös lomautetuille turvaa kaupan liitto ja pam palvelualojen ammattiliitto ovat hiljattain tässä esille erityisesti erikoiskaupan myynnin vähentymisen jopa yhdeksälläkymmenellä prosentilla ja he peräänkuuluttavat asian huomioimista ja vaativat myös kiinteistöjen omistajia ja vuokranantajia tulemaan vastaan vuokrissa eli tämä on sama huoli mikä täällä on monen suusta jo kuultu vuokranantajat ovat aika nihkeästi olleet osallistumassa ainakin yksityisellä puolella tämän kriisin selättämiseen myöskin omalta paikkakunnaltani ja lähipaikkakunnilta on tullut viestiä minulle ja varmasti monille muillekin vastaavia pienyrittäjiltä että että heillä kaatuu tämä homma siihen että eivät ole saaneet joustoa vuokranmaksuihin sieltä vuokranantajalta tai jos nämä ovat antaneet puoleen hintaan kuukauden niin se pitää loppuvuonna sitten maksaa takaisin ja se on monelle monelle pienyrittäjälle ylivoimaista

meillä lainsäädännössä semmoisia mahdollisuuksia että pystytään tämmöisiin yritysten välisiin sopimuksiin jollain tapaa puuttumaan en tiedä ehkä oikeusministeri osaisi osaisi sanoa mutta ei ole paikalla onko semmoisia pykäliä joilla näihin pystytään vaikuttamaan kunnat ja kaupungit ja vakuutusyhtiöt ovat helpottamassa vuokralla olevien pienyrittäjien tilannetta alentamalla vuokria monessa semmoisessa paikassa missä liiketoimintaa ei voida tehdä ja firmat ovat kannattamattomia sitten nostaisin vielä yhden mielenkiintoisen asian kun tässä nyt on hallitus linjannut että liikuntapaikat pistetään kiinni niin kuin monet kunnat ovat varmasti tehneetkin minä luulen että sata prosenttia kunnista on sen tehnyt

on tehnyt myöskin isoja investointeja liikuntahalleihin tai tämmöisiin yksityisiin saleihin osa on vastuullisesti totellut laittanut kiinni mutta naapurissa voi olla toinen firma joka sitten pitää kuitenkin auki ja johonka sitten osa osa asiakkaista siirtyy tässä tulee tämmöinen kilpailuasetelma joka vääristyy ja on väärin ja minä toivon että sitten kun vaiheessa varmasti hakee myöskin apuja tähän tilanteeseen pystyttäisiin kartoittamaan myöskin se mitkä yritykset todella ovat joutuneet pitämään firmansa kiinni ja mitkä ovat kuitenkin pitäneet sen auki ja pyörittäneet sitä ehkä joitain toimintoja ryhmäliikuntatoimintoja on jäänyt pois mutta kuitenkin osa ihmisistä liikkuu siellä ja käy urheilemassa se on toisaalta väärin osalle yrityksistä liikuntapuolella täällä aiemmin ovat jotkut edustajat tuolta perussuomalaisten puolelta erityisesti ottaneet esille sen että nyt ilmastotoimiin liittyviä asioita pitää laittaa taaksepäin varmasti isossa kuvassa ei nyt sitä keskittymistä siihen ole mutta jos ajatellaan vaikka nyt tarvitsisi rakentaa niin nyt kun monella alalla on kuitenkin tullut työttömyyttä ei ole töitä niin on ikävää jos meillä sitten vielä aletaan aletaan niillä aloilla millä tällä hetkellä voidaan tehdä työtä sanoa että ei niitä rakennettaisi että ruvetaan hiljentämään sielläkin toivottavasti ei jouduta siihen tilanteeseen että me joudumme rajoittamaan täällä myöskin rakentamista joissain yhteiskunnissa on on kaikki otettu kahdeksi viikoksi sisälle toivottavasti täällä ei siihen jouduta se on kallista ja toivottavasti saadaan sitä ennen tämä virus hallintaan lasten liikunta on tärkeä asia nyt kun lapset kotona ovat olisi hyvä että myöskin kouluista tulisi sitten ohjeistusta tähän liikuntapuolelle ja myöskin järjestötoiminnan ja seurojen ongelmat haluan tuoda esille myöskin siellä tarvitaan tukea

puhemies on selvää että näitä toimenpiteitä ja rajoituksia tarvitaan ravintola alassa on kyse tuhansista yrityksistä ja kymmenistätuhansista työntekijöistä sosiaalista kanssakäymistä on on rajoitettava suojellaksemme riskiryhmiä ja turvataksemme hoiva turva sote ja muiden kriittisten alojen henkilökunnan ja tehohoitopaikkojen riittävyyden tarvitaan siis vaikuttavia ja vastuullisia ripeitä toimia joita eduskunta myöskin viime viikolla hyväksytyn majoitus ja ravitsemusalan lainsäädäntömuutoksen lausumaehdotuksissa hallitukselta peräänkuulutti kiitos työministerille että on täällä paikalla kuuntelemassa koska ainakin omalta osaltani muutamat terveiset tulevat suoraan yrittäjiltä yrityskentältä ensinnäkin haluaisin olla samaa mieltä kuin edustaja suomela tässä aikaisemmin että ei jää rahasta kiinni se että yrityksiä autetaan tämän koronasuon läpi hakemaan sitä näkymää että ne pitkospuut odottavat siellä mutta yrityksissä on hyvin erilaisia tilanteita ja olen tänään saanut esimerkiksi kahdelta yrittäjältä tiedon että sekä business finland että finnvera ovat evänneet heidän rahoitushakemuksensa seuraavalla perusteella tilinpäätöstietojen perusteella yrityksenne oma pääoma on menetetty ja sen vuoksi yritys tulkitaan niin kutsutuksi vaikeuksissa olevaksi yritykseksi emme voi myöntää rahoitusta ollenkaan yritykselle jonka oma pääoma on menetetty

joka on toisaalta ihan yhtä vaikea määritellä kuin se kuka meistä ihmisistä on terve toinen kokee itsensä terveeksi vaikka hänellä olisi vakavampikin sairaus toinen kokee itsensä terveeksi vain silloin kun hänellä ei ole mitään sairautta terve yritys

näissä palautteissa joita olen saanut esimerkiksi ohjelmistoalan yritys joka on viimeisen vuoden aikana laittanut tuotekehitykseen paljon rahaa palkannut uusia ihmisiä ja jolla on näkymä yrityksessä on esimerkiksi prosentin kasvu viimeisen vuoden aikana mutta on negatiivinen elikkä ei ei ole mahdollisuutta siihen että oman pääoman osuus olisi merkittävä tai että se olisi suurempi sitten on toinen yritys joka on palvelualan yritys ja jonka yksi liikepiste on ollut negatiivinen he ovat viime vuonna päättäneet lopettaa tämän tämän toimipisteen josta ei ole tuottoa tullut ne toimipisteet jotka edelleen ovat olemassa toimivat tässä uudessakin tilanteessa

vaikka he eivät voi ravintolatoimintaa toteuttaa siellä paikan päällä niin ulosmyynnillä ja uudelleen suuntautumisella he voisivat saada näkymän siitä että voisi pitää ainakin osan työntekijöistä töissä mutta rahoitusta ei tule kyseessä on ollut kolmenkymmenentuhannen euron hakemus kaikista näistä valtionkin takauksista on tullut negatiivinen päätös arvoisa puhemies sitten ravintola alan yrittäjältä toinen palaute joka liittyy nimenomaan työntekijöiden palkkaamiseen heidän työssä pysymiseensä tässä uudessakin tilanteessa ja tähän testaukseen eli toiminnassa olevien ulosmyyntiä harjoittavien ruoka ravintoloiden henkilökunta on tietenkin elintärkeä

vaatii myös selkeää perehdytystä ei voi ottaa tuosta vain uusia työntekijöitä jos työntekijä ilmoittaa että hänellä on vähäisiä sairauden oireita on pakko hänet määrätä tällä hetkellä seitsemän päivän kotilepoon koska tietenkään tällä hetkellä tätä työntekijää saada koronatesteihin se tarkoittaa siis sitä että sairaspäivien osalta korvaajana on yritys jonka omavastuu on kaksikymmentäkahdeksan vuorokautta jos sen työntekijän saisi sinne koronatesteihin niin hänelle tulisi suora karanteenimääräys ja silloin sairaslomapäivät siirtyisivät suoraan kelan elikkä yhteiskunnan korvattaviksi tällä ravintola alan yrittäjällä joka on nyt suuntautunut uudestaan ulosmyyntiin ja haluaa nähdä näkymää on parasta aikaa neljä työntekijää tällaisessa yrittäjän henkilökohtaisesti määräämässä kotilevossa kaikkien oireet helpottavat muutaman päivän sisään mutta kun ei voi riskeerata että kyseessä olisi jotain vakavampaa niin yrittäjä siis tällä hetkellä maksaa näille työntekijöilleen palkkaa kotiin koska hän vastuullisena yrittäjänä sanoo että te ette voi tulla töihin ettei vain tulisi sellaista tilannetta että työntekijä

jos ei niihin testauksiin yksinkertaisesti pystytä niin sitten nämä yrittäjän määräämät kotilepopäivät kelan korvauksen piiriin ja niistä sitten vastuullista toimintaa ja yrittäjää tuetaan sillä tavalla että ne tulevat kelan korvauksen piiriin välittömästi ja se toimiva yritys ei sitten kaadu tähän kiitos

arvoisa puhemies me olemme viime päivien ja viikkojen aikana koeponnistaneet suomalaisen lainsäädännön kriisinkestävyyttä valmiuslain ja sen toimeenpanemisen tiimoilta ja on ilmeistä ettei se ihan kaikilta osin ole kaikissa tilanteissa niin joustavasti taipunut niihin akuutteihin akuutteihin tarpeisiin mutta kokonaisuuden huomioiden olen erittäin tyytyväinen siihen että kaikki tarvittavat päätökset kuitenkin edenneet ja etenevät nopealla aikataululla tälläkin hetkellä aivan kuten tänäänkin olemme voineet yhdessä todeta käsittelemme nyt valtioneuvoston asetusta ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja tämän rajoituksen on tarkoitus olla voimassa kuluvan vuoden toukokuun loppuun saakka tässä vaiheessa on jo syytä osoittaa lämpimät kiitokset valmistelusta vastuussa olevalle työministeri haataiselle erinomaisesta työstä sillä me kaikki tiedämme kuinka kiireellisellä aikataululla tämä vaativa mutta välttämätön asetus on jouduttu valmistelemaan talousvaliokunta antoi viime viikolla oman mietintönsä asetuksesta heti perustuslakivaliokunnan jälkeen ja totesimme tuolloin yksimielisesti että esitys on erinomaisella tavalla välttämätön majoitus ja ravintola alan toiminnan rajoittamisella on kuitenkin mittavia taloudellisia vaikutuksia joiden suuruudesta ei vielä täysin täsmällistä tietoa ole olemassa on kuitenkin selvää että nuo vaikutukset kasvavat epidemian pitkittyessä tämä poikkeuksellinen tilanne jossa niin me kansanedustajat kuin valiokunnatkin joudumme tällä hetkellä työskentelemään luonnollisesti on herättänyt keskustelua mutta olen varma että me kaikki sitä näissä olosuhteissa siedämme arvoisa puhemies hallitus ja tämä eduskunta ovat jo nyt lisätalousarvion yhteydessä päätöksiä joilla tuetaan vaikeuksiin joutunutta yrityskenttää hyvin merkittävällä tavalla toisin kuin tässä salissa välillä annetaan ymmärtää apukeinot eivät suinkaan rajoitu vain lainarahoituksen helpottamiseen helpottamiseen pk yritysten haettavissa on avustuksia joita on mahdollista ja jopa suotavaa kohdentaa suoraan niin sanottuihin kiinteisiin kustannuksiin kuten vuokriin yksinyrittäjille on edelleen tulossa oma suora väylä kuntien kautta jaettavaan suoraan taloudelliseen tukeen

yrittäjien keskuudessa tästä annettavasta tuesta tulee myös kiitosta päivittäin ihan lyhyesti muutama sana täällä oli näitä haasteita joita tällä hetkellä on tiedossa tiedän että niihin myös pyritään hakemaan ratkaisuja mitä tulee tähän tukien maksatukseen siinä on tietynlaista tasapainoilemista samalla kun maksatusten pitäisi olla mahdollisimman tasapuolisia kriteereitten yhdenvertaisia ja tukia kohdentaa tarkoituksenmukaisella tavalla samalla pitäisi kuitenkin pitää huolta siitä että ne rahat kanssa saadaan sinne kentälle mahdollisimman pikaisella aikataululla ettei ikään kuin aikaa valu kohtuuttomasti tähän mutta näistä yrityksille suunnattavista pikavipeistä totean sen verran että myös suomen yrittäjät on nyt nostanut viimeksi suomen yrittäjien pääekonomisti tänään talousvaliokunnan kokouksessa tämän asian esille nyt on tullut tietoon että siellä pikavippifirmat keräävät rekistereistä tietoa yrityksistä joilla on erityisesti ollut talousvaikeuksia ja kohdentavat tätä markkinointia nimenomaan näille toimijoille eli kyllä tämä on nyt ihan oikeasti akuutti ongelma johon tietenkin toivoo että voidaan puuttua mutta tähän loppuun muistutan aivan kuten talousvaliokunta ja perustuslakivaliokunta ja myös tämä istuntoväki että on välttämätöntä kompensoida tämän rajoituksen aiheuttamia menetyksiä ja myös lieventää niitä vaikutuksia nimenomaan matkailu ja ravintola alalla toimiviin yrityksiin ja elinkeinonharjoittajiin talousvaliokunta edellytti omassa mietinnössään että nyt käynnistetään välittömästi sellaisten täydentävien tukitoimien valmistelu joilla helpotetaan erityisesti niiden ravitsemisliiketoiminta alan harjoittajien asemaa joihin poikkeusolojen negatiiviset vaikutukset voimakkaimmin kohdistuvat ja vaikka näihin tukitoimiin voi liittyä riskejä kilpailuneutraliteetin ja markkinoiden toiminnan vääristymisen osalta tässä tilanteessa on välttämätöntä käynnistää toimia joilla turvataan näiden yritysten toiminnan jatkuvuutta poikkeusolojen ja välittömästi sen jälkeen ja oli erittäin ilahduttavaa kuulla että tämä valmistelutyö on jo aloitettu arvoisa puhemies totean lopuksi että vaikka tämän epidemian leviämisen ehkäisy on tässä vaiheessa kiireellisin yhteinen tehtävämme valtioneuvoston tulee samalla jatkuvasti arvioida mahdollisuutta rajata nyt käyttöön otettuja keinoja ja valmistautua myös niiden hallittuun purkamiseen tarvittaessa alueellisesti siinä määrin kuin infektiotilanne sen sallii tämä on äärettömän tärkeää jotta voimme vähentää myös koronakriisin aiheuttamia kansantaloudellisia menetyksiä

arvoisa puhemies tässä on kaikki mahdollinen suunnilleen tullut sanotuksi mutta suuntaa pitäisi varmaan näyttää erityisesti sille valmistelulle josta ministerikin kertoi tämän kompensaatiojärjestelyn toteuttamiseksi joka liittyy poikkeuksellisesta ravintoloiden sulkemisesta johtuviin

perustelumuistio on aika hyvä tuossa asetuksen saatteena mutta siinä voitaisiin hahmottaa tämmöinen seitsemän portaan ajatuskehikko miten tätä pitäisi tarkastella ensinnäkin tulossa eduskuntaan nämä ehdotukset verojen ja työnantajamaksujen lykkäyksistä ja helpotuksista ja se on ehkä se ensimmäinen porras että sitä kautta saadaan kevennystä siihen yrittäjätilanteeseen toinen on tämä vuokranmaksun helpottaminen vapaakuukaudet tai puolittaminen ja siinä pitäisi saada nopeasti syntymään tällainen konsensus tavallaan tilojen omistajien kesken

tilojen omistajien kannaltahan varmasti kallein vaihtoehto on se että sitten siellä kahden kolmen tai neljän kuukauden päästä yritys menee kanttuvei ja sekä jäävät vuokrat saamatta tältä ajalta että sitten tulevat ylimääräiset kulut siitä että koetetaan hakea uutta uutta vuokralaista hyvinkin vaikeissa markkinaoloissa eli tässä on yhteinen intressi ja on hyvin huomionarvoista että esimerkiksi majoitus ja ravitsemisalan työnantajaliitto on aktiivisesti lähtenyt kampanjoimaan tämänkaltaisen ikään kuin kokonaisratkaisun puolesta ja se on paljon järkevämpää kuin se että lähdettäisiin suoltamaan yhteiskunnan tukea siihen vuokranmaksuun siinä on paljon muita menoja joita sitten voidaan näillä muilla helpotuksilla keventää tämä olisi siis se toinen porras kolmas porras lyhennetyt lomautusajat ja työttömyyspäivärahan maksaminen myös yrittäjille joita heitäkin koskevat esitykset ovat tulossa ne koskevat lähinnä niitä yrityksiä jotka joudutaan kokonaan sulkemaan ja joissa ei ole esimerkiksi tätä ulosmyyntimahdollisuutta neljäs porras on vakuutuksista saatavat korvaukset ehkä jossakin tilanteessa kuntien tai muut vastaantulot jotka voidaan ottaa huomioon näissä kompensaatiojärjestelyissä viidentenä on tämä ulosmyynnistä saatava tuki yrityksen tilanteelle

pystytäänkö ylipäänsä ulosmyyntiä järjestämään ja mikä sen osuus sitten on siitä parhaimmillaanhan se saattaa olla lähes sata prosenttia normaalista liikevaihdosta kun meillä menee kokonaan paikkoja kiinni niin kysyntätilanne alueellisesti paikallisesti voi olla hyvinkin hyvinkin positiivinen saadaan korvaavaa liikevaihtoa syntymään hyvinkin mutta paljon on myös niitä kokonaan toimintansa lopettamaan ja sulkemaan joutuvia kuudes porras paljon esillä ollut jo päätettyjen tukitoimien kaikkia yrityksiä koskevien tukitoimien soveltaminen myös ravitsemisalan yrityksiin siinä erityisesti tämä yhden viiva viiden hengen yrityksille elyjen kautta jaettava tuki on suurimmalle osalle yrityskenttää soveltuva ja nämä täytyy ottaa huomioon siinä erityiskompensaatiossa jota sitten tälle ravintola alalle tarvitaan seitsemäs porras sitten onkin se missä tätä evästystä ehkä kaivataan minkälainen se juuri kohdennettu täydentävä tuki sitten olisi itse pitäisin ehkä pohdinnan arvoisena semmoista mallia jossa olisi a ja b osa elikkä tämmöinen sulkuraha esimerkiksi per viikko kun joudutaan pitämään suljettuna toimipistettä kahvilaa ravintolaa ja se se voi olla ikään kuin minimitoimeentulon turvaava ja sitten b osa voisi olla kun nämä olot ovat kovin erilaisia näistä edellä mainitsemistani seikoista johtuen ja ja menetykset ovat vaikeammin korvattavissa hakemuksesta täydennettävä kompensaatio ja siinä luontaisia käsittelijöitä olisivat varmaan elyt ja kunnan elinkeinotoimi jotka tuntisivat sen tilanteen kuntien osaltahan täytyy muistaa että siellä voidaan jonkun verran myös sitä miten kunta tämmöisessä poikkeusolojen tilanteessa kohdentaa hankintojaan voidaanko esimerkiksi viedä viedä ruoka apuna jostakin kahvilasta ravintolasta ostettavia tuotteita ja sillä lailla helpottaa helpottaa tätä liikevaihdon säilyttämistä mutta tällaiset a ja b osa siinä erityistuessa ravintolan sulkemaan joutuneille yrityksille voisivat olla perusteltuja siis jonkinlainen sulkuraha kaavamaisesti ja helposti maksettavassa muodossa senkin tietysti voi ohjata kuntien kautta ja sitten b osana tällainen harkinnanvarainen kompensaatio missään näissä eduskunnan lausumissa ei edellytetä täyttä kompensaatiota ja kun

ravitsemisalaa koskeva valmiuslain kohta puuttui niin siellä ei ole myöskään niitä valmiuslain korvauskohtia eli tämä on ikään kuin harkinnanvarainen täydentävä järjestely josta kaiken aikaa on puhuttu näistä valmiuslain korjaustarpeista niitä pitää varmaan listaan kirjoittaa tämä vuokrien kohtahan on sellainen

asuinhuoneistojen vuokria koskevat sääntelymahdollisuudet mutta juuri tämäntapaisessa tilanteessahan olisi hyvin ajateltavissa että valmiuslaissa olisi mahdollisuus lailla säätää että tietyn toiminnan katkaisevan syyn ajalta esimerkiksi puolitettaisiin riski vuokranantajan ja vuokralaisen kesken eli voisi ihan lakisääteisesti toteuttaa tällaisen kohtuullistamismenettelyn

arvoisa puhemies kiittää kaikkia ravintoloitsijoita ketkä ovat sulkeneet ravintolat jo etukäteen täällä on suuressa osassa suomea jo näin toimittu siinä he ovat varmaan hakeneet jo omia ratkaisujaan ja varmaan kovasti pohditaan millä tavalla päästään tämän sulkukauden sulkukauden ohitse niin sanotusti hengissä yritystoiminnan yritystoiminnan näkökulmasta tässä tilanteessa varmaan pitää heti huomioida se että tämä kompensaatio ja tuki on tarkoitettu niille ravintoloille mahdollista hakea sitten näitä tukia toki meillä on varmaan niitäkin ravintoloita jotka ovat jo tälläkin hetkellä olleet heikossa hapessa hapessa ja tässä on varmaan sitten arviointia siitä mikä tämän koronan koronan vaikutus on mutta kentällä on suuri tarve tästä tietoisuudesta mitkä ne välineet ovat millä tätä asiaa tullaan kompensoimaan tokihan meillä on vielä täällä eduskunnassa ja ministeriöissä vaiheessa se millä tavalla tämä rahoitus tulee kuntien kautta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia tässä puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja ministeri henriksson anteeksi että olette joutunut odottamaan olkaa hyvä

arvoisa puhemies värderade talman koronaviruksen leviäminen vankiloihin voi vaarantaa vankeusrangaistusten asianmukaisen ja turvallisen täytäntöönpanon tilanteeseen on jo varauduttu rikosseuraamuslaitoksessa erilaisin käytännön toimenpitein muun muassa rajoittamalla tarpeetonta liikkumista vankilan ja muun yhteiskunnan välillä

rikosseuraamuslaitos on laatinut varautumissuunnitelman sen varalle että vankiloiden toimintoja joudutaan rajoittamaan vankien terveydentila on usein keskimääräistä väestöä heikompi jolloin virustartunnan vaikutus yksittäisten vankien terveyteen voi olla erittäin suuri edelleen vangin sairastuminen virukseen altistaisi välittömästi henkilökunnan ja monet muut vangit tartunnalle täytäntöönpanon turvaaminen edellyttää kuitenkin vankiluvun väliaikaista alentamista jo ennen kuin koronavirustilanne vankiloissa pahenee esimerkiksi ykn kidutuksen ennaltaehkäisyä käsittelevä alakomitea on suositellut valtioita ryhtymään toimiin vankiluvun alentamiseksi tässä tarkoituksessa oikeusministeriö on jo antanut asetuksen jolla sakon muuntorangaistusten ja enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloittamista on rajoitettu taudin varautumissuunnitelmien tarkennuttua on arvioitu ettei asetusmuutoksella saavutettava vankiluvun väliaikainen alentuminen ole riittävä vankiloiden toimintakyvyn turvaamiseksi vankiloihin tarvitaan väljyyttä jotta vankilan perustoiminnot ja vankien terveydenhuolto sekä mahdolliset karanteenijärjestelyt kyetään toteuttamaan pienempi vankimäärä vähentäisi vankiloiden yliasutuksesta aiheutuvaa painetta ja helpottaisi koronaviruksen leviämisen estämistä vankilaolosuhteissa tavoitteena on mahdollistaa vankilan toiminnan ylläpitäminen jos vankilan osastojen käyttöä joudutaan rajoittamaan tai henkilökunnan määrä vähenee sairastumisten vuoksi esityksessä ehdotetaankin että sakon muuntorangaistusten ja kaikkien ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloittamista rajoitetaan väliaikaisesti heinäkuun loppuun saakka ehdotus koskee kuitenkin vain sellaisia rangaistuksia joissa vapaana olevalle tuomitulle määrättäisiin ilmoittautumisaika kyse on pääosin lievistä rikoksista tällä hetkellä rikosseuraamuslaitos määrää tällaisille tuomituille ilmoittautumisajan vankilaan yleensä viikon sisälle siitä kun tuomio tulee täytäntöön pantavaksi tuomion täytäntöönpanoa voidaan myös lykätä enintään vuoden ajan vapaana olevia tuomittuja ei siis nykyäänkään määrätä välittömästi kun tuomio tulee täytäntöön pantavaksi nyt ehdotetulla lailla näitä ilmoittautumisaikoja siirrettäisiin myöhemmäksi tuomioistuimella säilyisi edelleen oikeus määrätä tuomittu vangittavaksi välittömästi tuomion antamisen jälkeen erityisesti vakaviin rikoksiin syyllistyvät vangit edelleen pääsääntöisesti jo esitutkinnan aikana tai viimeistään tuomion antamisen jälkeen tuomioistuimen päätöksellä tähän ei ehdoteta muutosta rangaistusjärjestelmän luotettavuuden kannalta vankiluvun alentaminen on tarkoituksenmukaista tehdä siirtämällä vielä täytäntöönpanoa odottavien rangaistusten alkamista myöhemmäksi esitetyn lain nojalla tällaisten tuomioiden täytäntöönpano aloitettaisiin vasta elokuussa kaksituhattakaksikymmentä väliaikainen vaikutus vankilukuun olisi noin viiva neljäsataa vankia lakia ei sovellettaisi tuomioistuimen pakkokeinolain nojalla vangitsemiin ja tutkintavankeuslain nojalla vankilassa oleviin henkilöihin täytäntöönpanoa ei myöskään siirrettäisi jos tuomittu on jo vankilassa ehdotetun lain nojalla olisi huolehdittava siitä etteivät rangaistukset myöskään raukeaisi siirron aikana arvoisa puhemies tämä olisi siis väliaikainen toimenpide jolla pyritään estämään koronaviruksen leviäminen meidän vankiloihimme

arvoisa puhemies tämän hallituksen lakiesityksen tarkoituksena on ennakoivasti ehkäistä koronaviruksen leviäminen vankiloihin ja sitä kautta turvata vankiloiden toimintakyky sekä suojella vankien ja vankilahenkilökunnan terveyttä esityksessä mainittavat toimenpiteet sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta väliaikaisesta rajoittamisesta ovat välttämättömiä varautumisessa ja viruksen leviämisen ehkäisemisessä lakiesityksellä kumotaan hallituksen aiemmin antama asetus jolla sakon muuntorangaistuksille ja enintään kuuden kuukauden pituisille vankeusrangaistukselle ei määrätä ilmoittautumisaikaa vankilaan yhdeksästoista kesäkuuta kaksituhattakaksikymmentä mennessä

minkä vuoksi nyt käsittelyssä olevalla esityksellä voidaan varautua tilanteeseen paremmin ennaltaehkäisevästi huomionarvoista on että rangaistusten väliaikainen rajoittaminen koskee ainoastaan niitä henkilöitä jotka odottavat tuomionsa täytäntöönpanoa vapaudessa tällä esityksellä ei siis vapauteta tuomiota istuvia henkilöitä eikä esitys koske myöskään niitä ihmisiä jotka on vangittu tutkintavankeuslain tai pakkokeinolain perusteella suurimmat turvallisuusuhat ovat nyt muualla kuin tuomioita odottavissa ihmisissä arvoisa puhemies haluan myös todeta että jos poikkeusoloissa perusoikeuksien rajoittaminen tuntuu erikoiselta on oikeuksien rajoittaminen vankiloissa arkipäivää oikeuksien rajaamisen perusteluihin kuuluu välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus kuten tässä salissa keskustelua käyvät hyvin tietävät edes vankeustuomio ei poista tiettyjä jokaiselle ihmiselle kuuluvia perusoikeuksia jokaisella ihmisellä on jakamattomat oikeudet tarvittavaan terveydenhuoltoon ja turvaan oli paikka mikä tahansa näiden oikeuksien tulee toteutua myös vankilaolosuhteissa vankeuteen tuomitut ovat jo valmiiksi muita asemassa monilla heistä on hoitamattomia perussairauksia asunnottomuutta ja taloudellisia vaikeuksia he ovat myös keskimääräistä heikomman terveydentilan takia suuremmassa riskissä sairastua koronavirukseen rangaistusten täytäntöönpanon viivästyttäminen voikin olla lamauttava vastaisku ihmiselle joka saisi vankilassa katon päänsä päälle ja seinät suojakseen ihmisille jotka joutuvat odottamaan vankeuden alkamista tulisi tarjota ensisijaisesti väliaikainen asunto odotusajaksi asunto ensin periaatteen ja muiden yhteiskunnan turvaverkkojen ei tule kadota mihinkään vaikka elämmekin poikkeuksellisessa tilanteessa keinovalikoimaa heikompiosaisten auttamiseksi kriisin keskellä laajennetaan jatkuvasti sosiaali ja terveysministeriö on tänään esimerkiksi avannut valtionavustushaun ruoka aputoiminnan järjestämiseen erityisen tuen tarpeessa oleville lisäksi sosiaali ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on avannut ylimääräisen koronavirustilanteeseen liittyvän avustuksen haun jota voidaan kohdistaa haastavassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden arjen auttamiseen ja heidän psykososiaalisen tukensa lisäämiseen nämä toimet ovat välttämättömiä jotta kukaan ei putoa tyhjän päälle keskellä pandemiaa ja perusoikeudet toteutuvat niin laajasti kuin mahdollista myös poikkeusoloissa kukaan ei halua että suomalainen vankilatoiminta lamaantuu täysin koronaviruksen aiheuttaman epidemian takia siksi rangaistusten täytäntöönpanon viivästyttäminen on perusteltua ennakointia poikkeusoloissa

arvoisa puhemies esitys on tärkeä se turvaa etenkin vankiloissa työssä olevia henkilöitä erittäin hyvin ja siinä mielessä se on hyvin kannatettava luonnollisesti pienen skeptikon mieleen iskee huolia siitä miten miten ihmiset käyttäytyvät sitten vapaa ajallaan mutta luotetaan siihen että ihminen on järkevä myös tällaisessa poikkeustilassa oikeastaan on kaksi kysymystä mitkä haluaisin arvoisalle ministerille esittää miten toimitaan kun mahdollinen poikkeustila loppuu ja esiintyy ehkä jopa ruuhkaa toinen kysymys oikeastaan on miten tämä malli nyt vertautuu muihin euroopan maihin miten siellä on toimittu kiitoksia

arvoisa puhemies käsittelyssä oleva esitys on mielenkiintoa herättävä sillä esitetäänhän siinä annettujen vankeusrangaistusten täytäntöönpanon väliaikaista rajoittamista hyvinvointivaltiossa pitää tietenkin pitää huolta kaikkien terveydestä ja nyt on tarkoitus varautua siihen ettei vankiloissa tule liian ahdasta eikä epidemia leviäisi lisää työtään suorittavien virkamiesten eikä asiakkaiden keskuudessa siis esitys koskee määräaikaisesti sakon muuntorangaistuksia ja enintään kuusi kuukautta kestäviä vankeuksia joita suorittamaan ilmoittaudutaan itse se on hyvin perusteltu rajaus sillä murhamies kuuluu linnaan kulkutaudinkin aikana ministeri tuossa esittelyssään toi näitä asioita kyllä esille kun epidemia hellittää tulee kuitenkin mieleen sama ajatus kuin mitä edustaja kaunisto tuossa esitti ruuhkautuvatko vankilat sitten muutaman kuukauden kuluttua kuinka merkittävästi kun yleistilanne jossain vaiheessa sitten helpottaa arvoisa puhemies on joka tapauksessa tärkeää että suomalainen oikeuslaitos mukaan lukien vankilat kykenee suorittamaan tehtäväänsä voi olla niinkin että kriisin kestäessä voi joidenkin kansalaisten tunnelma kiristyä ja mieli viedä rikoksen poluille sen varalta on huolehdittava että viranomaistoimintamme toimii kaikissa olosuhteissa mutta niin kuin todettu tuen tätä esitystä
arvoisa puhemies on sinänsä ymmärrettävää että tämä koronakriisi aiheuttaa painajaisen myös vankeinhoitolaitoksen suuntaan mutta silti on periaatteellisesti hieman arveluttavaa että tällaista painetta käydään nyt purkamaan sitä kautta että lähdetään tinkimään oikeusvaltion uskottavuudesta rajoittamalla rangaistuksen täytäntöönpanoa edes tällaisen poikkeusolon aikana jos oikein ymmärsin niin tässä on kysymys siitä että jo aiemmin voitiin lykätä muuntorangaistuksen tai enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa mutta nyt tätä oikeutta venytetään jopa kahden vuoden vankeusrangaistuksiin me kaikki tiedämme että saadakseen kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen täytyy monissa rikosnimikkeissä syyllistyä jo varsin vakaviin tekoihin jos puhutaan ensikertalaisesta siksi edellytänkin ennen oman kantani muodostamista tähän esitykseen valiokuntakäsittelyssä hyvää selvitystä siitä ettei tällä muutoksella väliaikaisestikaan vaaranneta lainkuuliaisten kansalaisten oikeusturvaa ja turvallisuutta sitä kautta että pahimmassa tapauksessa vaarallisia seksuaali ja väkivaltarikollisia olisi vapaalla jalalla tämän muutoksen ansiosta

tästä esityksestä myös sen takia että ette ole sakon muuntoa kuitenkaan kokonaan perumassa sekin pelko tämän hallituksen aikana olisi ollut täysin mahdollinen pidän hyvänä sitä että olette päätyneet kuitenkin vain

täytäntöönpanon lykkäämiseen pidän sitä vankiloiden toimintakyvyn näkökulmasta tässä tilanteessa ihan perusteltuna jos oikein ymmärsin niin tällä pystytään vankilukua vähentämään ehkä noin kolmesataa viiva neljäsataa

ja ja on tärkeää että myös vankiloissa voidaan näitä kontakteja vähentää todennäköisesti myös muut kontaktit vankiloissa on pystytty painamaan mahdollisimman vähiin jonkin verran myös vanginvartijoilta mikä heidän nykyinen tittelinsä tai ammattinimikkeensä on mutta perinteinen vanginvartija on on tullut huolestuneita yhteydenottoja tartuntariskeistä ja toivon että myös tällä puolella turvavarusteet ja hengityssuojaimet ja muut muut ovat riittäviä niissä tilanteissa kun esimerkiksi kohdataan uusia henkilöitä vankilaan tultaessa tässä esityksessä päivämäärät ovat kuitenkin huomattavasti kauempana tästä päivästä kuin hallituksen muissa aiemmissa esityksissä jäin itse miettimään sitä enteileekö tämä jotain jo muistakin päätöksistä tässä puhutaan heinäkuusta ja ja kesäkuusta ja nyt kuitenkin kaikki muut toimenpiteet on määritelty huomattavan paljon lyhempikestoisiksi

haluan vielä lopuksi kiittää siitä että tämä hallitus pitää sakonmuuntorangaistuksen käytössä se on tärkeä osa meidän rangaistusjärjestystä ja ja esimerkiksi kauppiaille ja ja kaupoille merkittävä tekijä siinä että ammattirikolliset ja näpistelijät myös joutuvat teoistaan vastuuseen jos eivät nyt tämän koronaviruksen epidemia aikana niin kuitenkin sen jälkeen

tässä hallituksen esityksessä on tosiaan kyse kuten ministeri kertoi käytännössä sellaisista tilanteista että kun nyt on voimassa asetus että on sakon muuntorangaistus tai sitten enintään kuuden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus niin se nyt nousisi niin että käytännössä kaksi vuotta olisi se raja koska pakkokeinolain mukaan tuomioistuimet vangitsevat saman tien vähintään kahden vuoden määräisistä vankeusrangaistuksista samoin pakkokeinolaki tosin tuntee myös mahdollisuuden lyhyemmästäkin vankeusrangaistuksesta määrätä vangittavaksi mikäli esimerkiksi henkilön rikollisuuden jatkaminen tai muut edellytykset ovat käsillä käsillä edustaja mäkelä toivoi että valiokunnassa tekisimme hyvän selvityksen turvallisuudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta meillä on ollut tämä tänään ennakkokäsittelyssä ja yritämme mahdollisimman pikaisesti tietysti tuoda tätä mutta kaiken tämän kiireen ja sen vuoksi mitä on ollut me me olemme hyvin pitkälle sellaisen tiedon varassa jota kaikilla tässä tilanteessa on mahdollisuus antaa pyrimme tietysti mahdollisimman hyvän selvityksen tekemään olisin oikeastaan halunnut vielä puhua siitä että yksi vaihtoehtohan tämmöisille olisi se että meillä olisi vähän laajempi vankilaverkko ja meillä olisi enemmän vartijakapasiteettia koska silloin olisi väljempää tämmöisessäkin tilanteessa meillä on vähän tämmöinen suuruuden ekonomia nykyisin meneillään kaikessa että on isoja yksiköitä ja isoja tuomioistuimia ja isoja vankiloita tässä oikeastaan nähdään se että sitten kun tulee tämmöinen pandemiatyyppinen olisi hyvä kun olisi pienempiäkin yksiköitä joihin voisi esimerkiksi siirtää semmoiset henkilöt

vuoksi siinä että kun meillä istuu ulkomaisia ulkomaisia vankeja täällä niin onko nyt ollut enemmän niitä joita on siirretty kotimaihinsa vai onko tällä ollut mitään mitään merkitystä siihen rangaistukseen ja täällä suomessa istumiseen sitten olisin kysynyt onko ministeriön työkalupakissa ollut tämmöistä mitä tuolta maailmalta luin just mediasta että puolassa ja iranissa päästetään sitten vastaavassa tilanteessa vankeja pois vankilasta tämä hallituksen valitsema tie on minusta kuitenkin parempi kuin se että me ennenaikaisesti päästäisimme ihmisiä pois tosiaan mediasta löysin puolan ja iranin vielä olisin kysynyt toisena kysymyksenä tuomioistuimen etätyömahdollisuuksista mikä liittyy tähän koronaan laitoin teille kirjallisen kysymyksenkin mutta ette varmasti ole vielä ehtinyt vastata kun se määräaikakaan ei ole mennyt kyselin vähän siitä kun julkisuudessa on ollut siitä myös huolta esimerkiksi pohjois karjalan käräjäoikeuden laamanni tuija turpeinen kertoi että pohjois karjalan on perunut kaikki istuntonsa pääsiäiseen asti ja syynä ovat nimenomaan merkittävät ongelmat etäyhteyksissä elikkä onko tähän tulossa mitään helpotusta ja mikä se tilanne on tässähän tulee aikamoinen pullonkaula sitten jos nyt istuntoja peruuntuu en tiedä mikä tämän tämän istuntojen peruuntumisen vaikutus on sitten tähän esitykseen tuleeko sieltä niin paljon tuomioitakaan ulos sekin itsessään voisi vähentää mutta onhan tämä nyt aika huolestuttavaa jos suositus on se että pitäisi istua etänä ja etäyhteydet eivät toimi tämä tämä on merkittävä asia näihin kahteen asiaan tosiaan etäyhteydet ja ulkomaiset vangit toivoisin toivoisin

uhka että uusien vankien tai henkilökunnan mukana koronavirus leviäisi myös vankiloihin on ihan todellinen uhka kun tänään me olemme puhuneet täällä salissa erilaisista rajoituksista ja toimenpiteistä joita jokaisella taholla joudutaan tekemään niin vankilat eivät myöskään voi olla näiden toimien ulkopuolella vankiloihin levitessään koronavirus loisi todellisen vaaran koko vankiloiden toimintakyvylle ja rangaistusten täytäntöönpanolle mutta ennen kaikkea vangeille ja vankilassa työskentelevälle henkilökunnalle jo nyt vankiloissa on peruttu tapaamisia ja vankien poistumislupia kuten muuallakin on myös vankiloissa siirrytty paljon puhelin ja skype yhteydenpitoon videovälitykselliseen yhteydenpitoon avovankiloiden toiminta on muuttunut poikkeusoloissa suljetummaksi ja rajoitetummaksi elikkä rikosseuraamuslaitos on tehnyt jo monia toimenpiteitä tämän tilanteen vuoksi koronaviruksen leviämiseen vankiloissa voidaan varautua erityisesti ehkäisemällä vankiloiden täyttymistä ja yksiköstä toiseen vankia siirtämällä siirtämällä ja tietysti rajaamalla vankiloihin tulevien määrää oikeusministeriön jo aiemmin antama asetus lyhyiden vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanon lykkäämisestä yhdeksästoista kuudetta asti oli jo oikeansuuntainen toimenpide tämä asetus koski alle puolen vuoden pituisia rangaistuksia jo tällä asetuksella vankimäärä olisi vähentynyt sata viiva kaksisataa vankia nyt hallituksen esityksellä on tarkoitus rajata itse vankilaan ilmoittautuvien tuomittujen ja sakon muuntorangaistukseen tuomittujen ottamista vankilaan määräaikaisesti näin saataisiin vankiluku putoamaan kolmellasadalla viiva neljälläsadalla vangilla tämä hallituksen esitys parantaa vankiloiden mahdollisuutta varautua tilanteen pahenemiseen turvataan toiminta mikäli vankilan osastojen käyttöä jouduttaisiin rajoittamaan tai henkilökunnan määrä vähenisi tämä esitys on tärkeää ennakointia jolla vankiloiden toiminta tässä poikkeusolossa turvataan tuossa lakivaliokunnan puheenjohtaja meri otti hyvän asian esiin kun puhutaan pienemmistä yksiköistä niin ehkä tämä poikkeusolokin meille vahvistaa sen että välttämättä ei ole aiheellista tässä kohtaa puhua siitä että pienempiä avovankilayksiköitä ja muita yksiköitä

arvoisa puhemies esityksen yksinkertainen sisältöhän on se että pyritään torjumaan koronan etenemistä vankiloissa sehän varmaan niin kuin on todettukin on aika mahdotonta että yhteiskunnassa tämä virus ei kiertäisi mutta tällä pyritään välttämään se että se olisi hallitsematon ennen kaikkea vankilat ovat kuitenkin yhteiskunnan perustoimintoja ja meidän on pystyttävä turvaamaan se että vankilajärjestelmä toimii edelleenkin

on nyt raadollisuudessaan jo osoittanut meille miten tärkeää on yhteiskunnassa että meillä ajatellaan että pienikin on kaunista tavallaan tämä hajasijoittaminen saattaa ollakin meillä suomessa vahvuus eikä heikkous niin kuin monesti on ajateltu nyt kuitenkin on ajateltu tätäkin että meillä yhteiskunta on nyt poikkeustilassa ja ihmiset ovat kuitenkin varuillaan ja ja seuraavat herkeämättä kaikkia otsikoita mitä tällä hetkellä lehdissä tulee vaikka nyt itse tiedän että esitys ei tule vaikuttamaan yhteiskunnan turvallisuuteen ja ja nimenomaan että nämä henkilöt ovat sellaisia ketkä joka tapauksessa odottavat vapaudessa sitä vankilaan menoa niin itse pidän erittäin tärkeänä tiedottamista toki tiedän että me käymme lakivaliokunnassa varmaan todella huolella läpi tämän asian ja tiedän että kaikki haluamme tietää minkä tyyppisiä vankeja ihmisiä siellä on

vankilaan menoa vaikka tietysti oikeusistuin on katsonut että he pystyvät odottamaan vapaudessa niin siitä huolimatta ainakin minä haluan tietää kovinkin tarkasti minkä tyyppisistä rikoksista he ovat tuomittuja kuitenkin kun lähtökohta on että tämä ei tule vaikuttamaan yhteiskunnan turvallisuuteen kun he joka tapauksessa ovat jo vapaudessa odottamassa niin itse pidän sitä tiedottamista äärettömän tärkeänä tämän jälkeen haluaisin ministerinkin suuntaan heittää kysymyksen kunhan tämän prosessin läpi mennään ja jos hallituksen esitys tämmöisenään menee läpi mikä on ajatus ja kuinka sitten tiedotetaan niin että ei nähdä iltalehdessä ilta sanomissa sitten semmoisia otsikoita mitkä entisestään herättäisivät huolta ihmisissä jos asia ei näin

arvoisa puhemies tämä esitys on välttämätön vankien ja henkilöstön terveyden turvaamiseksi yhteiskunnan yleistä turvallisuutta ei tässä vaaranneta sillä lakiesitys koskee vain itse ilmoittautuvia vankeja eli siis heitä jotka muutenkin odottavat rangaistuksen alkamista vapaudessa tuomioistuin arvioi aina tuomiota antaessaan voiko henkilö odottaa tuomion täytäntöönpanoa vapaudessa vai onko hänet vangittava heti jos hän voi odottaa vapaudessa hänelle annetaan päivämäärä jolloin hänen tulee ilmoittautua vankilaan suorittamaan tuomiotaan esitys ei täten koske vakavimpia rikostuomioita sillä tuomioistuin ei antaisi odottaa vapaudessa niiden täytäntöönpanoa on äärimmäisen tärkeää että turvallisuudentunne meidän yhteiskunnassamme säilyy ja että rikoksen uhrit voivat meidän oikeusjärjestelmään sitä emme saa vaarantaa tässä esityksessä

arvoisa puhemies hallitus esittää että sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloitusta siirretään kolmaskymmenesensimmäinen heinäkuuta kaksituhattakaksikymmentä saakka tämä esitys on kannatettava ehdotettu rajoitus tulisi koskemaan vankilaan itse ilmoittautuvia sakon muuntorangaistukseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittuja eli henkilöitä jotka jo muutenkin odottavat tuomion täytäntöönpanoa vapaudessa lisäksi rajoitettaisiin tuomittujen etsintäkuuluttamista täytäntöönpanon aloittamiseksi lakia ei kuitenkaan sovellettaisi tuomioistuimen pakkokeinolain nojalla vangitsemisiin tai tutkintavankeuslain nojalla vankilassa jo oleviin henkilöihin täytäntöönpanoa ei myöskään siirrettäisi mikäli tuomittu olisi jo vankilassa meille kenellekään ei ole yllätys se että vankiloiden täyttöaste on tällä hetkellä korkea ja tiedossa oleva riski koronavirusepidemian leviämisen kannalta tämän hallituksen esityksen tarkoitus on turvata rangaistusten turvallinen täytäntöönpano kuten myös vankiloiden toimintakyky epidemian aikana pidän erittäin tärkeänä että uusien vankien ottamista vankilaan rajoitettaisiin jotta koronavirusepidemian vaikutukset myös vankeinhoitolaitoksissa saataisiin minimoitua on arvioitu että tällä hallituksen esityksellä voidaan väliaikaisesti vähentää päivittäistä vankilukua kolmellasadalla viiva neljälläsadalla vangilla tämä hallituksen esitys on merkityksellinen merkityksellinen jotta rikosseuraamuslaitos kykenee huolehtimaan vankeinhoidosta asianmukaisesti myös tämän epidemian epidemian aikana selvää että tässäkin asiassa tulee toimia etupainotteisesti kuten hallitus tässä juuri toimii turha on toimia sitten kun tilanne on jo karannut käsistä arvoisa puhemies tämän poikkeavan tilanteen aikana tulee vankien terveydentilan lisäksi huolehtia myös vankeinhoitolaitoksissa työskentelevien henkilöiden terveydestä asianmukainen ohjeistus tartuntojen ehkäisemiseksi tulee huolehtia jokaiselle työpaikalle on tärkeää että myös tarvittavia suojavälineitä on riittävästi saatavilla tulee muistaa että hallituksen esityksen toteutumisen seuraaminen on tärkeää ja tarvittaessa myös määräaikaa tulee tarkastella sekä kestoa muuttaa kaikki rangaistukset on kuitenkin pantava täytäntöön mahdollisimman pian kunhan poikkeusolot päättyvät mikäli huolta herättää se että rangaistuksen täytäntöönpano raukeaa niin se on turha huoli laki sisältää säännökset sen varalle ettei rangaistuksien täytäntöönpano raukea siirron vuoksi tämä hallituksen esitys oli tänään meillä lakivaliokunnan ennakkokäsittelyssä ja valiokunta tulee paneutumaan tähän asiaan erittäin huolellisesti ja ripeällä aikataululla

arvoisa herra puhemies tämä on ollut kaiken kaikkiaan kyllä valtavan yllättävä kausi varsinkin tämmöiselle ensikertalaiselle esimerkiksi poliisina en olisi voinut koskaan kuvitella että tässä salissa tulisin sanomaan

nyt sekin päivä on nähty tämä on nimittäin

tärkeä muutos joka liittyy yhteiskunnan oikeusjärjestelmän toimintaan tällähän me turvaamme vankeinhoidon toimivuuden tässä hyvin haasteellisessa ajassa suljetussa laitoksessa tartunnat voivat levitä nopeasti yhtäaikaisesti mikä olisi tässä tapauksessa hyvin vaikea ja haastava tilanne vankien keskuudessa on paljon ihmisiä jotka kuuluvat riskiryhmään ja monet vankilaan menevistä ovat myös riskiryhmäläisiä on muistettava että tämä ei tarkoita sitä että yleinen turvallisuus vaarantuu tai oikeusjärjestelmän uskottavuus horjuu kun vapaudessa on ihmisiä jotka kuuluvat vankilaan nämä ihmiset muutenkin odottaisivat vankeustuomionsa alkamista vapaalla nyt se aloitus vain siirtyy eteenpäin arvoisa puhemies meidän on pidettävä nyt tarkasti huolta siitä että tartuntoja ei vankiloissa tapahdu tapahtuvat hyvin maltillisesti ja niin hallitusti kuin mahdollista kaikki riskit on minimoitava ja esimerkiksi vankien siirtelystä vankilasta toiseen pitäisi nyt pidättäytyä mahdollisimman pitkälle haluaisinkin nyt ministeriltä kysyä olemmeko me tässä hyvin haastavassa tilanteessa vankeinhoidossa varautuneet riittävästi kaikin tavoin tilanteen hoitamiseksi onko riittävästi resursseja ja onko otettu huomioon esimerkiksi se miten hoidetaan se tilanne jos sairaalahoitoa tullaan tarvitsemaan kiitos

arvoisa puhemies tosiaankin tätä hallituksen esitystä on kyllä helppo tukea koska nämä ovat kuitenkin loppupelissään sakkovankeja ja pikkurikollisia näin voisi sanoa kun vielä otetaan huomioon että sakkovankeja etenkään ei vähän aikaa sitten laitettu kiven sisään ollenkaan elikkä se muutos muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen on käytännössä katsoen sellainen että sitä ei olisi ollenkaan pakko on tässä parille kokoomuksen edustajalle sanoa kun ovat huolissaan siitä ruuhkautumisesta mitä tulee että täytyy muistaa kuitenkin se että sakkovankien maksimi istumisaika on neljäkymmentä päivää kun se pystytään kuitenkin jakamaan aika pitkälle osalle näiden koronavirusjuttujen jälkeenkin

iso ongelma ole koska ei heitä kaikkia ole pakko heti sinä päivänä kun uudenmaan rajat aukeaa sinne kerralla tunkea kuitenkin tämäntyyppisissä sakkovankijutuissa ja pikkurikollisten hommissa on aika helposti saatu tietääkseni jopa anottua pikkaisen lykkäystäkin jos on päteviä syitä siihen eli tämä todennäköisesti ei tule kuitenkaan muuttamaan kauhean paljon totta kai se aavistuksen ruuhkauttaa tai enemmän menee niin sanotusti kiven sisään sitten ehkä syksyllä kuin olisi nyt aikaisemmin mennyt nämä eivät todellakaan ole sellaisia vankeja joista tarvitsisi muutenkaan olla huolissaan jos

sitä toimintaa sen neljänkymmenen päivän istumisen jälkeenkin se ei juuri muuta sitä tilannetta millään tavalla tuolla kentällä kiitoksia
arvoisa puhemies hallituksen esitys on tosiaan väliaikaisesta rajoittamisesta ja se on tässä tilanteessa tarpeellinen kuten edustaja kilpi toi esiin niin vankila on suljettu laitos ja me olemme joutuneet rajoittamaan muitakin ei vastaavanlaisia mutta kuitenkin suljettuja laitoksia ikäihmisten palvelukoteja ja ja kaikkia muita joissa se meidän mahdollinen näkymätön vihollisemme leviäisi niin nopeasti virustartuntana että että toimintakyky siellä erilaisissa vankiloissa niin kuin hoitolaitoksissakin lamaantuisi sekä siellä olevien ihmisten osalta että sitten henkilökunnan osalta on totta että sakon muunnon osalta oli jopa noin kymmenen vuoden tauko tuossa välissä tämä sakon muuntorangaistushan otettiin viime kauden lopussa uudelleen käyttöön

ja kaikki jotka sitä sakon muuntoa ovat menossa suorittamaan vankilaan odottavat sitä tälläkin hetkellä vapaudessa näin ollen tämä väliaikainen rajoittaminen siirtäisi sitten vain sitä vankilatuomiota olin viime kaudella lakivaliokunnan jäsen ja vierailin useassa vankilassa täytyy sanoa että useassa vankilassa suomessa muun muassa pelsolla ja riihimäellä mutta myöskin muun muassa romaniassa ja useassa muussakin maassa toki tietenkin kaikissa maissa myöskin vankilat ovat erilaisia ja meillä on erikokoisia ja erilaiseen toimintaan liittyviä painotuksia naisvankilapaikkoja on käytännössä vain yhdessä vankilassa mutta tuon esiin samaa huolta mitä edustaja kilpi tuossa toi esiin on tärkeää myöskin

välisiä siirtoja että nekään eivät toisi sitten tätä riskiä tänne vankilapuolelle hallituksen esitys on tarpeellinen ja tässä tilanteessa ainut oikea mahdollinen kiitos oikeusministeri
arvoisa herra puhemies yhdellä eduskuntakaudella toimin myös lakivaliokunnan jäsenenä ja muistan kuinka silloin käytiin paljon keskustelua sakon muuntorangaistuksista ja nostettiin esille muun muassa nämä makkarapakettivarkaat mitä tällaisille pikkunäpistelijöille oikein tehdään kun tuntuu että se sakko ei pure ja todellakin sakkovangeistahan tässäkin on nyt kysymys tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta ehdotetun lain nojalla sakon muuntorangaistuksen tai ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon aloittamistoimiin ei ryhdyttäisi eikä niille määrättäisi uusia ilmoittautumisaikoja kolmanteenkymmenenteenensimmäiseen päivään heinäkuuta kaksituhattakaksikymmentä saakka tämä hallituksen esitys on tuotu kiireellisenä ja tässä esityksessä ei luonnollisestikaan ole mukana lausunnonantajien kommentteja mutta asia on valmisteltu yhdessä viranomaisten kanssa on helppo yhtyä niihin puheenvuoroihin täällä miten suuria ja

laajoja asioita todellakin tämä koronavirusepidemia saa suomessa aikaiseksi kuka olisi uskonut että se koskettaa myös vankeinhoitoa vankeja tämä esitys on perusteltu kaikissa euroopan maissa on ryhdytty myös toimenpiteisiin koronavirusepidemiaan varautumiseksi vankiloissa ja se kerrotaan myös tässä hallituksen esityksessä on ihan hyvä että katsotaan sieltä maailmalta mallia on erittäin tärkeää että estämme viruksen leviämistä kaikin mahdollisin keinoin myös vankiloissa kysyisin teiltä ministeri millä tavalla turvataan nyt siellä vankeinhoitolaitoksissa vanginvartijat ja ja työntekijät ketkä siellä toimivat kuin myös yleisesti poliisit jotka esimerkiksi nyt tuolla uudenmaan rajallakin selvittävät tulijoita ja ja tekevät erilaisia tarkastuksia myös rajoilla sitä viestiä on sieltä tullut muun muassa rekkakuskeilta he ovat hyvin aktiivisesti aina meihin yhteydessä ja ovat kertoneet että siellä ei välttämättä ole suojavälineitä näillä tarkastavilla henkilöillä millä tavalla sitä parannetaan että myös poliisit rajavartijat pystyisivät suojautumaan turvaamaan sitä omaakin terveyttänsä tämä on erittäin hyvä lakiesitys ja ja toivon että huolimatta siitä että tämä kuulostaa sille että rikollista ei laiteta vankilaan se ei herätä kuitenkaan kansalaisissa turvattomuuden tunnetta turvallisuus on tunne joka on hyvin tärkeä säilyttää tälläkin hetkellä koska aivan varmasti koronavirusepidemia herättää myös rikolliset liikenteeseen niistäkin olemme saaneet viestejä siinä mielessä ihmisiä tulee suojella erityisesti ikäihmisiä

arvoisa puhemies kuten edustaja kilpi mainitsi itsekään poliisitaustaisena en olisi uskonut tätä päivää tulevan että tuomion saanut henkilö ei joudu asettumaan vankilaan kärsimään sitä tuomiotansa mutta olen kuitenkin myös poliisin pääluottamusmies ja liittoomme kuuluvat vankilavirkailijat ymmärrän todella hyvin sen huolen mikä vankilavirkailijoilla on tällä hetkellä siitä että korona leviäisi vankiloihin heitänkin nyt ilmoille tällaisen rohkean ajatuksen arvon ministerin pohdittavaksi voisivatko nämä sakkomuuntolaiset suorittaa tuomionsa tulevan kesän aikana esimerkiksi maatiloilla missä tulee olemaan iso puute näistä kesätyöntekijöistä olisiko jollakin laskentaperiaatteella mahdollista vaihtaa tämä tuleva tuomio ikään kuin työvelvoitteeseen jollakin maatilalla

arvoisa puhemies haluan kiittää teitä kaikkia erittäin hyvästä keskustelusta on hienoa nähdä että tämä esitys sai laajaa tukea niin oppositiolta kuin hallituksen riveistä yritän vastata nopeassa tahdissa tässä on esitetty paljon hyviä kysymyksiä elokuussa rangaistusten täytäntöönpano käynnistetään portaittain uudelleen elikkä tämä siirtyy nyt sinne elokuulle ja silloin se tehdään niin että vältetään ruuhkaa mutta kuitenkin kaikki pannaan täytäntöön tässähän idea on se että ei kukaan nyt pääse siitä vankilasta ohitse vaan nyt tehdään tämä toimenpide jotta korona ei vankiloissa leviäisi

on myös niin että vankiloiden tilanne täytyy turvata vankilatyöntekijöitten tilanne täytyy turvata tässä meillä on risellä pandemiasuunnitelma ja vankilan työntekijöitä vankivirkailijoita on myös ohjeistettu siinä millä tavalla käyttävät suojavarusteita ja niin edelleen on selvää että tarvitaan kyllä myös lisää varusteita meidän vankiloihimme

tuomioistuinvirasto varmasti tekee nyt kaikkensa että se saadaan ratkaistua sitten kun on kyse näistä tuomituista niin haluaisin tuoda esille sen että tämä esityshän koskee nyt tuomittuja joiden osalta tuomioistuin on arvioinut ettei tuomittua ole syytä vangita välittömästi ja kyse ei siten ole henkilöistä joiden on syytä pelätä jatkavan rikollista toimintaa odottaessaan tuomiota tämä on tärkeä viesti myös kansalaisille pääosin on kyse liikennejuopumuksista ja omaisuusrikoksista mutta on hyvä että lakivaliokunta paneutuu

ja sen takia tämä toimenpide nyt nähdään välttämättömäksi sakon muuntorangaistus on rangaistus joka on olemassa ja se myös pannaan täytäntöön sitten kun se aika on ja se aika on nyt sitten elokuusta eteenpäin jos tämä esitys hyväksytään tähdennän vielä sitä että kaikissa toiminnoissa yritetään nyt saavuttaa sitä että lähikontakteja on niin vähän kuin mahdollista ja se on myös vankilavirkailijoitten ja vankien turvallisuuden etu että näin nyt toimitaan kiitos oikein hyvästä keskustelusta

arvoisa puhemies haluan alkuun kiittää hallitusta siitä että se on toiminut määrätietoisesti koronaepidemian rajoittamiseksi ja taltuttamiseksi ja myös viestinyt tehdyistä toimista ja toimenpiteistä aktiivisesti on huojentavaa kun ollaan saatu tänään kuulla että rajoittamistoimenpiteet näyttävät purevan mutta vielä ei kuitenkaan olla siinä tilanteessa että niitä voitaisiin purkaa ja siksi hallitus nyt esittää niiden jatkamista kolmastoista viidettä asti

tukea kaikille jotka sitä sitä tarvitsevat on tärkeää myös muistuttaa että että voidaan olla armollisia niin itsellemme kuin toisillemme täydellisyyttä ei tässä tilanteessa tarvitse tavoitella riittää kun tekee parhaansa kannan monen muun lailla huolta niistä lapsista ja nuorista jotka eivät kotona saa tarvitsemaansa tukea tässä salissa on puhuttu paljon lisääntyneestä perheväkivallan uhkasta ja päihdeongelmista edelleen on tuettava kuntia siinä että ne pystyvät tarjoamaan sellaiset palvelut että yksikään lapsi tai nuori ei putoa kokonaan kelkasta tai jää vaille apua kun sitä tarvitsee lastensuojelu ja perhetyöresurssit ja mahdollisuus erityisesti ennalta ehkäisevään työhön onkin turvattava näissä haastavissa olosuhteissa arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon työntekijät ovat nyt todella kovilla ja poikkeusolot heidän työoloissaan ja työehdoissaan jatkuvat vielä pitkäänkin on tärkeää että pidämme huolta heidän terveydestään jaksamisestaan ja työturvallisuudestaan sama toki koskee myös poliisi ja pelastushenkilökuntaa kiitos ja voimia sinne etulinjaan tärkeään työhön tänäänkin on paljon puhuttu suojavarusteiden riittävyydestä on on todella tärkeää että sitä asiaa pidetään esillä ja että siitä myös viestitään avoimesti ja aktiivisesti jotta kaikilla on ajantasainen tieto tieto siitä missä mennään edelleen haluan painottaa jokaisen omaa vastuuta ja merkitystä siinä että me onnistumme nyt torjumaan ja säästämään ihmishenkiä se vaatii meiltä nyt sinnikkyyttä siinä kotona pysymisessä ja käsien pesemisessä arvoisa puhemies akuutin kriisin hallitsemisen lisäksi meidän on varauduttava siihen miten näistä rajoitustoimista päästään eroon ja tähän toimeen hallitus onkin ryhtynyt hallitus on tänään kertonut näytteenoton ja testauksen merkittävästä lisäämisestä se on välttämätöntä jotta tartuntaketjut saadaan kiinni ja jäljitettyä ja epidemia epidemia taltutettua eilen a studiossa keskusteltiin testauksen lisäämisestä ja siitä missä pullonkaulat testauksen osalta ovat tärkeintä on nyt saada koko ketju toimimaan myös altistuneiden jäljittämisen osalta ongelmat joita testauksen lisäämisen osalta suomessa nyt pohditaan kuten työvoiman puute ovat ratkaistavissa teknologian avulla ei ole järkeä siinä että tartuntaketjujen jäljittäminen olisi meidän infektiolääkäreiden tehtävä saksassa tähän työhön on valjastettu lääketieteen opiskelijoita ja myös mobiilisovelluksista voi olla kontaktien jäljittämisen automatisoinnissa apua toivon että suomessakin mennään nyt hallituksen johdolla määrätietoisesti eteenpäin

arvoisa herra puhemies kiitoksia hallitukselle vastuullisista ja tilanteen mukaan tehdyistä rajaustoimista edessämme olevan wäinö aaltosen keskimmäisen patsaan nimi on tulevaisuus patsaan lapsi viittoo meille kättä muistutukseksi siitä että otamme päätöksissä lapset huomioon kun ratkomme akuuttia koronakriisiä ja samoin silloin kun ratkomme tämän kriisin jälkeistä pitempiaikaista seurausta lasten oikeuksien sopimus on voimassa myös

kun nämä olot nyt jatkuvat lasten olot ja perheiden ongelmat pahenevat pääministeri marin totesi tämän päivän keskustelussa aiheellisesti että alkoholinkäyttö on suomessa merkittävä ongelma myös normaalioloissa ja asia tulee ottaa vakavasti nyt poikkeusoloissa alkoholinkäytön lieveilmiöt pahenevat kaikki eivät ole turvassa kotonaan meidän tulee havahtua alkoholiongelman vastuulliseen ratkaisemiseen se on ollut viime aikoina ajoittain vähätelty ja osin vältelty aihe yhteiskunnallisessa keskustelussa toivon toivon aihepiiriin liittyvää kiihkotonta keskustelua asiapohjalta näytetään omalta osaltamme hyvää esimerkkiä haluan kiittää ministeri anderssonia selkeästä viestinnästä koulujen suuntaan koulujen maastot ovat erilaisia oppimisen tuki tulee saada toimimaan myös etäopetuksessa vaikkapa koulunkäynninohjaajien ja oppilashuollon yhteistyönä näitä ammattilaisia ei tulisikaan hätäisesti lomauttaa vaan uusiin ohjaustehtäviin edustaja kaunisto nosti tänään esille huolen lasten ja nuorten liikkumattomuudesta etäkoulussa kannattaa toteuttaa myös toiminnallisia tehtäviä kun lähetimme tänään edustaja kivisaaren ja edustaja ovaskan kanssa koulujen tueksi livelähetyksen täältä eduskunnasta annoimme opettajien käyttöön myös liikunnallisia tehtäviä esimerkiksi kysyimme kuinka monta pylvästä eduskuntatalon edessä on tee vastaava määrä kyykkyjä kuinka monta porrasta eduskuntatalon edessä on tee vastaava määrä varpaillenousuja ja niin edespäin tällaista monipuolista koulunkäyntiä tarvitaan myös etäopetuksessa pidetään koululaiset liikkeessä mahdollisuuksien mukaan ministeri andersson totesi tänään että kunnilla on mahdollisuus ja oikeus järjestää kouluruokailua hallitus haluaa luottaa kunnallisiin päättäjiin että he osaavat järjestää asian tämä ei ole kuitenkaan toiminut joka paikassa kahdeskymmenesseitsemäs kolmatta tilanteen mukaan viisikymmentäkuusi prosenttia kunnista järjestää ruokailun vain lähiopetuksessa oleville neljäkymmentäneljä prosenttia kunnista toteuttaa kouluruokailua tavalla tai toisella tilanteet siis vaihtelevat lapset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa toivonkin että voitaisiin vielä harkita yhteisten ohjeistusten täsmentämistä ja viestimistä kuntien suuntaan myös ministeri pekonen puhui tänään perheiden tukemisen puolesta haasteita ja paineita on myös sellaisissa perheissä joissa ei ole ollut suurempia ongelmia ennen kriisiä suurten perheiden talous on lujilla kun lapset eivät saa kouluruokaa ruokalasku nousee ja kasvaa korkeaksi kotona voi olla pieniä lapsia eri ikäisiä koululaisia ja omia etätöitäkin pitäisi ainakin toisen vanhemman ehtiä tehdä joissakin kunnissa perhetyötä ja kotiapua on vähintäänkin supistettu joissakin perheissä ollaan jo hyvin väsyksissä tarvitaan monenlaista tukea on hienoa että esimerkiksi auta lasta ryn lapsirikas toiminta järjestää vapaaehtoisia perheiden avuksi varovaisuus huomioiden monet järjestöt tekevätkin upeaa työtä näissä poikkeusoloissa kiitos kaikille vapaaehtoisille siitä herätänkin kysymyksen mitä muuta vielä voimme tehdä perheiden tukemiseksi kun rakennamme lapsiystävällistä lapsiystävällistä suomea mistä syksyllä täällä niin paljon puhuimme

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys toimivaltuuksien jatkamisesta tuonne toukokuun puoliväliin asti oli kyllä odotettu suomalaiset osasivat tätä esitystä odottaa ja ja se on perusteltu samalla kun jatkamme tätä asetusta valmiuslakia niin samalla on huolehdittava myös siitä että kokonaisjohtaminen tämän valmiuslain puitteissa toimii jatkossakin ja on äärimmäisen tärkeää että tänään on saatu uutisia siitä että valtioneuvoston kansliaan panostetaan operaatiokeskuksen kautta tämä koronaryhmä saa täydennystä ja kaikella tavalla huolehditaan siitä että viranomaisyhteistyö pysyy ajassa ja voi ennakoida sitten tulevia ehkä erikoisiakin tapahtumia ovatko nämä esitykset sitten alkujaan presidentin ideapankista vai vai hallituksen ideapankista se on oikeastaan tässä tilanteessa minusta samantekevää pääasia on kuitenkin se että koordinaatio toimii mutta jos sitten ajatellaan tämän valmiuslain käyttöä nyt kuukausi eteenpäin niin oma käsitykseni on se että jos näin vakavassa asiassa voi voi todeta näin kaksi viikkoa on mennyt vähän niin kuin uutuudenviehätyksessä ja ja ihmiset ovat kokeneet että tämä on tämmöinen tämmöinen erikoinen tilanne joka on pian ohi no nyt kun mennään kuukausi eteenpäin niin tässä alkaa kyllä taistelun tiimellyksessä tiimellyksessä syntyä lisää lieveilmiöitä ja onkin syytä varautua monin tavoin hallituksen suunnalta siihen että erilaisia levottomuuksiakin voi ilmetä yksi paikka jossa näitä levottomuuksia tulee ikään kuin siellä ruudun toisella puolella liittyy nyt etäopetukseen ja siihen liittyviin kysymyksiin koska tämä etäopetuksen jatkaminen

näkökulmasta opettajien voimavarat ovat tällä hetkellä todella kovalla koetuksella etäopetuksen antaminen on vaativampaa kuin lähiopetuksen se työllistää vuorokauden ympäri ja ja opettajat ovat tällä hetkellä kovien paineiden alla edustaja kinnunen puhui äskeisessä puheenvuorossaan koulunkäynninavustajista ja niistä tärkeistä tehtävistä mitä koulunkäynninavustajat tekevät valitettavasti koulunkäynninavustajia on lomautettu nyt melkoisen paljon eli opettajat ovat sitten sitä kautta vielä enemmän ominensa mutta joka tapauksessa kun katsotaan sinne toukokuun puoleenväliin koulujen näkökulmasta on on myös arvioitava sitä lukukauden loppuun viemistä mikä on se oikea malli onko etäopetuksen rooli mennä sinne touko kesäkuun vaihteeseen vai vai tehdäänkö siinä hyvissä ajoin ennen toukokuun puoliväliä joitain toisenlaisia ratkaisuja arvoisa puhemies vielä lopuksi tähän valmiuslakiin liittyvät tiiviisti tämä uudenmaan sulku ja siihen liittyvät kysymykset kun tänään ensimmäistä kertaa testasin tuolta pohjanmaalta kun junalla tulen kuinka tämä sulku toimii niin kyllähän sieltä riihimäeltä kaksi asiallista poliisia tuli junaan ja ja he sitten arvioivat allekirjoittaneen ja edustaja risikon

puolustusvoimat antaa virka apua johon kuuluvat myös varusmiehet niin kyllä nämä poliisit olivat sitä mieltä että tässä on aika erikoinen tilanne että he tekevät seitsemäntoista viiva kahdeksantoista tunnin mittaisia työvuoroja ja varusmiehille on on ohjeistettu tehtäväksi lähinnä niin kuin tukkimiehen kirjanpidon pitäminen näillä suluilla eli jotenkin talonpoikaisjärjellä ajateltuna kun tämä virka apu puolustusvoimilta on on annettu

terveisiä sinne sinne pohdittavaksi että olisiko kuitenkin tarpeen nyt käyttää varusmiesten osuutta maksimaalisesti koska poliisien työpäivät näyttävät kyllä nyt menevän menevän varsin pitkiksi toki tässä kaikki kaikki tekevät pitkiä työpäiviä mutta tähän olisi löydettävissä ratkaisuja varusmiesten käyttämisestä

puhemies aivan ensimmäiseksi on syytä kiittää pääministeriä ja koko hallitusta hallitusta johdonmukaisesta ja vastuullisesta toiminnasta ja päätöksenteosta tässä hyvin vaikeassa ja poikkeuksellisessa tilanteessa minulle on tullut tässä viime päivien aikana paljon kansalaispalautetta jossa kerrotaan että tehtyyn työhön ollaan tyytyväisiä ja että tällä hetkellä ihmiset kokevat voivansa turvallisin mielin luottaa siihen että maan johto tietää mitä tekee näihin sanoihin on kyllä minunkin helppo yhtyä olemme viime päivien ja viikkojen aikana koeponnistaneet suomalaisen lainsäädännön kriisinkestävyyttä valmiuslain toimeenpanemisen tiimoilta kankeutta luonnollisesti on ollut paikoin havaittavissa mutta olen erittäin tyytyväinen siihen että kaikki tarvittavat päätökset ovat edenneet ja etenevät nopealla aikataululla tänäkin päivänä olemme käsitelleet jo useita koronan hallintaan ja hoitoon liittyviä asioita käsittelyssämme on nyt valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien jatkaminen hallituksen antaman esityksen mukaisesti rajoittamistoimet aloitettiin jo hyvissä ajoin aivan kuten pääministerikin jo aikaisemmin tänään totesi tällä hetkellä

ja elämään verrattuna esimerkiksi naapurimaahamme ruotsiin olemme valinneet siis täysin erilaisen linjan erityishaasteenamme on jo nyt mutta myös tulevaisuudessa kansantalouden kestävyyden turvaaminen on selvää että epidemian talousvaikutukset ovat hyvin syvät ja mitä pidemmälle epidemia kestää niin sen vakavammaksi nämä vaikutukset käyvät tässä yhteydessä on syytä kiittää edelleen hallitusta siitä voimakkuudesta millä se se välittömästi on vastannut niin elinkeinoelämän huoleen kuin yrittäjienkin hätään meidän ei tarvitse tehdä valintaa siitä turvaammeko ihmisten elämää vai maamme taloutta raskailla mutta välttämättömillä päätöksillä me pyrimme tekemään parhaamme turvataksemme molemmat on selvää että hallitus mittavien

taloudellisten tukipakettien tukipakettien avulla tekee kaikkensa jotta emme joutuisi kokemaan yhdeksänkymmentä luvun laman kaltaista katastrofia uudelleen nyt meidän on kuitenkin keskityttävä välittömän kriisin hoitoon kaikin mahdollisin tavoin jotta pääsemme myös tekemään tarvittavia toimia ja päätöksiä talouden nostamiseksi uudelleen jaloilleen arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen siihen että hallitus on ilmoittanut ja vahvistanut sen että testausta lisätään edelleen merkittävästi ja että myös hoitotarvikkeiden riittävyydestä pidetään kiinni kriisitoiminnan koordinoinnin selkeyttämiselle on olemassa perustelut nämä ovat kriittisiä kysymyksiä joihin tulee aivan kuten hallitus on nyt tehnyt haluan kuitenkin osaltani tuoda vielä esille huoleni niistä suomalaisista jotka ovat olleet jo ennen kriisiä erittäin haavoittuvassa asemassa he ovat niitä jotka tällä hetkellä myös tämän kaaoksen keskellä eniten apua tarvitsevat on myös syytä todeta kuten tässä jo aikaisemmin tehtiinkin että vaikeuksia on nyt myös esimerkiksi niillä perheillä joilla aikaisemmin niitä ei ole ollut kun poikkeusoloissa palvelujen laajuutta joudutaan supistamaan ja ja resursseja priorisoimaan meillä on iso vastuu huolehtia siitä että erityistä tukea ja apua tarvitsevat ihmiset eivät jää me tarvitsemme nyt todella paljon yhteistyötä viranomaisten kuntien ja päätöksentekijöiden kanssa korostaisin kuitenkin sitä että kunnilla on tässä kokonaisuudessa nyt iso rooli sillä ne ovat se hallintoelin joka toimii lähinnä tavallisia suomalaisia valtio on sitoutunut tukemaan kuntia taloudellisesti tämän kriisin keskellä ja se on äärettömän arvokasta ja välttämätöntäkin mutta rohkaisisin nyt oikeasti kuntia myös toimimaan itse aktiivisesti siinä millä tavalla uusia toimintatapoja voidaan ottaa käyttöön jotta ihmisten erityisavuntarpeeseen voidaan vastata aivan jokaiseen päätökseen me emme voi eikä tulekaan odottaa ohjeistusta valtionhallinnon taholta käytännön ratkaisut joudutaan aina kuitenkin tekemään itse siellä arjen arjen keskellä ja meidän on kunnissa kyettävä keksimään niitä myös itse sen lisäksi että valtio ja viranomaiset tekevät oman osansa muutama ihan käytännön esimerkki kotikaupungissani jyväskylässä on viikoittain käyty läpi tilanteen kehittymistä yhteistyössä eri toimialueiden kanssa me olemme aktivoituneet yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa esimerkiksi ruoka ja apteekkiostosten kotiinkuljetuksessa mukana on ollut myös alueen paikallisia yrityksiä selvitämme ja kartoitamme yli seitsemänkymmentä vuotiaiden avuntarvetta soittamalla heille jokaiselle henkilökohtaisesti kotiin me olemme käynnistämässä kouluruokailun tarjoamisen sitä tarvitseville perheille ja kun on tullut viestiä siitä että esimerkiksi erityisnuorten osalta on tietynlaista oireilua ruvennut esiintymään ja esimerkiksi

kiitoksia

arvoisa herra puhemies vuosi sitten olimme jo loppusuorilla vaalikampanjoissamme minäkin ensimmäistä kertaa elämässäni meistä jokainen sai loputtomasti kertoa kansalaisille omia näkemyksiämme siitä mihin suuntaan suomea on kehitettävä ja millaisia toimenpiteitä se oikein vaatii kukaan meistä ei kyllä voinut olemme nyt näinkin lyhyen ajan jälkeen

se kertoo koruttomasti siitä kuinka yllättävää elämä voi olla ja kuinka haurasta se lopulta onkaan suomi ei ole enää sama maa kuin vuosi sitten se ei ole sama maa kuin puoli vuotta sitten edes kuukausi sitten voi olla että monessakaan mielessä suomi ei tule olemaan enää koskaan se sama maa jossa hetki sitten vielä oltiin ja johon me olemme me olemme tottuneet me olimme jo ennen koronaa keikkumassa taantuman reunalla ja kävimme silloin kiivastakin keskustelua siitä oliko hallitusohjelma oikeanlainen vastamaan niihin haasteisiin mitä tuo taloustilanne vaatii vai oliko se peräti sellainen että se olisi työntänyt suomen syvemmälle lamaan nyt tuokin keskustelu on aikansa elänyt on ymmärrettävä että olemme jättiläismäisen haasteen edessä hallitusohjelman tavoitteena oli ja on edelleenkin muun muassa eriarvoisuuden vähentäminen ja hyvinvointivaltion vahvistaminen juuri näitä asioitahan tässä pitää nyt katsoa kun mennään eteenpäin millä tavalla pystymme pitämään huolta yhteiskunnan heikompiosaisista millä tavalla tulemme tarjoamaan mielenterveyspalveluja niitä tarvitseville ennen koronaakin juuri tällä sektorilla oli merkittäviä haasteita mielenterveysongelmiin kului vuotuisesti yksitoista miljardia euroa nuoretkin ihmiset joutuivat odottamaan jopa vuoden asianmukaiseen hoitoon pääsyä kuka tahansa voi ennustaa kuinka tulemme tarvitsemaan lähitulevaisuudessa mielenterveyspalveluja tuntuvasti enemmän kun nyt näyttää siltä että korona syöksee maamme taantumaan jota on vertailtu jopa yhdeksänkymmentä luvun suureen lamaan tai jopa pahempaankin niin miten me takaamme sen että pystymme säilyttämään edes aiemman palvelutason saati parantaa sitä ei ole muuta mahdollisuutta rakentaa kaikki uusiksi se tarkoittaa hallitusohjelmaa se tarkoittaa rakennemuutoksia koko suomalaiseen yhteiskuntaan se tarkoittaa ihan kaikkea ei ole muuta mahdollisuutta jos näin merkittävässä muutostilanteessa ei olla valmiita tekemään merkittäviä muutoksia emme tule selviämään jos halutaan todellakin poistaa eriarvoisuutta jos halutaan vahvistaa suomalaisen hyvinvointivaltion rakenteita meidän on tehtävä suuria muutoksia ja asiaan kuuluvia uudistuksia arvoisa puhemies nyt on tosi kyseessä ja se on otettava tosissaan koronan jälkeen tämä maa on rakennettava uudelleen ja siihen tarvitaan ihan kaikkien panosta kiitos

arvoisa herra puhemies tässä käymme keskustelua valmiuslain useammasta pykälästä pykälästä ja toimivaltuuksien käytön jatkamisesta ja käyttöönottamisesta muutama sana ajattelin että ensinnä on puhetta terveydestä sitten taloudesta ja sitten turvallisuudesta ensinnäkin terveydestä on selvää että tarvitaan useita järeitä toimia sen takia että suojellaan riskiryhmiä ja turvataan meillä myöskin henkilökunnan niin sote hoiva kuin myös muun muassa turvallisuuspuolen henkilöstön terveyttä jotta ne meidän terveydenhuollon tehohoitopaikat riittävät mutta terveyteen liittyy sitten tärkeänä osana myöskin testauskapasiteetti ja suojavarusteet jotta me voimme turvata esimerkiksi turvallisuuspuolen työntekijöiden terveyttä tarvitaan oikeanlaiset ohjeistukset suojavarusteet ja myöskin testaukset jos emme saa niiden henkilöiden osalta jotka ovat tällä hetkellä töissä ja epäilevät tartuntaa tai epäilevät jotain muuta sairautta niihin asioihin varmuutta sen testauksen testauksen puolelta niin meillä tulee olemaan lukuisia henkilöitä karanteenissa tai poissa työelämästä vain sen takia että on epäily että he ovat sairastuneet tai sairastumassa ja levittämässä tätä tartuntaa sen takia se huoli mikä täällä salissa on ollut ihan laidasta laitaan näitten suojavarusteitten riittävyyden osalta on otettava vakavasti alalla on kyllä mahdollisuuksia toimia jos myöskin täältä päättäjiltä ja valtakunnan tasolta tulee sen kaltaisia viestejä että nyt tarvitsemme innovatiivisia

lääketekniikan yritys vaihtoi puolitoista viikkoa sitten tuotantosuuntaansa sillä perusteella että sai viestejä eri tahoilta että suojavisiireistä alkaa olla pulaa sain tänään viestin että he ovat lähettäneet seitsemääntuhanteen kappaleen suojavisiiritoimituksen maailmalle maailmalle tarkoittaa onneksi siis kotimaatamme ja heillä on mahdollisuus nyt tämän tuotantosuunnan muutoksen myötä kymmeneentuhanteen kappaleen tuotantoviikkovauhtiin ja ja he ovat lopettaneet tavallaan sen toiminnan mitä he yleensä tekevät ja millä lääketekniikkaa palvelevat ja ja pystyvät näin ollen sitten olemaan sitten tästä taloudesta siis me tarvitsemme toimia yrityksille niin yksinyrittäjille kuin suuremmillekin pk yrityksille mutta sitten myöskin kunnille pk yrityksien osalta tämän päivän osalta on ollut yksi suuri huoli elikkä se että sekä finnvera että business finland toimivat sillä tavalla että ne eivät anna yritykselle lainaa jos yrityksen oma pääoma on menetetty ja sen vuoksi yritys tulkitaan niin kutsutuksi

vaikeuksissa olevaksi yritykseksi finland ja finnvera sanoivat että takauksia ei tule ja myöskään lainaa ei silloin myönnetä nämä alat ovat olleet ravintola alaa kiinteistöalaa ja ohjelmistoalaa ja niissä siis pääoma oma pääoma on tilapäisesti mennyt erittäin alhaiseksi joko niin että on panostettu tuotekehitykseen ja viimeisen vuoden aikana palkattu lisää työvoimaa tai niin että joku toimipiste joka on ollut aikaisemmin kannattamaton on viimeisen vuoden aikana laitettu kiinni se loppu toiminta on kannattavaa mutta se yhden toimipisteen kannattamattomuus on syönyt sitä omaa pääomaa ja se on näin ollen hetkellisesti menetetty vaikka yritys olisi niin sanotusti tulevaisuudessa

ei ole niin helppo määritellä joku meistä kokee olevansa terve vaikka olisi monta perussairautta ja toinen ei koe koe olevansa terve vaikkei olisi mitään sairauksia sitten tähän talouteen liittyen erityisesti sinne kuntapuolelle tarvitaan toimenpiteitä ja kuntapuolelta on toivottu että ne avut eivät tulisi vosien kautta koska ne eivät silloin ole kannatettavia vaan ne tulisivat verotulojen kompensaationa tai sitten niin että että erikoissairaanhoitoon annettaisiin sitä suoraa rahoitusta koska kunnat maksavat sen erikoissairaanhoidon täällä salissa on monta kuntapäättäjää ja me tiedämme että erikoissairaanhoito tulee loppujen lopuksi kuntien maksettavaksi ja jos valtio pystyisi nyt antamaan

tartuntamäärät ja asukasluku niin niin se helpottaisi myöskin kuntien vaikeaa rahoitustilannetta arvoisa puhemies sitten vielä pari asiaa tästä turvallisuudesta

mikä meillä on käsittelyssä on tämän opetuksen ja koulutuksen puolelta näin että koulutuksen järjestäjien velvollisuutta järjestää opetus ja muuta toimintaa sekä ateria kuljetus ja majoitusetuuksia voidaan valmiuslain sadannenyhdeksännen pykälän toisen momentin mukaisesti rajoittaa koko valtakunnan alueella paljon on tässä salissa puhuttu lämpimän ruoan ja aterian merkityksestä mutta turvallisuuden osalta nostaisin erityisesti tämän että edelleen kunnilla on vastuu siitä että jokaisella suomalaisella peruskoulun oppilaalla on mahdollisuus oppia turvallisessa ympäristössä ja tämä ei ole pieni asia meidän peruskouluissa on noin kuusisataatuhatta opiskelijaa ja kunnilla on edelleen vastuu siitä että näistä jokainen opiskelija oppii turvallisessa ympäristössä nythän me emme pysty mitenkään kuntapäättäjinä emmekä täällä eduskunnassakaan takaamaan sitä turvallisuutta koska se oppiminen tapahtuu siellä etäopetuksessa koulujen sijaan perheissä neljän seinän sisällä ensimmäiset yhteydenotot koulukuraattoreilta erittäin vaikeista turvallisuustilanteista ovat tulleet jo kaksi viikkoa sitten ainakin allekirjoittaneelle

ja tämä on sellainen asia että meidän on salissa annettava selvä viesti siitä että kunnille annetaan tähän erityiseen tukeen ja lastensuojeluun riittävät resurssit oulussa esimerkiksi on käytössä tämmöinen hoksautusilmoitus huoli ilmoitus elikkä voidaan tehdä huoli ilmoitus siitä ei tule lastensuojelumerkintää mutta perheellä on on mahdollisuus viikon tai kahden ylimääräiseen kotiapuun suosittelen tätä kyllä muihinkin

arvoisa puhemies käsittelemme täällä valtioneuvoston asetusta valmiuslain eri pykälissä säädettyjen toimintavaltuuksien käytön jatkamisesta ja kyllä erinomaisen tärkeää on että näitä saadaan jatkettua eli kannatan niitä lämpimästi tietenkin olisi vain tärkeää tietää milloin saadaan soveltamisasetukset tänne mitä nopeammin sen parempi koska silloin me voisimme samalla kun me sitten käymme niitä läpi tuolla meidän erikoisvaliokunnissa hieman sitä tilannekuvaa siinä peilata

ne olisi täällä meillä hyvä olla ja ennen kaikkea sitten saada tuonne kentälle otan nyt esimerkiksi sivistysvaliokunnan sektorin koska meillä on juuri täällä on puhuttu koulupuolella tietenkin jatkuu toiminta eikä siellä mitään sillä tavalla katkoksia tule mutta mutta siellä on määrättyjä ongelmia jotka olisi hyvä sitten kuitenkin täällä eduskunnassa tuoda esille ja näissä meidän lausunnoissamme ja sitten perustuslakivaliokuntakin vielä saisi niitä katsoa

ja perustuslakivaliokuntakin kiinnitti huomiota siihen kouluruokailuun nämä olisivat nyt tärkeitä me saimme opetus ja kulttuuriministeriön asiantuntijalta tilannekuvan eilen kokouksessa ja se oli kyllä erittäin tärkeä koska me sen pohjalta tietysti sitten lähdemme pohtimaan pitäisikö vielä jotain semmoista tukea sinne kouluille ja koulupuolelle sivistyspuolelle kuntiin toimittaa itse sain tänä päivänä puhelun jossa huolehdittiin kovastikin siitä kouluruokailusta esimerkiksi siinä tilanteessa että nyt kun oppilaille tarjotaan koululla ruokaa joka kuuluu siis perustuslain mukaankin ihmisen perusoikeuksiin maksuttomaan koulutukseen niin siihen liittyen onkin sitten yllättävän paljon niitä lapsia jotka haluavat että sieltä koululta haetaan nyt siellä on aikamoinen häslinki sitten kun siellä he ovatkin yhtä aikaa sitten hakemassa niitä niitä ruokia ja ja he ovat siellä samassa tilassa tätähän ei pysty hallitsemaan mitenkään muuten kuin tietenkin niin että antaa aikoja mutta kun ne ruoat sitten taas jäähtyvät jos jos siinä kovin paljon

sitten ovat tietysti myöskin nämä ohjeet joita tietysti me nyt odottelemme myöskin eduskuntaan jotka näistä loppuarvioinneista ja ja päättötehtävistä nyt sitten annetaan ja valmistumisista sitähän tietysti tuolla odotellaan aivan rakot kynsissä mitä mitä näille kaikille tapahtuu mutta hienosti siellä on kuitenkin asiaan suhtauduttu ja kiitos kaikille opiskelijoille ja oppilaille ja opettajille ja henkilöstölle ja sitten tietysti vanhemmille eihän tämä ole kenellekään helppoa sitten itse tähän tilanteeseen ja myöskin näihin muihin ja siihen missä olemme tällä hetkellä nythän me olemme vielä niin sanotusti tässä taudin rajoittamisvaiheessa sikainfluenssan kohdalla vuonna kaksituhattayhdeksän rajoittamisvaihe kesti kolme kuukautta nyt me emme ole vielä kovin kauaa olleet tässä rajoittamisvaiheessa mutta tässähän on tietysti erilainen tilanne koska tämä etenee nopeammin ja siinä mielessä rajoittamisaika voi jäädä lyhyemmäksi me olemme aika paljon puhuneet täällä testauksista mielestäni nyt pitää muistaa että nyt eivät pelkät tällaiset testikasetit riitä vaikka me saisimme niitä testikasetteja niin että pellolle levittää se ei vielä riitä vaan vaan ensiksikin niitä testauksia tarvitaan sen henkilön itsensä tähden että tiedetään onko sairaus mutta myöskin tämän sairauden levinneisyyden vuoksi mutta kun ei se riitä se pelkkä testikasetti me tarvitsemme näytteenottajan hänelle suojaimet me tarvitsemme analysoijat me tarvitsemme reagenssin me tarvitsemme koneet me tarvitsemme sitten ketjujen jäljittäjät jotka etsivät ne kontaminoituneet tässä tilanteessa sitten jos jos on positiivinen tulos niin tarvitaan se sairauden hoito tämä koko prosessi pitää laittaa kuntoon nyt on paljastunut semmoinen että niitä osia puuttuu sen prosessin välistä se olisi tässä nyt ensiarvoisen tärkeää että kun kerta whokin on sitä mieltä ja minä itse olen ollut koko ajan sitä mieltä että testatkaa testatkaa testatkaa niin nyt pitäisi tehdä nimenomaan ei ainoastaan niitä kurkku nielutestejä vaan myöskin sitten vasta ainetestejä ja ne pitää suunnitella koska osa vasta ainetesteistä antaa akuutissa vaiheessa ja osa

että on sairastunut tästä pitää tehdä ihan suunnitelma ja strategia ja päättää siitä no varautumisesta kaksi asiaa vielä nyt aika paljon puhutaan siitä että me tarvitsemme sitä henkilöstöä itse kun olen toiminut toistakymmentä vuotta terveysalan ammattihenkilöiden kouluttajana niin sanoisin että nyt ovat hienosti lähteneet sairaalat esimerkiksi leikkausanestesiahoitajia kouluttamaan tehoyksiköihin hengityskoneet ja kaikki muut pitää pitää päivittää niiden käytöt ja kaikki mutta sitten me tarvitsemme esimerkiksi sisätautiosastoille me tarvitsemme hoitajia kirurgisille vuodeosastoille koska eiväthän ne kaikki potilaat ole teho osastolla ja sitä paitsi siellä tarvitaan hoitoihin hoitajia minun mielestäni nyt pitäisi yhdessä ammattikorkeakoulujen terveysalan yksiköitten kanssa järjestää koulutusta jolla esimerkiksi hiljattain eläkkeelle jääneet tai tai yleensä tällaiset jotka ovat kiinnostuneita palaamaan joksikin aikaa töihin ja myöskin ne jotka ovat ehkä olleet esimerkiksi muissa ammateissa hetken aikaa ja muissa tehtävissä

nyt täydennyskoulutusta että he palaisivat sitten tukemaan tätä tilannetta mutta siihen vaaditaan sitten myöskin resursseja sitten tietysti vielä yksi tärkeä asia on apteekkihenkilöstö eli apteekkihenkilöstö ei tällä hetkellä vaikka se valmiuslain mukaan nimitetään ja luetaan kriittisiin aloihin kuitenkaan ole näissä testauskriteereissä ensimmäisenä samoin kuin ovat terveysalan henkilöt olen ehdottomasti sitä mieltä että jotta lääkehoito saadaan hoidettua meidän apteekkihenkilöstömme pitää testata samassa järjestyksessä kuin terveysalan henkilöstö

arvoisa puhemies on tarpeellista jatkaa näiden rajoitusten kestoa ja sitä kestoahan me nyt kaikki pohdimme se on aivan ratkaisevaa näiden toimenpiteiden osalta toimenpiteiden kestosta ja karanteenitoimenpiteiden tarpeesta riippuu se kuinka vakavia myös taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan kestosta riippuu myös se minkälainen määrä sairaalavarusteita tarvitaan täällä salissa on hyvin tuotu esiin että kun kysyntä kasvaa lähes kaikkialla maailmassa väkirikkaissa maissa voi tulla todellakin vielä yllätyksiä vastaan siinä miten tiettyjä tarvikkeita testaukseen tarvittavia laitteita tai esimerkiksi uupumaan ja tähän on tärkeä varautua kuten nyt on tehtykin ja päivitetty myös meidän varusteiden tarvetta jatkuvasti mutta on hyvä miettiä sitä kokonaiskestoa ja sitä kuinka pitkä se voi olla jos jos tämä meidän epidemia kestää ensi aallon ja sen jälkeen mahdollisesti vielä jatkoaaltoja pidempään nyt vaikuttaa siltä että aika moni euroopan maa on kääntynyt sellaisen strategian puoleen jossa tautia ja epidemiaa pyritään tiukastikin rajaamaan ja ja on kehitetty erilaisia mobiiliteknologian apuvälineitä tähän saksan ja islannin esimerkit ovat kiinnostavia ja olisi tärkeää miettiä voiko eu yhdessä hyödyntää näitä applikaatioita kun niitä on kehitetty parhain voimin esimerkiksi saksassa terveysviranomaisten ja teknologiayhtiöiden yhteistyönä niin ovatko nämä sellaisia apuvälineitä joita me voisimme hyödyntää myös täällä suomessa vai nyt eri maat kansallisesti etenemässä omin keinoin tässä olisi varmasti syytä tehdä tarkempaa yhteistyötä nythän tämä paljon puhuttu testaus myös helpottuisi jos meillä olisi tartuntaketjujen jäljittämisessä automatisoitu tapa huomauttaa näille ihmisille että he ovat olleet sellaisen henkilön seurassa jolla tämä tartunta on tähänhän tämä perustuu pitkälti ja itse en ihan ymmärrä mihin pohjautuvat ne ne henkilöstötarpeen vajaukset juuri tässä asiassa kun ei tälläkään hetkellä siihen välttämättä lääkärin määräystä tarvita jos jää lieväoireisena kotioloihin karanteeniin ymmärtääkseni ihan saman tyyppisiin ohjeistuksiin pohjautuvat nämä mobiiliteknologian mallit joissa sitten huomautetaan tartunnan saaneelle tai tartunnalle altistuneelle henkilölle että hänen olisi syytä jäädä vaikkapa kahdeksi viikoksi tiiviisti kotioloihin ja mahdollisesti koko perheen samalla kun puhutaan siitä että on vaikeaa saada testauksen tai tai jonkun muun osa alueen komponentteja kasaan tai tai henkilöstöä kasaan niin on tosi tärkeää miettiä myös kuinka vaikeaa on niillä lukuisilla lapsilla jotka ovat kotona perheväkivallan uhatessa niillä ihmisillä jotka menettävät työnsä joutuvat lomautetuiksi tai irtisanotuiksi aina kun sanotaan että joku on hankalaa niin pitää miettiä että tämä on todella hankala tilanne ihan kaikin puolin jolloin saattaa olla että itse asiassa sen mikä nyt kuulosti ensin hankalalta pitäisi olla selvitettävissä kaikin puolin tarvitaan kyllä sellaista can do asennetta nyt ihan jokaisella tasolla voi olla niin että kun pandemia tässä pyyhkäisee niin myös taloudellisesti eri maat tulevat nousemaan tästä jaloilleen eri tavalla riippuen siitä miten miten hyvin on pystytty tartuntaketjut jäljittämään ja eristämään joka tapauksessa jokainen viikko jolloin ravintoloiden ovet ovat suljettuina työpaikat eivät pyöri on todella kallis

jatkokilpailukyvyn kannalta on hyvä muistaa että meillä on myös hallitusohjelma jossa on luvattu ekologisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää tulevaisuutta näitä hyviä tavoitteita ei tule unohtaa meidän ei pidä unohtaa meidän arvojamme myöskään tällaisen kriisin keskellä on tärkeätä myös että eu näyttää yhteistyövoimaansa tällaisessa tilanteessa meillä on paljon sellaisia asioita joita me voimme aikatauluttamalla hoitaa niin että mikään maa ei siitä tule kärsimään jos resursseja vaan pystymme hyvällä aikataulutuksella ja suunnittelulla ja mahdollisesti eun yhteisellä huoltovarmuuskeskuksella lääketeollisuudella tutkimuksella ja niin edelleen olemaan kokoamme suurempia jokainen täällä pohdittiin tuleeko suomi olemaan sama maa tämän kriisin jälkeen ehkä isompi kysymys on vielä se tuleeko maailma olemaan samanlainen ja onko se myös tietyiltä osin parempaan suuntaan onko kyetty tekemään rakentavaa yhteistyötä vai vai rikkooko tällainen epidemia meitä enemmän erilleen on selvää että meidän täytyy tehdä töitä sen eteen että me teemme yhteistyötä me otamme fiksuja keinoja käyttöön koko maailmassa ja etenkin tietysti meidän eu alueella näillä sanoilla toivotan meille kaikille tietysti paljon viisautta ja voimia tämän yhteisen tilannekuvan luomisessa ja ja kiitos kaikista hyvistä puheenvuoroista joilla on minun mielestäni tarpeellisesti tuotu esiin niitä kulmia joita tällaiseen valtavaan yhteiskunnalliseen kysymykseen ja kriisiin tarvitseekin tuoda kiitos myös kaikille yrityksille jotka ovat tässä tehneet parhaansa ja muistetaan se että ollaan myös siltä osin toivottavasti vielä nyt tämänhetkistä ja kriisiä edeltävää tilannetta vahvempia kun uskotaan siihen että täällä kyllä on korkeata osaamista ja teknologiaa ja yritteliäisyyttä jonka varaan on hyvä rakentaa

arvoisa herra puhemies pidin tuossa aiemmin puheenvuoron siinä muutamia huomioita jäi vielä puuttumaan ja palaan niihin tässä yhdeksänkymmentä luvun lamassa meillä yli kolmekymmentätuhatta yritystä meni konkurssiin ja jälkikäteen selvä syy löytyi siitä että yritykset olisivat tarvinneet puhdasta rahaa selvitäkseen siitä tilanteesta yli ne eivät sitä ja lopputulos oli konkurssi ja valtava määrä näidenkin myötä lisää työttömiä nyt on samanlainen tilanne meidän yrityksistä monet olivat vielä kuukausi sitten erittäinkin hyvässä kunnossa tuottivat hyviä palveluita olivat tuottaneet niitä vuosikausia jopa vuosikymmeniä ja nyt kassaan ei tule euron euroa asiakkaiden hukuttua ja silloin tarvitaan nopeasti nimenomaan suoraa rahallista tukea moni on kysynyt eikö valtio voisi esimerkiksi vuokratukea ohjata yrityksille se olisi varmasti monelle tarpeellista nyt näyttää siltä että liian paljon näitä yritysten tukirahoja ohjataan erilaisten kehittämishankkeiden ja ja kehittämistoimenpiteiden ja uudelleensuuntautumisten ja muiden kautta sellaisiin kohteisiin että ne eivät kyllä mene sinne ruohonjuuritasolle missä tätä rahaa eniten tarvittaisiin myös yhtiömuodot näyttävät olevan hyvin erilaisissa erilaisissa tilanteissa ja ja myös esimerkiksi työllistävät sivutoimiset yrittäjät näyttävät olevan väliinputoajia tässä kokonaisuudessa me olemme kokoomuksesta ehdottaneet arvonlisäverojen palautusta alkuvuodelta ja se olisi nopea hyvin tasapuolinen oikeudenmukainen keino auttaa yrityksiä yli tämän vaikean tilanteen mutta kaikki yritykset eivät tietysti arvonlisäveroja maksa ja silloin tarvitaan esimerkiksi vuokratukea tai muuta suoraa yritysten tukemista palvelualojen arvonlisäveron poistoa esimerkiksi kuuden kuukauden määräajaksi myös yrittäjät esittäneet ja se voisi olla ihan kannatettava ajatus yksi sellainen ehto joka täältä suoraan tulee läpi on se että jos yhtiöllä on ollut joitain vaikeuksia ennen koronakriisiä niin he sulkeutuvat automaattisesti näiden tukien ulkopuolelle ymmärrän sen tyyppiset tilanteet että yritys on ollut jo konkurssiin menossa

en puhu niistä mutta nyt puhun sellaisista yrityksistä joilla on ollut joitain taloudellisia vaikeuksia ja heidät nyt rajataan näiden tukien ulkopuolelle se on vähän sama asia kuin koulussa sanottaisiin että me annamme kyllä tukiopetusta mutta tukiopetuksen ehto on se että

jäädä lasten kanssa kotiin ja etätyökään ei tule heidän kohdallaan kysymykseen toivon että hallitus näkisi näiden pienituloisten köyhien perheidenkin lapset samanarvoisina eikä altistaisi heitä näille runsaille kontakteille lähiopetuksessa pidän tarpeellisena myös että opettajien asemaa tässä lähestyttäisiin hieman vastuullisemmalla tavalla lopuksi arvoisa puhemies uudenmaan rajaamisesta olen todennut että tämä järjestelmä joka nyt otettiin käyttöön on liian hidas se olisi pitänyt saattaa voimaan nopeammalla aikataululla ja näyttää siltä että myös poliisin resurssit menevät tässä aika lailla voisi sanoa hukkaan jos viisitoistatuhatta pysäytystä tehdään aamulla ja joudutaan käännyttämään ja näillä pienimmilläkin valvontapisteillä on useita poliiseja paikalla niin pitää kysyä olisiko muita ratkaisuja käytössä minun mielestäni hallituksen kannattaisi tehdä se ratkaisu että siellä olisi vain yksi poliisi tai poliisipartio johtamassa tätä operaatiota ja sitten esimerkiksi reserviläisten maakuntajoukot tukemassa tätä toimintaa se olisi hyvä ja ja järkevä ratkaisu siihen että poliisin resursseja voitaisiin kohdentaa tehokkaammin aivan lopuksi haluan kiittää siitä että tämä vihreä kaista on nyt ainakin osassa pisteitä tullut käyttöön raskaalle liikenteelle ja kuljetusalalle toivottavasti jatkossa myös kriittisiin työtehtäviin liikkuville esimerkiksi sairaanhoitajille lääkäreille poliiseille palomiehille ja rajavartiostolle kiitos

jatkuu on todella tärkeää että seuraamme todella tarkasti tätä tilannetta ja varsinkin heidän arkeaan jotka tarvitsevat tukitoimia

myös perheiden hyvinvointi tulee ottaa huomioon ja tässä on todella tärkeää että poikkihallinnollinen yhteistyö toimii mutkattomasti sosiaali ja terveyspuolen ja koulutuspuolen välillä voi olla että koulu on lapsille se kaikkein turvallisin paikka myös viitaten aiempiin puheisiin tähän tämä lämmin ruoka josta on puhuttu tasavertaisuuden nimissä on myös tärkeää että kaikilla on mahdollisuus etäopetukseen tietoyhteydet ovat kunnossa ja ja on on mahdollisuus kannettavaan tietokoneeseen nythän tässä on kansalaistoiminta käynnissä kaikille kone kampanja on on käynnissä se on mielestäni todella hyvä ja hieno asia henkisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää myös että lapset liikkuvat ja käyvät myös ulkona ja ja tässä näen että myös kuntien nuorisotoimella on on oma roolinsa haluan tässä nyt kiittää opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa ja myös vanhempia todella todella hienosta ja ja arvokkaasta työstä mutta meidän kyllä tulee ottaa huomioon että ehkä nämä luvut ovat lähiopetuksessa tulevat muuttumaan tässä kuukauden aikana

arvoisa herra puhemies täällä on tänään pidetty monia hyviä puheenvuoroja liittyen näihin valmiuslakeihin haluan itsekin muutamalla huomiolla niistä sanoa ennen kaikkea siitä kuinka meidän tulee tämän kriisin jälkeen tarkastella näitä valmiuslakeja ja mitkä ovat ehkä olleet niitä haasteita joita nyt olemme havainneet jos tästä koronakriisistä nyt jotain hyvää täytyy hakea jota on on tietysti erittäin vaikea tehdä niin se on eräänlainen koeponnistus tämän valmiuslain osalta jos ajatellaan että että se ehkä perinteisempi uhkakuva siitä milloin valmiuslait voisivat tulla käyttöön olisi sota siihen nähden on hyvä että tämä tilanne on kuitenkin ollut tämmöinen pandemian kaltainen eikä sotatilan kaltainen mikä olisi tietysti kaikista katastrofaalisin vaihtoehto tämä tilanne ei missään nimessä ole ollut helppo ja pahoin pelkään että se pahin on vielä tulossa näiden valmiuslakien osalta tiettyä hitautta on ollut havaittavissa toisaalta olen tyytyväinen että suomen kaltaisessa demokratiassa meillä on ollut vahva eduskunta joka on valvonut että lakeja noudatetaan ja näin oikeusvaltiossa kuuluu ollakin mutta jos kuvitellaan että tilanne vaatisi vieläkin nopeampia toimia ja ikään kuin vieläkin laajempia oikeuksia niin silloin täytyy tarkastella sitten tämän kriisin jälkeen sitä kuinka näitä valmiuslakeja tulisi kehittää ja mielestäni se tulisi tehdä parlamentaarisesti olen itse myös pohtinut paljon tämmöisen puolustusneuvosto kaksi piste nollan perustamista vähän niin kuin ennen vanhaan tällainen puolustusneuvosto oli oli ei niin että se olisi koko ajan ikään kuin olemassa vaan että olisi tiedossa ketkä korkean turvaluokituksen ja korkean osaamisen virkamiesjohtajat ja muut tärkeäksi katsotut henkilöt siihen kuuluisivat se muodostaisi ikään kuin tämmöisen turvaneuvoston joka olisi sitten tämänkaltaisessa tilanteessa vaikka pandemian tai sotilaallisen tai vaikkapa suuren it hyökkäyksen aikana nopeasti aktivoitavissa aktivoitavissa siitä voisi löytyä sellaista tukea meille päättäjille jotka valmistelisivat eri vaihtoehtoja niin että demokraattisesti valitut päättäjät edelleen tekisivät kaikki päätökset ja että sitten sellaiset käytännön teot tulisivat varmasti hoidetuiksi viittaan tässä esimerkiksi tähän helsinki vantaan tilanteeseen josta viimeksi tänään myös myös pääministeri mainitsi että se tilanne olisi voinut paremminkin mennä minusta on tärkeää että että me tavoittelemme kriisinhallinnassa niin hyvää kuin mahdollista mutta on myös inhimillistä myöntää että näin uusien tilanteiden tullessa myös niitä virheitä tapahtuu mutta tällainen tietynlainen turvaneuvostoajattelu voisi olla kriisin jälkeen ehkä paikallaan pohtia jotta se olisi sitten nopeasti aktivoitavissa ja sillä olisi tietyt työtehtävät ei ei niinkään valtaa mutta ennen kaikkea ennen kaikkea erilaisia vaihtoehtoja valtioneuvoston käytettäväksi arvoisa herra puhemies jos jos ajatellaan niin että nyt menemme tässä kriisissä ja ehkä se akuutti vaihe on vielä vasta tulossa niin toinen osa tässä on mielestäni myös se että näiden valmiuslakien jälkeistä aikaa tulee pohtia meidän tulee pohtia sitä tietä ulos tästä kriisistä kun se ykkösraide on ehdottomasti terveys niin meillä on kakkosraiteella tärkeässä asemassa työllisyys yrittäjyys ja yritykset olen todella tyytyväinen että nyt on nimetty tällainen talousviisauden ryhmä joka pohtii niitä vaihtoehtoja kuinka tämä odotettavissa oleva ja ja ehkä jo käynnistynyt taantuma sitten selätetään mahdollisimman nopeasti näitä keinoja meidän tuleekin miettiä aikaa valmiuslakien jälkeen kuinka mahdollisimman nopeasti kasvun uralle kuinka mahdollisimman nopeasti voidaan niille ihmisille jotka nyt on lomautettu ja joilla mahdollisesti työsuhde päättyy taata mahdollisuus palata joko opintojen työnteon tai muun mielekkään tekemisen pariin nämä ovat minun mielestäni keskeisiä asioita kun puhutaan valmiuslaista se kuinka tätä tilannetta arvioidaan jälkikäteen se kuinka tästä tilanteesta päästään ulos toisaalta haluan tässä kohtaa arvoisa herra puhemies todeta myös että mielestäni valmiuslakien käyttö tässä nykyisessä tilanteessa on kuitenkin ollut perusteltua ja omasta puolestani annan niille täyden tuen toivon että nämä jo tehdyt rajoittamistoimenpiteet ovat riittäviä mutta samaan aikaan olen kyllä valmis menemään myös tiukempiin keinoihin mikäli tilanne niin sallii mutta sitä tulee tarkastella kokonaisuudessaan ja tehdä aina siihen tilanteeseen nähden

arvoisa herra puhemies toin tuossa ensimmäisessä

terveyteen talouteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita ja jatkaisin vielä turvallisuuteen liittyvistä asioista on tietenkin välttämätöntä että näitä rajoituksia nyt pidennetään muun muassa koulujen osalta pidennys on noin kuukauden pituinen mutta päivämäärien kolmastoista viidettä viidettä välissä on vain vajaa kolme viikkoa kuten tässä edustaja laakso toi puheessaan tämän lastensuojelun tilanteen niin nyt on erityisen tärkeää että auttamaan näitä perheitä ennen kuin alkaa kesä siinä mielessä vetoan hallitukseen että mietitään nyt vielä tarkkaan onko kuitenkin järkevää palauttaa koulujen normaali toiminta sellaisissa toimintamuodoissa kuin se nyt mahdollista on enää toukokuussa palauttaa

nähtäisiin lapsien ja perheiden tilanne keskustelin alkuviikosta yhden suuren kaupungin sanon suoraan että en oulun vaikka oulu kotikaupunkini onkin vaan jonkun muun suuren kaupungin

johtavan ihmisen kanssa ja hän toi esiin sen että että lastensuojelussa muutenkin tämä alkuvuosi on niin sanottua rauhallista aikaa mutta sitten tässä huhti toukokuussa tulee se kova paine joka tulee normaalistikin pidetyn lukukauden osalta ja ennen kesää elikkä jo normaalina keväänä lastensuojelun kaikki paikat ovat huhti toukokuussa täynnä ja se tulee varmasti näkymään lastensuojelussa eletään nyt hieman sellaista tyyntä myrskyn edellä aikaa ja näin ollen kuntien olisi kyettävä varautumaan valitettavasti useasta kunnasta kuuluu tällä hetkellä se viesti että kaikki paikat ovat täynnä osalla kunnista ei ole mitään paikkoja ei siis edes ostopaikkoja ei sijaisperheitä ei laitospaikkoja ja kuitenkin kun ongelmat kasautuvat niin kriittisimmällään nämä ongelmat vaativat välitöntä toimintaa joko lapsi on väkivaltainen tai perheessä joku muu on väkivaltainen on erittäin vaikeaa päästä antamaan apua perheitten sisällä oleviin tilanteisiin jos tämä tilanne pitkittyy yli kesän ja apua pystytään tarjoamaan tai oikeastansa huolesta saadaan kunnolla kiinni alkusyksyllä normaalissa tilanteessahan lastensuojelun osalta sitten kesällä taas on rauhallisempaa elikkä tämä juuri alkanut huhtikuu ja toukokuu ovat ne kaikkein

kunnilla ei ole pula edes pelkästään rahasta vaan siellä on oikeasti myöskin rekrytointiongelmia nyt olisi hallituksen mietittävä lähiaikoina myöskin se voidaanko lastensuojeluyksiköissä väliaikaisesti mennä esimerkiksi yhdelle ylitäyttöpaikalle

suojaa tarvitseva lapsi pääsee johonkin hetkeksi aikaa vaikka ylitäyttöpaikalle henkilökuntaa tulee tietenkin vai että joudutaan sanomaan että ei ole mitään paikkaa johon lapsen voisi edes väliaikaisesti sijoittaa eli tämä puoli on on todella iso ja se liittyy myöskin sitten näihin koulujen rajoituksiin ja siihen miten kauan tilanne jatkuu

yhdeksänkymmentä luvun laman tilanteiden ei pidä toistua itse oli silloin ala asteikäinen ja perheyritys meni konkurssiin ja muuta tiedän kyllä kuitenkin sen tunteen että oli harrastuksia ja oli koulua mutta nyt meillä on se tilanne että meillä todella monessa perheessä ei ole mahdollisuutta harrastaa mitään koska harrastukset on lopetettu tai on jotain etäharrastusmahdollisuuksia ei ole myöskään sitä koulua joten lapselta on viety pois koko se turvallinen ympäristö joka antaa toivoa meillä on kuusisataatuhatta peruskoululaista ja ei voi olla niin että

arvoisa puhemies loppuun vielä yksi iso haaste joka on meidän kaikissa poliittisissa järjestelmissämme jokainen joka on ollut vastuussa kuntapäättäjänä ja täällä salissa tietää että että ennalta ehkäisevän toiminnan taloudelliset vaikutukset ja kokonaistaloudellinen vaikutus on todella vaikea todentaa lastensuojelun puolella esimerkiksi on liiaksi hoidettu niitä seurauksia koska ne ovat lakisääteisiä eikä niitä syitä mistä ne johtuvat viime kaudella tutustuin lastensuojelun kokonaiskustannuksiin joita on vähän vaikea vertailla koska kunnat merkitsevät niitä hieman eri lailla mutta karkeasti ottaen meidän lastensuojelun kustannukset olivat nousseet vuodesta kaksituhattaviisi

vajaasta kahdestasadasta miljoonasta

tämä kertoo siis siitä että me emme ole pystyneet yhteiskuntana pureutumaan niihin syihin ja antamaan perheille oikea aikaista ja varhaista tukea vaan me hoidamme ne jälkiseuraukset ne jälkiseuraukset jotka ovat lakisääteisiä nyt meidän kaikkien politiikkojen kaikkien vastuunkantajien ja päättäjien tässä salissa täytyy päättää että me hoidamme myöskin sen ennalta ehkäisevän puolen emmekä pelkästään jätä sitä laskua

kiitos

arvoisa puhemies poliisin työsuojeluvaltuutettuna tuon esiin huolestumiseni asiassa jonka jo edustaja heinonen nosti esille elikkä poliisin valvonnassa täällä uudenmaan rajoilla siellä tällä hetkellä useita kymmeniä ja kymmeniä poliiseja suorittaa valvontaa kaksikymmentäneljä kautta seitsemän periaatteella ja jos tämä jatkuu jopa kesään niin on hyvin vaikea tilanne näiden poliisien osalta se kohta kun tulee kuudentoista tunnin työvuoroja ja poliisihan elää kolmiviikkoiskausia elikkä tehdään satakuusitoista tuntia viisitoista minuuttia tuntimääriä mistä me otamme sitten siellä omalla paikkakunnalla hälytyspartioihin nämä poliisit samanaikaisesti kun he ovat jo tuntimääränsä täyteen uudenmaan rajalla ja kun työttömyys tulee huomattavasti lisääntymään se on vääjäämätön tosiasia että myöskin kotihälytysten ja murtojen ynnä muiden määrä tulee lisääntymään lähiaikoina huomattavan paljon tästä syystä tulisi mielestäni harkita armeijan puolustusvoimien antamaa virka apua siten että sotilaspoliiseja voitaisiin asettaa virka avun mukaisesti aseettomina tekemään näitä tarkastuksia kuitenkin poliisin johdolla siten että saataisiin huomattavasti vähennettyä tarkastuspisteellä olevien poliisien määrää jolloinka myöskin sinne omalle paikkakunnalle riittäisi näitä hälytyspartioita riittävästi kiitos

arvoisa puhemies tässä valtioneuvoston asetuksessa joka nyt on eduskunnan käsittelyssä lähdetään jatkamaan valmiuslain sosiaali ja terveydenhuoltoa ja opetusta koskevien toimivaltuuksien käyttöä kolmastoista toukokuuta saakka on selvää että varmaan tässä tilanteessa on hyvin tarkkaan analysoitu että nämä toimet ovat välttämättömiä koronaepidemian osalta pahimpien skenaarioiden ja uhkakuvien välttämiseksi mutta samaan aikaan on pakko nostaa esille se että että kun me olemme joka tapauksessa lähteneet siitä että me emme voi sammuttaa tätä epidemian leviämistä täällä koko ajan haettava tasapaino siinä että rajoitustoimet ovat oikeasuhtaisia emmekä me tee niitä liian voimakkaasti niin että me joudumme pitämään näitä rajoituksia sitten monia ja monia kuukausia niin että tämä epidemia tavallaan koko ajan etenee mutta se etenee niin hitaasti että että voi käydä niin että meidän talouteen tulee niin vakavia vaurioita että voi sanoa että lääkkeitten sivuvaikutukset ovat pahempia kuin itse taudin oireet ja tämän tasapainon hakeminen on todella tarkkaa koko ajan nostan tämän esille senkin takia että tässähän jatketaan koulujen

ei opetuksen sulkemista vaan koulujen fyysisen opetuksen siirtymistä etäopetukseen ja kun katsotaan kansainvälisestikin tilastoja niin nuorissa ja lapsissa koronavirukseen kuolleisuus on lähellä nollaa niitä on joitakin aivan

tilastoissa poikkeuksellisia tapauksia että lapsi tai nuori on kuollut siihen maailmalla mutta mutta ne ovat hyvin harvinaisia ja ymmärrän sen että tätä kautta että lapset ovat pääosin kotona ja etäopetuksessa tällä hetkellä halutaan estää että tämä ei lasten ja nuorten kautta leviäisi sitten muuhun väestöön niin voimakkaasti tätä tukee kyllä sekin että kun katsoo noita lääketieteen julkaisuja niin ihmisistä yli kahdeksankymmentäviisi prosenttia näyttäisi sairastavan tämän viruksen aiheuttaman taudin joko täysin oireettomana tai lievin oirein ja silloin moni kantaa tätä virusta tietämättään ja ja tämä on tietyllä tavalla ongelma tässä tapauksessa haluan nostaa esille myös sen että kun olen saanut hyvin läheltä seurata suomalaisten opettajien erittäin joustavaa siirtymistä koulutiloista etäopetukseen niin täytyy kyllä ihailla sitä joustavuutta nimittäin vaikkakin kysymys on aika haastavasta tilanteesta ja lapsilla on hyvin erilaiset valmiudet osallistua tuohon opetukseen ja ja opiskella teknisillä laitteilla verkon yli niin joka tapauksessa näyttää siltä että erittäin hyvin sujunut meillä suomessa siitä täytyy kyllä lausua suomalaisille opettajille lämmin kiitos he ovat erittäin ammattitaitoisia mutta myös sitoutuneita tekemään sitä työtä siellä kouluissa ja koulujen ulkopuolella tässä tapauksessa etäopetuksessa se mitä tämä eivät juuri nyt asetuksessa olleet rajoitustoimet niinkään mutta tämä koko tilanne on aiheuttanut on oikeastaan taloudellisesti suorastaan katastrofi monelle yritykselle ja senkin takia meidän pitää olla tarkkana sen suhteen että me koko ajan seuraamme sitä mikä on se oikea aika jolloin meidän pitää näitä rajoituksia lähteä purkamaan vaikka nyt meillä on tilanne juuri päällä pitää olla koko ajan suunnattu myös koronaviruksen jälkeiseen aikaan ja siihen voi sanoa jälleenrakentamiseen niihin toimenpiteisiin joilla me huolehdimme siitä että että mahdollisimman harva terve suomalainen yritys joutuisi perustavanlaatuisiin ongelmiin jopa ajautuisi konkurssiin ja me rakennamme siltaa uuteen kasvuun ja ja työllisyyden jälleenkasvattamiseen tässä pitää olla meillä koko ajan se katse sen lisäksi että me huolehdimme siitä että ihmisten terveys ja tietenkin viime kädessä oikeus elämään turvataan tässä vakavassa epidemiatilanteessa

arvoisa puhemies edustaja lohen äskeinen puheenvuoro ja siinä ollut lause että emme pystyisi sammuttamaan tätä epidemiaa kirvoittivat minut vielä ottamaan tässä vaiheessa keskustelua puheenvuoron asiasta jota en suoranaisesti sivunnut aiemmassa keskustelussa pääministeri marinin puheenvuorossa puhuttiin yhtä aikaa sekä epidemian nyt edustaja lohi sanoi ettei sitä pystytä sammuttamaan silloin kyselin onko hallituksella jokin strategia tässä asiassa toimenpiteiksi mitä itse asiassa näillä rajoitustoimilla pyritään tekemään mikä on meidän tavoitetilamme nyt me jatkamme näitä poikkeusoloja kuukaudella siitä on laaja yksimielisyys mikä on tilanne kuukauden kuluttua jatketaanko silloin poikkeusoloja taas kuukaudella mikä on silloin hallituksen strategia pyritäänkö tätä epidemiaa rajoittamaan vai tukahduttamaan se epidemian tukahduttaminenkin tuntuu olevan mahdollista tehokkaalla testaamisella ja eristämisellä silloin ei tarvita näitä laajoja koko väestöä koskevia rajoitustoimia vaan rajoitustoimet voidaan kohdistaa niihin jotka ovat sairaita heidän parantamiseensa nämä rajoitustoimet ovat erittäin kalliita pitkällä tähtäimellä niitä ei voida jatkaa kuukausi toisensa perään nyt on niin että koronarokote on menossa testaukseen mediatietojen mukaan syyskuussa se kenties saataisiin vuodenvaihteessa jonkinlaiseen hätäkäyttöön jokainen ymmärtää että siinä menee ainakin se vuosi tästä hetkestä ennen kuin se on suomessa väestön massarokotuskäytössä ja sitä vuotta me emme voi näitä poikkeustoimia jatkaa kysynkin mikä on strategia mikä eteen jos vielä kahden kuukauden kuluttua ollaan tässä tilanteessa että poikkeustoimia jatketaan
arvoisa puhemies käsitykseni hallituksen strategiasta on täysin selvä se että näillä toimilla pyritään hillitsemään ja rajoittamaan tämän epidemian vaikutuksia itse olen saanut kyllä erittäin vahvan viestin virkavastuulla toimiviltakin alan asiantuntijoilta että meillä ei ole mahdollisuutta sammuttaa tätä epidemiaa kokonaan tai viruksen leviämistä suomessa vaan silloin tapahtuu niin että vaikka me pystyisimme sen muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi täällä sammuttamaan se tulisi tänne muutaman kuukauden päästä uudestaan jostakin päin maailmaa kyllä taitaa olla tilanne se että tässä varaudutaan kaikissa toimenpiteissä siihen että joka tapauksessa tietty osuus meidän väestöstämme tulee viruksen saamaan ja sairastumaankin siihen lievemmin tai tai vakavammin mutta näillä rajoitustoimenpiteillä joita nyt tässä jatketaan pyritään hillitsemään sitä ja saamaan semmoinen tilanne että että meillä jatkuvasti riittäisi meidän ja ennen muuta tehohoitokapasiteettimme se on täysin selvää että me emme pysty suomea pitämään kiinni monia kuukausia ja sen takia nostin äsken esille sen kysymyksen että on todella tärkeää jatkuvasti seurata että nämä rajoitukset ovat oikean tasoisia eivätkä eivätkä ne mene liian voimakkaiksi muuten saattaa käydä niin kuin eräässä brittiläisessä tutkimuksessa tuotiin esille että että kun on tarkoitus lähteä hillitsemään sitä ja varmistamaan että kapasiteetti sairaanhoidossa ja ja terveydenhuollossa riittää niin jääkin sairastuminen niin alhaiseksi että tavallaan se epidemiavaihe jatkuu jopa yli puoli vuotta ja se olisi todella tuhoisaa meidän taloudellemme emme me kyllä kestäisi sentyyppistä ratkaisua että tämä menisi koko vuoden tai tai kovin monta kuukautta tästä vielä eteenpäin siksi pitää koko ajan arvioida mikä on oikeasuhtaista

arvoisa puhemies tulevana lauantaina valtioneuvoston asetuksella ravintolat laitetaan kiinni päätös ravintoloiden sulkemisesta on erittäin valitettava mutta toimenpiteenä kuitenkin välttämätön jotta yhteiskuntamme turvaamisen eteen tehdään kaikkemme on kuitenkin niin että tämä päätös tehtiin yrityksiä unohtamatta on itsestäänselvää että ravintoloiden sulkeminen tulee vaikuttamaan monien elämään joko välittömästi tai välillisesti riippumatta siitä toimitko yrittäjänä vai työntekijänä tämän me kaikki tiedämme kun puhutaan ravintola alasta puhutaan valtavan suuresta määrästä ihmisiä ravintola ala työllistää reilusti yli viisikymmentätuhatta ihmistä ja ala työllistää paljon vuokratyöntekijöitä tämä tilanne mihin kukaan ei voinut ennalta varautua tulee aiheuttamaan työttömyyttä ja lomautuksia monilla ravintola alan yrityksillä tulee olemaan edessään taloudellisia haasteita on erittäin hyvä että hallitus on toiminut tässäkin varoittamatta eteen tulleessa tilanteessa määrätietoisesti auttaakseen yrityksiä selviämään aiemmin päivällä kun keskusteltiin ennen keskeytystä ministeri haatainen käytti erittäin kattavan puheenvuoron siitä kuinka tämä tukeminen tulee tapahtumaan yritykset voivat hakea rahoitusta eri paikoista yrityksen koon mukaan rahoitusta voivat myöntää esimerkiksi finnvera business finland ely keskukset ja kunnat arvoisa puhemies koko tämän kriisin aikana hallituksen lähtökohta on ollut että jokaisesta suomalaisesta pidetään huolta ja jokaisen toimeentulo turvataan nämä tavoitteet eivät ole muuttuneet mihinkään eikä näistä tingitä varmaankin on totta että keinot eivät välttämättä satsauksista huolimatta ole tällä hetkellä vielä riittäviä ja juuri siitä syystä tämän asian eteen tehdään jatkuvasti töitä yksi asia mistä itse olen saanut paljon kuten täällä on aikaisemminkin moni muukin kertonut saaneensa on huoli siitä millä yrittäjä maksaa vuokransa toivon todella että vuokraajat huomioivat tämän tämän huolen ja tekevät kaikkensa helpottaakseen yrittäjän arkea ja turvatakseen omalta osaltaan sen että tämä yritys toimii myös kriisin jälkeen olemme tilanteessa jonka kehittymistä kukaan ei pysty tarkasti arvioimaan koronavirus on aiheuttanut maailmanlaajuisen lamaannuksen josta toipuminen vie aikaa tässä akuutissa kriisissä päätökset pitää tehdä ja pitää saada voimaan nopealla aikataululla ne tehdään parhaan senhetkisen tiedon mukaan kenelläkään meistä ei ole kristallipalloa käytössä oletpa sitten oppositiossa tai hallituksessa ministeri tai kuka tahansa aikanaan kun tämä tilanne helpottaa on paikallaan istua alas ja arvioida sitä kuinka koronaepidemian hoidossa onnistuttiin myös ravintola alan osalta ravitsemusliikkeiden pitää olla suljettuna lauantaina neljäs neljättä kaksituhattakaksikymmentä alkaen rajoitukset ovat voimassa toukokuun loppuun asti ja nämä rajoitukset koskevat ravintoloiden muuta toimintaa paitsi take away annosten tarjoamista ja ruokalähettien noutopalveluja omalta osaltani toivon että mahdollisuuksien mukaan käyttäisimme näiden yrityksien näitä palveluja tämä päätös ravintoloiden sulkemisesta ei ole helppo mutta se on välttämätön pidän hyvin tärkeänä sitä että ravintoloiden sulkemiseen johtanutta tilannetta seurataan tarkasti ja sitä kautta myös rajoituksien voimassaoloaikaa tarkastellaan ja tarvittaessa myös muutetaan

arvoisa puhemies tässä lainsäädännössä ravintoloiden sulkemiseksi on mielestäni periaatteessa kyse kahdesta asiasta ensinnäkin todetaan tämä tilanne joka meillä vallitsee sosiaalisia kontakteja täytyy rajoittaa ja nyt sitten lainsäädännön keinoin rajoitetaan niitä sosiaalisia kontakteja myös niiltä joilla oma tolkku ei niiden kontaktien rajoittamiseen riitä eli suurin osa ihmisistähän on noudattanut näitä liikkumisrajoituksia kehotuksien tasolla ja on välttänyt ravintoloissa ja muissa sosiaalisissa kanssakäymisissä olemista mutta kaikki eivät toimineet ja nyt se asia saadaan hoidettua kuntoon myös heidän osaltaan toisena tässä on kysymys myös siitä että kun valtiovallan toimin suljetaan jotakin lainsäädännöllä niin luodaan edellytykset toimille joilla joka tapauksessa tämä sulkeminen voidaan tehdä ja joilla niitä voidaan korvata eli puhutaan yrittäjien kiinteistä kuluista niiden niiden kantamisesta yhteisvastuullisesti

tämä tietenkin täytyy kohdistaa myös moniin muihin palvelualojen yrittäjiin mutta ravintolat ovat ovat tässä lainsäädännössä työn alla ja nyt tämä kohdistuu ravintola alaan muitakaan yrityksiä ei parane unohtaa ravintola alalta on tullut sellaisia viestejä että asiakkaita ei ole kuitenkaan ollut kun puhuttaisiin viikoista kun yrityksiä joka tapauksessa menisi nurin niin tilanteeseen puuttuminen on välttämätöntä koska emme voi päästää tilannetta siihen että tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia yrityksiä menisi konkurssiin jos niin tapahtuisi seurauksena olisi suunnaton määrä inhimillistä kärsimystä ja menetettyjä työpaikkoja mutta suuri vahinko myös sitä kautta että meillä ei enää oikeastaan olisi yrittäjiä konkurssiin ajautuneet yrittäjät eivät aloittaisi uudestaan yrittämistä ja heidän esimerkkinsä pelottamana moni muukaan ei enää innostuisi yrittäjäksi tähän meillä missään tapauksessa ei ole varaa ja siksi välittömiä tukitoimia tarvitaan myös tämän lainsäädännön kylkiäisinä niidenkään suhteen meidän ei sinänsä tarvitse keksiä pyörää uudestaan aiheesta löytyy varmasti hyviä konkreettisia esimerkkejä monista euroopan maista joissa koronatilanne ainakin tällä hetkellä on suomea pahempikin ja joissa toisaalta ravintolakulttuuri on keskeisempi eli otetaan mallia sieltä muistakin maista missä näitä asioita jo valmiiksi tehdään aiemmin puhuin tarpeesta hallituksen strategialle tästä koronatilanteesta ja kriisistä ulospääsemiseksi tämä on hyvä konkreettinen esimerkki siitä mihin sellaista strategiaa tarvitaan kysymyshän näissä ravintoloiden tukitoimissa on on siitä että kuukausien ajan pidetään ne yritykset hengissä eivät ne yritykset pysty siellä toimimaan niiden kuukausien aikana ne vain pidetään hengissä että ne eivät kaadu mutta pitäisi olla joku tulevaisuudenkuva mitä niiden kuukausien jälkeen tapahtuu

arvoisa herra puhemies ravintolat on tällä esityksellä lopultakin tarkoitus saada kiinni niin että ne tulevana lauantaina määrättäisiin kiinni laitettaviksi ja ne olisivat kiinni siitä aina toukokuun loppuun asti

ja nyt tämän asetuksen voimaansaattaminen näyttää vievän viikon onneksi ei sen vakavammasta asiasta ole kyse perustuslakivaliokuntahan asian käsitteli jo aikoja sitten ja nostan esille heidänkin huolensa siitä että tässä rajataan rajulla tavalla elinkeinovapautta ja omaisuudensuojaa mutta se on tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tarpeen meillä oli selkeitä ylilyöntejä ravintoloissa yökerhoissa karaokebaareissa laskettelukeskusten after skissä ja silloin tietysti tämäntyyppisessä tilanteessa joudutaan tekemään kovempia toimenpiteitä

totesi tästä korvauksesta että kun puututaan nimenomaan elinkeinonvapauteen ja omaisuudensuojaan niin näille ravintoloille tarvitaan erityinen korvaus ja pidän sitä tarpeellisena että se nopeasti eduskuntaan tuodaan ehkä se olisi ollut hyvä tuoda tämän paketin kanssa

vahinkoja joita ravintoloille nyt aiheutuu tässä perustuslakivaliokunnan mietinnössä on myös alueellinen ja ajallinen rajaus mahdollista näiden ravintoloiden kohdalla ja tuossa aiemmin kun ministeri oli paikalla hän kertoi että purku voisi tapahtua maakunnittain myöhemmin tässä vaiheessa on varmasti perusteltua pitää kokonaisuus näin mutta itse nostin jo lähetekeskusteluvaiheessa esille esimerkiksi pienten teiden varsien huoltoasemat

kahvilla ja silloin kannattaisi miettiä voisiko tätä alueellista ja ajallista purkua tehdä hallitusti esimerkiksi tämäntyyppisille teiden varsien huoltoasemille ja niillä oleville kahviloille joita joita ne nyt ovat niissä eivät väkimäärät kyllä koskaan ylitä edes tuota kymmentä samalla hetkellä vaan ne toimivat hyvin hyvin joutuisasti kun sieltä meidän miesten ja naisten aamuparlamentit jätetään pois niin niin silloin silloin varmasti voisi ajatella että ne olisivat käytössä pitää muistaa myös että tällä esityksellä on rajut välilliset vaikutukset tämä vaikuttaa kuljetusalaan siivousalaan matkailuun mutta myös viihdepuolelle musiikkibändit ja ja artistit ovat erittäin tukalassa tilanteessa tämän koronan kanssa itse selvittänyt jonkun verran artistien ja ja muusikkojen sekä bändien tilannetta ja jos tämä koronakriisi venyy niin että suomessa ei esimerkiksi juhannusfestareita tänä kesänä järjestettäisi niin puhutaan jopa noin kahdenkymmenenviiden miljoonan euron menetyksistä tälle alalle

ja taiteilijoiden erityistä tukipakettia arvonlisäverojen palautus on noussut keskusteluissa kokoomuksen toimesta useita kertoja esille ja olemme kokoomuksen toimesta esittäneet myös omaa yritysten koronatukea joka perustuisi esimerkiksi

olin tyytyväinen kun edustaja lohikoski nosti esille vuokrien puolittamisen jos valtio tulisi nyt aidosti vastaan puolella näissä vuokrakustannuksissa niin se olisi jo iso iso apu monelle vaikka itse pidän kyllä lähes välttämättömänä sitä että vuokratuki

vuokrista kuin tuon puolet mutta tämä ravintolasulku on tässä vakavassa tilanteessa välttämätön ja väistämätön se tulee kuitenkin tulee kuitenkin näkymään työttömyyden kasvuna tässä maassa ja silloin jos tuota tukipakettia ei ravintola alalle saada lähiviikkoina valitettavasti myös konkursseina

arvoisa puhemies tänäpänä me täällä jälleen keskustelemme näistä rajoituksista ja nyt nimenomaan näistä ravitsemusliikkeiden ja ehdottomasti olen samaa mieltä että tämäkin rajoittaminen piti tehdä täällä on käytetty valtavan hyviä puheenvuoroja olen tuolla työhuoneessani kuunnellut niitä minä viittaan esimerkiksi edustaja lohen puheenvuoroon siihen että näitä vaikutusten arviointeja ja näistä olen itsekin puhunut varmasti pitäisi nyt tehdä ja totta kai niitä tehdään mutta kun ne ne sellaiset virkamiesten tekemät vaikutusarvioinnit eivät tule tänne ja sitten kun me teemme aika nopealla tahdilla näitä päätöksiä täällä niin vaikutusten arviointi jää täysin tekemättä

tämä koronavirus ja koko epidemia koskee kaikkia sektoreita tämä ei ole yksin terveyskysymys joka on tietysti siinä se kaikkein tärkein asia ihmisen henki on kaikkein tärkein ja ja nimenomaan se että tästä ei vaurioidu kenenkään terveys ettei tule sitä haittavaikutusta sitähän me tässä yritämme

perusteilla ja perustettu se on erinomaisen hyvä toivottavasti koordinaatioryhmä sitten erityisesti koordinoi tätä eri sektoreitten välistä yhteistyötä se on ehdottoman välttämätöntä tärkeää on myöskin se että nyt koskee mikäkin rajoittaminen niitä ohjeita tulee nyt valitettavasti tulee tuolta kentältä aika paljon sellaista viestiä että että tulee ohjeita aveilta kunnilta riippuen siitä kuka on järjestämisvastuussa riippuen siitä mikä on laki mikä normittaa mitäkin kun osahan menee tartuntatautilain mukaan osa menee valmiuslain mukaan ja osa menee terveydenhuoltolain mukaan niin sieltä tulee nyt sitten vähän ristiriitaisia ohjeita sen tähden on tärkeää että on joku joka pitää näpeissään tätä ja sitten toisaalta antaa niitä käskyjäkin että nyt tehdään niitä ohjeita ja yhdessä mietitään ymmärrän sen oikein hyvin että kun nopealla tahdilla tapahtuu tämmöistä niin sitä pitää vähän eräällä lailla kädestä suuhunkin elää mutta

vaikutusten arviointi nimenomaan näitten haittavaikutusten näkökulmasta koska se tulee vaikuttamaan sitten siihen kuinka kauan näitä rajoituksia ylläpidetään tietysti tärkeää on se että että nämä viestit menevät ministereille ymmärrän oikein hyvin että tällaisessa tilanteessa ministerit eivät täällä pysty olemaan tietysti toivoisin sitä kuten puhemiesneuvosto on toivonut että ministerit olisivat täällä kuulolla mutta näistä varmasti sitten saa näitä

ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikainen rajoittaminen on ihan kannatettavaa kunhan pidetään huolta että ne saavat tukea vaikka niiden toiminta on nyt käytännössä väliaikaisesti loppu ravintolassa ollaan kuitenkin niin lähekkäin että pisaratartunnoilta ei voida välttyä joten jotain on tehtävä vaikka rajoittaminen on kannatettavaa on otettava silti huomioon talous työntekijät yrittäjät mistä saavat nyt elantonsa valtion pitää tukea yrittäjiä ja työntekijöitä antamalla suoraa tukea en oikein ymmärrä sitä että jokainen vuorotellen vetoaa että pitää tiputtaa vuokria täytyy myös muistaa kuitenkin että moni vuokranantaja on myös yrittäjä yrittäjä saa elantonsa omistamistaan kiinteistöistä kaikilla ei ole ihan älyttömiä puskureita tilillä että pystyisi tuosta vaan antamaan nollaeuron vuokraa

ei mitään lainoja vaan suoraa tukea yrittäjille arvoisa puhemies on turhauttavaa että lainaa sellaiseen mikä ei ole yhtään heidän syytään suoraa tukea niille yrityksille joiden tilinpäätös kestää päivänvaloa ennen tätä koronakriisiä annettaisiin sen verran että yritys säilyy niin sanottu pinnalla tämän kriisin aikana ja kun arki koittaa toivottavasti mahdollisimman pian on yritys valmiina jatkamaan yrittämistä ja työntekijät töitä ei ole mitään järkeä ajaa näitä yrityksiä konkurssiin ja työntekijöitä työttömiksi kuten edustaja heinonen äsken mainitsi tukipaketin on tultava mahdollisimman pian sitten minä haluan tähän loppuun vielä sanoa kun täällä on moni edustaja tai muutama puhunut tänään kaupan vastuusta käsideseistä ynnä muista hyvät edustajat minä uskallan väittää että jokainen kauppa suomessa tarjoaisi asiakkaille käsidesiä kumihanskoja ynnä muita jos niitä vain olisi saatavilla mutta saatavilla kiitos

arvoisa herra puhemies ravintoloita todellakin pitää auttaa ja

ravintoloista kuulee mitä apua pystyttäisiin antamaan mikä ei välttämättä aina maksa

esimerkiksi panimotuotteille ja kaikennäköisessä sen lisäksi että päästäisiin nyt tässä kohtaa pinnalle tulee kuitenkin sekin aika kun ruvetaan jollain tavalla yrittämään pelastaa sitä mitä pelastettavissa on ja siinä vaiheessa kun asiakkaat palaavat takaisin ravintoloihin esimerkiksi alkoholiveron osuus ravintoloitsijoille olisi äärettömän hyvä kädenojennus siinä että päästäisiin omin jaloin sitten sitä myyntiä kasvattamaan työstän itse parasta aikaa toimenpidealoitetta joka on suunnattu lähinnä omistajaohjausministerille elikkä tukkuliikkeitten kautta alko velvoitettaisiin tai ei nyt välttämättä niin tarvitse velvoittaa mutta saataisiin suositus annettua alkolle että alko lunastaisi ravintoloilta tällä hetkellä olevat

mitä siellä varastoissa on ei sitten päästä kunnolla edes hyödyntämään yleensäkin matkailu ja ravintola alalle nyt ja tulevaisuudessa olisi äärettömän iso asia sekin että saataisiin vietyä kaikennäköisiä investointeja liikkeelle elikkä kaikennäköisiä rakennushankkeita väylähankkeita niin kuin meillä kaakkois suomessa on esimerkiksi valtatie viisitoista ja saimaan kanavan sulkujen pidennys luumäki imatra kaksoisraiteen tekemiset tällaiset mitkä joka tapauksessa tehtävä tulevina vuosina olisi nyt hyvin äkkiä hyvä laittaa liikenteeseen koska se auttaisi matkailualaa myös siinä että saadaan hotelleihin vähän jonkunnäköistä täyttökapasiteettia kiitoksia

arvoisa puhemies koronavirusepidemia uhkaa nyt suomalaisia yrityksiä ja työpaikkoja erittäin laajasti ja erittäin voimakkaasti suomalainen elinkeinoelämä kärsii tästä epidemiasta

jos ei nyt ihan joka toimiala niin hyvinkin laajasti ja ja tämä ravintolatoimiala joka nyt on tässä käsittelyssä ei ole tietenkään ainoa joka siitä kärsii ja on menettänyt asiakkaitaan mutta haluan korostaa että on aivan eri asia se että kärsitään tästä epidemiasta jolle kukaan ei sinänsä voi mitään eikä voida hakea syyllisiäkään kovin helposti ja se että valtio lailla ja tässä tapauksessa

kun perustuslakivaliokunta käsitteli tätä lakia jonka perusteella nyt tämä asetus annetaan se nosti siellä lausunnon lopussa erittäin voimakkaasti esille että on välttämätöntä kohtuullisesti korvata ne menetykset joita tällä lailla aiheutetaan ravintolatoimialalle kun ravintolat määrätään kiinni

ilolla kuuntelinkin kun täällä aikaisemmin iltapäivällä tämän asian käsittelyn yhteydessä ministeri haatainen nosti esille että valmistelussa on tukipaketti ravintola alalle nimenomaan erikseen tälle toimialalle joka nyt joutuu aivan poikkeuksellisen tilanteen eteen kun ravintolat suljetaan lailla tässä yhteydessä on nostettu esille monesti myös se että jos valtio nyt sitten lailla tai asetuksella sulkee ravintolat niin se olisi siinä mielessä helpottava toimenpide monelle ravintolalle että he saisivat toiminnan keskeyttämisvakuutuksen käyttöön ja sitä kautta korvauksia vakuutusyhtiöiltä mutta valitettavasti joutuu toteamaan että niitten selvitysten perusteella joita itse olen saanut paitsi suomen yrittäjiltä myös vakuutustoimialalta erittäin pienellä osalla jos yhdelläkään ravintolalla on sen tyyppinen vakuutus että se korvaisi tilanteen jossa tällä tavalla suljetaan kaikki ravintolat on vakuutuksia jotka kyllä korvaavat tilanteessa jossa yksittäisestä ravintolasta löytyy joku bakteeri jonka takia terveysviranomaiset joutuvat sulkemaan tämän ravintolan mutta kun pannaan koko toimiala kiinni valitettavasti näyttää siltä että ei ole juurikaan näitä vakuutuksia olemassa ne eivät siis tässä tilanteessa auta

kohtuulliset menetykset korvaamaan toiseksi haluan nostaa esille sen että nyt hallituksen päättämät ja valmistelemat tukimuodot jotka ovat yleisiä toimialariippumattomia business finlandin tukea ely keskuksen jakamaa tukea vähän pienemmille yrityksille tai yksinyrittäjille sieltä kunnan kautta mikä on nyt valmistelussa eivät välttämättä oikein tule hyvin tälle ravintolatoimialalle tämäkin oikeastaan korostaa sitä tarvetta että tämä toimiala vaatii nyt erityistä huomiota kolmas seikka jonka haluan nostaa esille on se että ministeri haatainen täällä nosti esille minusta erinomaisesti myös sen että kun puhutaan näin rajusta rajoittamistoiminnasta joka kohdistuu elinkeinovapauteen ja sitä kautta myös omaisuudensuojaan niin hallitus on valmis koko ajan seuraamaan tilannetta ja vaikka tässä on toukokuun loppuun tämän asetuksen voimassaoloaika myös mahdollisesti avaamaan ravintoloita tai mahdollistamaan ravintoloiden avaamisen jo aikaisemmin jos se on mahdollista tämän epidemian leviäminen huomioon ottaen tämä avaaminen voi tapahtua myös maantieteellisesti sillä tavalla että tietyllä alueella avataan hieman aikaisemmin kuin toisilla alueilla ja minusta tämäkin on on erittäin hyvä hyvä asia tämähän on kohtalokkaan voi sanoa vahingollinen monelle yritykselle ja vaikka tavoitteena on se että yksikään terve suomalainen yritys ei ajautuisi konkurssiin tämän kriisin aikana niin minusta kuitenkin ehkä todettava että voi olla että me emme kykene löytämään valtion puolelta sellaisia työkaluja että me estäisimme kaikki konkurssit niitä todennäköisesti tulee valitettavasti mutta näin näin varmaan tulee käymään osa niistä on tietenkin yrityksiä jotka eivät ole olleet terveellä pohjalla ennen koronakriisiäkään mutta sitten on yrityksiä jotka tämän takia ajautuvat sellaiseen kriisiin että nämä tukipaketit mitä valtio kykenee tässä tapauksessa luomaan eivät tule riittämään silloin on tärkeää luoda katse tulevaisuuteen ja ja mielestäni oppia myös menneisyydestä niin että me emme tekisi samaa virhettä kuin tehtiin yhdeksänkymmentä luvun laman yhteydessä jolloin meillä oli kymmeniätuhansia yrittäjiä jotka jäivät tietynlaiseen velkavankeuteen ja heidän ja panoksensa yhteiskuntaan jäivät käyttämättä sen takia minusta tässä tilanteessa vaikka olemme nyt keskellä kriisiä pitää lähteä jo ajattelemaan sitä että kun me pääsemme tästä yli niin me välittömästi katsoisimme myös meidän konkurssi ja insolvenssilainsäädännön siten että me mahdollistaisimme niille jotka

tuoreen uuden alun uuden startin niille yrittäjille niin että he pääsisivät minä sanoisin näin lainsäädännön mahdollistamia keinoja keinoja paremmin ja nopeammin uuteen alkuun erityisesti huolestuttavat ne yritykset jotka eivät todellakaan ole millään tavalla syyllisiä tähän kriisiin ei mikään yritys ole ja jotka eivät ole voineet varautua tähän ovat kenties aloittaneet juuri toimintansa ottaneet kovia riskejä joutuneet henkilökohtaisiin vastuisiin heille pitää mahdollistaa uusi alku ja ja siinä pitää valtion kyllä katsoa tarkkaan että me emme jätä sellaisia yrittäjiä yksin emme yksin henkisesti mutta emme myöskään aineellisesti taloudellisessa

arvoisa herra puhemies olen täällä jo aikaisemmin nostanut esimerkkejä miten me kokoomuksessa haluaisimme tukea ravitsemusliikkeiden yrittäjiä ja ja niitä tuhansia ja tuhansia työntekijöitä joten en lähde siihen mutta nostan esiin sen että hallitus on korostanut vahvasti vuokranantajien vastuuta esimerkiksi jättää vuokria perimättä ravitsemusliikkeiden yrittäjiltä meillä suomessa etenkin kunnilla on hyvin erilaisia kantoja omistamiensa kiinteistöjen vuokrien suhteen siitä on tänään lehdissä uutisoitu meillä on suomessa kuntia jotka eivät peri seuraavien muutamien kuukausien aikana vuokraa ravitsemusliikkeiden yrittäjiltä ollenkaan nämä ovat hienoja esimerkkejä ja hienoja tarinoita mutta nyt pitäisi saada pikaisesti vastauksia niille urheille kunnille jotka toimivat tässä tilanteessa näin vastuullisesti hallitus vaatii vastuullisuutta kunnilta monessa eri asiassa mutta sitä konkreettista selkänojaa ei näy jos mietin omaa kotikaupunkiani kouvolaa me olemme olleet jo useamman vuoden tiellä jossa ei ole yhtään hyvää tai kivaa päätöstä edessä vaan jatkuvaa surua ja ikävää joudutaan jakamaan ja tällainen kriisi joka aiheuttaa vielä lisää vaikeuksia kuntalaisille vaatii todella teräviä toimia hallitukselta jotta me saamme sen pienen valonpilkahduksen siihen omaan toimintaamme haluisin myös tässä yhteydessä vähän tiedustella hallituksen linjaa kuntosalien ja sisäleikkipuistojen tulevaisuuden suhteen kun me suljemme ravitsemusliikkeitä perustuen siihen että ihmiset ovat lähikontaktissa niin myös myös kuntosalit ja sisäleikkipuistot ovat täysin tämän saman perusteen alla en sano että näin pitäisi juuri nyt toimia mutta en myöskään hirveästi arvosta sitä että näitä yrittäjiä pidetään niin sanotusti löysässä hirressä kun he eivät tiedä mitä tulee tapahtumaan ja mitä heidän yrityksensä tulevaisuus huomenna on pikaisia päätöksiä selkeää viestintää ja ja hallituksen ulosanti sille tasolle että yrittäjät kokevat ja tuntevat että heidän tekemistään arvostetaan kiitoksia

arvoisa puhemies koronakriisin vaikutukset ovat iskeneet voimakkaasti ravitsemusliikkeisiin ja moniin muihinkin yrityksiin peruttujen tilausten ja tapahtumien ja jopa sovittujen toimitusten lykkäämisten vuoksi monet yritykset ovat ajautuneet ahdinkoon tästä syystä olen tänään luovuttanut ministeri kulmunille kirjelmän jonka ovat allekirjoittaneet myös lempäälän kunnanjohtaja heidi rämö ja lempäälän yrittäjien puheenjohtaja ismo paananen kirjelmän pääsisältö on se että ehdotamme alv palautuksia alkuvuodelta ja että työnantajamaksut jätetään toistaiseksi perimättä määräajaksi lisäksi lempäälän kunta on aktiivisesti ryhtynyt tukemaan kunnan tiloissa toimivia vuokralaisia alentamalla vuokria viidelläkymmenellä prosentilla seuraavat kolme kuukautta ostamme myöskin yrittäjiltä ruokakasseja joita jaamme kunnan asukkaille lähinnä perheille kiitos

arvoisa herra puhemies suomalaisen ravintola alan ja ravintolatarjonnan monipuolistumista on on ollut suuri ilo saada seurata kuluneina vuosina nyt tämä hieno kehityskulku ja samalla myös taloutemme kannalta tärkeä kehityssuunta on pahasti vaarassa lukuisten ihmisten elämäntyö on vaarassa haihtua savuna ilmaan ravintoloiden sulkemisesta on keskusteltu täällä salissa jo useaan otteeseen viime viikkojen aikana ja kuten tänäänkin on jo kuultu sulkumääräyksessä ei ole kyse normaalista liiketoiminnan riskistä vaan valtion määräämästä liiketoimintakiellosta ja tästä johtuen valtion tulee myös korvata yrittäjille sulusta aiheutuvat tappiot tarvitaan suoraa rahallista oikeaa tukea kuten useammassa tänään jo peräänkuulutettu kuten edustaja heinonen jo äsken mainitsi kokoomus on esittänyt niin sanottua koronatukea joka voisi perustua edellisen kuuden viiva kahdentoista kuukauden myyntikatteeseen myös alkoholilakia tulisi pikaisesti muuttaa määräajaksi siten että ulosmyyntioikeus kuusitoista prosenttisiin alkoholituotteisiin olisi pelkällä ilmoituksella automaattisesti kaikilla niillä toimijoilla joilla on joko valmistus tai anniskelulupa ja sama ulosmyyntioikeus tulee ulottaa koskemaan myös verkkokauppaa ministeri haatainen täällä tänään jo aikaisemmin meille kertoi että uusia tukitoimia ravintoloille mietitään koko ajan mutta se jäi edelleen epäselväksi milloin hallitus tarkalleen tiedottaa ravintoloille suunnattavasta erillisestä tuesta ja koska se tuo esitykset eduskunnan käsittelyyn tässä samassa yhteydessä se olisi toki ollut erittäin hyvä mutta toivottavasti pian

puhemies koronavirus tekee rajua tuhoa suomalaisessa yritysmaailmassa varsinkin tätä tuskin kukaan pystyy enää kiistämään

täällä eduskunnassa olemme käsittelemässä paraikaa ravintoloiden sulkemista lailla ja se tulee astumaan voimaan lauantaina neljäs neljättä kaksituhattakaksikymmentä kannattaa muistaa tuokin päivämäärä kaikkien näitten muittenkin päivämäärien joukossa lukemattomat ravintolat joutuvat lomauttamaan henkilöstönsä jopa irtisanomaan ja kaikkialla yritetään saada juoksevia kuluja karsittua mahdollisimman pieniksi jotta yritykset eivät lankeaisi konkurssiin yksi merkittävimmistä juoksevista menoista yrityksillä ovat vuokrat niitä esimerkiksi ravintolat joutuvat nyt maksamaan tuhansia euroja kuussa vaikka tuloja ei ole yhtään yritysten kassat eivät sellaista kestä moni vuokranantaja on tilanteen ymmärtänyt pystynyt näkemään isomman kuvan tilanteesta ja tullut merkittävästi esimerkiksi alentamalla määräajaksi vuokria tai jättämällä niitä jopa perimättä mutta edelleen on liian monta tapausta tilanteen vakavuutta ei ole tunnistettu on toki niinkin että on olemassa vuokranantajia joilla tämmöistä mahdollisuutta ei ole mutta paljon on sellaisia joilla on voisi tietysti kuvitella niin että olisi vuokraajallekin suotuisampaa että vuosia vuokralla ollut yritys pysyisi toiminnassa ja pääsisi jatkamaan rajoitustoimien jälkeen ravintolatoiminnassa tämä on monen kohdalla jopa hyvinkin mahdollista jos vain olisi jotain vakioasiakaskunta on olemassa ja homma voisi lähteä nopeastikin takaisin käyntiin toinen vaihtoehto on se että tuijotetaan vain lyhyen tähtäimen saatavia annetaan yrityksen mennä nurin ja sen jälkeen alkaa uuden vuokralaisen etsiminen kun koronan jälkeen taloustilanteet tässä maassa ja kansainvälisestikin heikkenevät uusien vuokralaisten löytäminen saattaa olla haastava tehtävä vuokralaisena toimivan yrityksen pystyssä pitäminen on niin vuokraajan kuin vuokranantajankin etu ja samalla se on monen muunkin etu yhteiskunta verotulojen saajana ei ole vähäisimpänä hyötyjänä tässä

arvoisa puhemies yritysten vuokrien kohtuullistamisessa on kyse yhteiskuntavastuusta me olemme nyt valtavan haasteen jokaisen pitää ymmärtää oma mahdollisuutensa siihen vastaamisessa yritysten elossa pitäminen on ratkaiseva teko tässä taistelussa haluaisinkin tässä kohtaa nyt suunnata sanani vuokranantajille tässä on teidän mahdollisuutenne osallistua tämän maan pelastamiseen älkää jättäkö sitä tilaisuutta käyttämättä kun joskus myöhemmin katsotte tätä aikaa taaksepäin haluatteko nähdä itsenne sankarina joka osallistui pelastustöihin vai sivustakatsojana joka antoi vahingon tapahtua me olemme tässä veneessä kaikki yhdessä me päätämme yhdessä pysyykö se pinnalla vai meneekö se pohjaan kaikki tietävät kyllä kumpi vaihtoehto on